lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan tarkastusvaliokunnan valtiovarainvaliokunnan hallintovaliokunnan talousvaliokunnan ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa herra puhemies satavuotias suomi elää monella tavalla murroksen aikaa yksi osa murrosta on hallitun muutoksen tekeminen muutoksen tekeminen mikä on täysin välttämätöntä jotta selviämme ensi vuosikymmenestäkin tämän päivän jälkeen eduskunnalla on käsiteltävänään koko laaja terveydenhuollon muutoksen uudistus lakikokonaisuudella vauhditetaan muutoksen käytännön tekemistä ja varaudutaan vastuullisesti tulevaisuuteen tulevaisuuteen jota ei tarvitse ennustaa me tiedämme mitä on tulossa meidän on kyettävä pysäyttämään sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden rapautumiskehitys lakikokonaisuuden yksi kulmakivi viimeinen osa hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali ja terveydenhuollossa on nyt eduskunnan arvioitavana hallituksen malli valinnanvapaudesta on käytännöllinen suomalainen sillä on vaikutusarvioinnin perusteella hyvät mahdollisuudet parantaa yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa ja kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja suomen mallissa julkinen sektori on vahva isäntä markkinoita hyödynnetään toimeenpanossa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on jatkossa nykyistä laajemmat mahdollisuudet tuottaa julkisia palveluja laki mahdollistaa myös palvelujen sujuvan yhteensovittamisen niin asiakkaan näkökulmasta kuin palvelutuotannon näkökulmasta arvoisa herra puhemies nyt esiteltävän lain myötä kaikki perussäädökset sote muutoksen viidestä peruspilarista ovat eduskunnan arvioitavana ensimmäinen peruspilari on perustuslakivaliokunnankin viime vaalikaudella edellyttämä vahva järjestäjä jatkossa maakunta hoitaa niin sote palvelujen järjestämisen kuin rahoituksen toinen perusta on uudistamisen alkuajoista mukana ollut palvelujen integraatio vahva järjestäjä huolehtii siitä että palvelut yhteensovitetaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi kokonaisuudeksi oikeaa hoitoa ja palvelua oikeaan aikaan kolmas peruspilari valinnanvapaus tukee asiakaslähtöisyyden lisäämistä se vahvistaa ihmisen itsemääräämisoikeutta ja perustason palveluja sekä valjastaa kilpailun palvelujen kehittämiseen valinnanvapaus mahdollistaa voimavarojen siirtämistä erityistasolta perustasolle ja auttaa pitkällä tähtäimellä myös neljännen perustan eli kustannusten hillinnän toteuttamista avainasemassa kustannusten hillinnässä parhaat käytännöt vaikuttavimmat hoitomuodot ja digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto viides peruspilari on kattava digitalisaatio tätäkin voidaan kirittää valinnanvapauden lisäämisellä se edellyttää että tieto kulkee ja että tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia ja käyttäjäystävällisiä tämä edellyttää tiedolla johtamista ja ihmisen ohjaamista oikeaan palveluun tämän toteutumiseksi hallitus on linjannut rahoituspuitteet ja mittavat investoinnit ictn uusintamiseen päätettiin hallituksen puolivälitarkastelussa osoittaa kehyskaudelle miljardin euron investointiohjelma suomalainen valinnanvapausmalli sisältää uudenlaisen rahoitusmallin jolla kansainvälisen vertailutiedon perusteella on mahdollista parantaa hoidon yhdenvertaisuutta rahoitus ei jatkossa perustu suoritteisiin vaan ihmisten tarpeisiin tämä tarve on jokaisessa maakunnassakin yksilöllinen myös korvaukset yksittäisille tuottajille maksetaan heidän asiakkaidensa tarpeisiin sovitettuina ihmiset eivät ole kasvottomia kohteita tai hallintoalamaisia he haluavat vaikuttaa elämäänsä ja itseään koskeviin asioihin tämä laki antaa ihmiselle mahdollisuuden vaikuttaa järkevällä tavalla palvelujen sisältöön ja myös laatuun samalla on otettu huomioon etteivät kaikki osaa tai halua valita myös se on huomioitu että sosiaali ja terveyspalveluissa on kyse asiantuntijoiden tuottamista palveluista joiden laatua maallikonkin on vaikea havainnoida siksi neuvonnalla on iso sija valinnanvapauslainsäädännön toteuttamisessa arvoisa herra puhemies valinnanvapaus vahvistaa osaltaan perustason palveluja tässä on ollut nykyisen järjestelmämme heikoin kohta mikä on näkynyt ihmisiä lähimpänä olevien palvelujen aliresursoinnissa pitkissä jonoissa ja vaikeuksissa saada riittävästi ammattilaisia esimerkiksi terveyskeskuksiin kuten jo aiemmin sanoin valinnanvapausmalli on käytännössä yksinkertainen ihminen valitsee itselleen vuodeksi sote keskuksen ja suunhoidon yksikön jos ei valitse se hänelle osoitetaan ja jos on hätä soitetaan numeroon osa asiakkaista tarvitsee muita enemmän sosiaali ja terveyspalveluja tällöin maakunnan liikelaitoksen toimipiste esimerkiksi vammaispalvelujen yksikkö arvioi asiakkaan tarpeen ja tekee asiakassuunnitelman asiakas saa palvelun joko suoraan maakunnan toimipisteestä tai voi saada asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin jolla hankkii tarvitsemansa palvelut tarvittavan asiakaspalveluohjauksen mukaisesti palvelujen tuottajana voi olla maakunnan yhtiö yksityinen yritys tai järjestö uusi sote organisaatiomalli mahtuu yhdelle sivulle kuvana sen kuvan näkee myös näin ei nykytilanteessa ole mahdollista arvoisa herra puhemies hallitus kuunteli tarkalla korvalla lausunnonantajia moni kohta on hioutunut lausuntokierroksen jälkeen laki on viimeistelty siten että se kiinnittää paljon huomiota markkinoiden toimintaan ja toimeenpanoon liittyvien riskitilanteiden ennakointiin maakunta huolehtii että aina on saatavilla palveluja ihminen ei jää yksin valintojen viidakkoon oma vastuutyöntekijä ja maakunta neuvovat valinnoissa todettakoon sekin että meillä on jatkossakin vanhuspalvelulaki sosiaalihuoltolaki vammaispalvelulainsäädäntö ja niin edelleen jotka ohjaavat maakuntien ja palvelutuottajien toimintaa palveluita paljon tarvitseville on oma palveluohjaaja valinnanvapauslain viidestoista pykälä on tärkeä säännös siinä siirretään sote keskuksiin nykyisiä erityistason palveluita se helpottaa asiantuntijoita asiointia ja tukee kustannusten hallintaa palvelujen integraatioon on kiinnitetty erityistä huomiota tuottajilla on velvoite hakea potilaan ja asiakkaan etua toteuttavia palvelukokonaisuuksia sote keskuksissa voidaan tehokkaasti yhdistää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut sen lisäksi yleislääkärin johdolla tapahtuvaan terveydenhuoltoon voidaan yhdistää erityistason konsultaatioita sote keskuksen toiminta perustuu moniammatillisissa tiimeissä tiimeissä tapahtuvaan yhteiseen tekemiseen maakunnan sosiaalipalveluita ja muita palveluita saa sote keskusten yhteydessä jolloin sote keskus on laaja asiakkaiden ja palveluiden kohtaamispaikka ihmisten juoksuttamista luukulta toiselle luukulta toiselle vähennetään sote keskus onkin jatkossa se paikka jossa kansanterveystyötä ja sosiaalityötä vaalitaan ja kehitetään luonnospalautteen johdosta tuottajien korvausmallia muutettiin väestön palvelutarpeet ja ominaisuudet sekä kunkin asiakkaan henkilökohtainen riski otetaan huomioon palveluintegraatioon voidaan luoda vahvat taloudelliset kannusteet suun terveydenhuoltoon tulee oma korvausjärjestelmänsä jossa puolet koostuu kiinteästä korvauksesta ja puolet vaikuttavuuteen olosuhteisiin ja asiakkaille tehtäviin toimenpiteisiin liittyvistä korvauksista lakiin luotiin myös vaihtoehdot siltä varalta ettei jollekin alueelle tule palvelutuottajia maakunta voi tällöin kilpailuttaa puitesopimuksia ja viime kädessä ilman yhtiöittämistä tuottaa palvelut palvelut ovat järjestäjän vastuulla niitä on oltava aina saatavilla kenties suurin kritiikki lausuntopalautteen osalta kohdistui lainsäädännön toimeenpanoon voimaansaattamiseen hallituksen esitys pohjautuu siihen että se iso päivä jolloin tapahtuu suuri muutos on ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista toimeenpanoon tulee joustavuutta pilotit aloittavat käytännön toiminnan jo vuoden kaksituhattakahdeksantoista aikana ja äärimmäisissä tilanteissa poikkeustilanteissa ja hyvin perustellen on mahdollista saada toimeenpanoon lisää aikaa tämä joustovara on lainsäädännössä mahdollistettu arvoisa herra puhemies jatkossakin julkinen valta on yksiselitteinen isäntä ja markkinoita hyödynnetään apuna niin sanotun kermankuorinnan estämiseksi laissa on useita rajoituksia yksi niistä on edellä mainitsemani rahoitusmalli joka perustuu ei menoihin vaan palvelutarpeeseen näin ollen esimerkiksi vanhoista ja sairaista maksetaan perusterveitä nuoria enemmän sen lisäksi julkinen valta päättää tuottajia koskevat vaatimukset lainsäädännöllä ja korvausmallilla estetään se että tuottaja voisi valikoida asiakkaansa lausuntokierroksen jälkeen terävöitettiin ja konkretisoitiin yhteiskuntavastuuta koskevaa pykälää viidettäkymmenettäseitsemättä pykälää valinnanvapaustuottajia koskevat laajat yhteiskuntavastuun ja avoimuuden vaatimukset kirjanpitolain mukaisilta suuryrityksiltä vaaditaan maakohtaista verotusta koskevien tietojen raportointia ja julkistamista lakiin perustuen valinnanvapaustuottajissa toimitaan virkavastuulla ja sovelletaan julkisuuslakia valinnanvapausmalli antaa nykyistä enemmän mahdollisuuksia myös pienille yrityksille erityisesti laajeneva asiakassetelin käyttö ja henkilökohtainen budjetti ovat välineitä joilla järjestettäviä palveluja paikalliset pienet yritykset pääsevät varmuudella helposti tuottamaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä helpottaa sekin että pääasiassa ihmiset valitsevat itse ole nykyisen kaltaista isoa kilpailuttajaa tai kilpailuttamista arvoisa herra puhemies käsittelyssämme oleva lakiesitys on suomalaisiin olosuhteisiin rakennettu käytännöllinen malli sosiaali ja terveydenhuollon valinnanvapaudesta se rakentuu kansanterveystyön ja sosiaalityön vahvuuksille mutta parantaa kaikille perustason palvelujen saatavuutta viime kädessä toimintatapojen muutokset tehdään kentällä hoitotyön arjessa

kiitoksia edustaja kontula ja edustaja kontulan puheenvuoron jälkeen käynnistämme debatin

arvoisa puhemies

voi luottaa josta tietää saavansa nopeaa ja asiantuntevaa apua joka kohtelee ihmisiä samanarvoisina asuinpaikkaan ikään tai tulotietoihin katsomatta tällaista järjestelmää meillä ei tänä päivänä ole suomen terveyspalvelut sijoittuvat oecd maiden eriarvoisimpiin rikkaille on meillä yksityiset lääkäriasemat köyhille hissuksiin rapautuvat kunnalliset terveyskeskukset siinä välissä säätää työterveyshuolto jonka kattavuus riippuu tilinauhasta paperittomat saavat tyytyä vapaaehtoisklinikoihin tiivistäen vaikka terveyspalvelumme ovat laadukkaita ne eivät ole yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla ja liian usein jonon hännille jäävät ne jotka lääkäriä eniten tarvitsisivat kaikki tietävät ettei tällainen meno voi jatkua suomi on ansainnut parempaa suomella on varaa parempaan arvoisa puhemies arvoisat kollegat vasemmisto on vapausliike mutta ihmisen ei rahan vapauden liike tavallisen ihmisen näkökulmasta laki valinnanvapaudesta on monessa suhteessa laki valinnanvapauden vähentämisestä jos asun suurten kasvukeskusten ulkopuolella voinko jatkossa valita terveyskeskuksen ja aikaisempaa lähempää en päinvastoin sote uudistuksen odotetaan harventavan terveyskeskusverkkoa se on ikävä uutinen niille haja asutusalueiden pienituloisille joilla ei ole omaa autoa ei aina taksirahaakaan entäpä jos olen veroparatiiseista huolestunut kansalainen voinko jatkossa valita sellaisen terveyspalvelutuottajan joka hoitaa yhteiskuntavelvoitteensa en voi vaikka liittyy joitakin avoimuusvelvoitteita niin ei kuitenkaan riittäviä verovälttelijöiden tunnistamiseksi miten sitten käy paikallisen terveysalan yrittäjän elinkeinovapauden kai porvarihallitus nyt huolehtii edes siitä vaan ei laajat palveluvelvoitteet suosivat suuria terveysyrityksiä ja paikallisten pk yritysten asemaa heikentää entisestään kansainvälisten terveysyritysten veroshoppailumahdollisuuksien turvaaminen tätä eivät palvelusetelit kompensoi toistaiseksi on jokaisella kuntalaisella vapaus äänestää laadukkaampien terveyspalvelujen puolesta vaikka se sitten edellyttäisi veroprosentin nostoa jatkossa tämäkin vapaus kaventuu sillä maakunnilla ei ole verotusoikeutta ne saavat rahoituksensa valtiolta jonka verolinjauksiin kyllä voi vaikuttaa eduskuntavaaleissa mutta joka ei sitten päätäkään rahojen käytöstä sentään laki antaa vapauden vaihtaa terveyskeskusta on saamaansa palveluun tyytymätön paitsi että ei ihan niinkään kun on palveluntuottajansa kerran valinnut onnistuu vaihtaminen vuoden mittaan vain erillisen ilmoitusmenettelyn kautta byrokratiaa edellyttää myös se jos haluan lääkäriin muualla suomessa arvoisa puhemies ihmisen valinnanvapauden kannalta huolestuttavin seikka on kuitenkin sote kokonaisuuteen leivottu palveluleikkuri jos kustannusten kasvua ei onnistuta hillitsemään nuottien mukaisesti silloin heikennetään palveluja me tiedämme jo nyt että soten budjetti on äärimmäisen kunnianhimoinen monien asiantuntijoiden mielestä mahdoton kasvua selittävä demografia ei tällä uudistuksella nuorennu päivääkään ja vastaavat yhtiöittämishankkeet ovat muualla johtaneet kustannusten nousuun alkuvaiheessa kustannuksia kasvattaa myös palkkaharmonisointi on siis vahvoja syitä olettaa että budjetit ylittyvät ja nyt siis on ennalta määrätty että näissä tilanteissa joustavat palvelut eivät budjetit näin siellä lukee selvällä suomen kielellä vapautta valita toisin ei ole ei maakunnan päättäjillä ei veronmaksajilla ei potilailla itsellään ei vaikka useimmat suomalaiset näkevät sairauden mukaisen hoidon tärkeämpänä vapausoikeutena kuin sen mistä yrityksestä palvelun tänään saa siksi palveluverkon harvenemista pidetään itsestäänselvyytenä samoin maksujen omavastuiden korotuksia mikäli nämä eivät riitä vähennetään palveluja oma veikkaukseni on että ensimmäisten joukossa poistuvat ainakin aikuisten hammaslääkäripalvelut jotka ovat tulleet viimeisinä julkisen palvelulupauksen piiriin tai sitten leikkaukset kohdistetaan sellaisiin sairauksiin jotka mielletään elämäntavoista johtuviksi tästähän hallituksen diabetesrajaus antoi ensimakua enää ei pienituloinen kakkostyypin diabetesta sairastava voi valita toimintakykynsä kannalta järkevintä lääkitystä arvoisa puhemies me olemme kaikki sitä mieltä että suomen järjestelmä on kipeästi remontin tarpeessa ratkaisu ongelmiin ei kuitenkaan voi olla ongelmien kärjistäminen pirstaleisuus ei häviä pirstomalla eriarvoisuus eriarvoistamalla kynnykset korottamalla sote lähti väärään suuntaan kun hallitus lukitsi sen pääperiaatteeksi terveysyritysten hyvinvoinnin vaikka sitten kansanterveyden kustannuksella vasemmistolaisen vapausihanteen tästä hallituksesta erottaa se että meille terveyspalvelujen ydin on ihmisen vapaudessa terveyteen ei yrityksen vapaudessa tehdä rahaa

on mahdollisuus pyytää vastauspuheenvuoroja aloitamme nämä debatit kahden minuutin puheenvuoroilla ja siirrymme sitten yhden minuutin puheenvuoroihin

arvoisa herra puhemies sdp haluaa sote uudistuksen sellaisen joka turvaa turvaa suomalaisille hyvät ja toimivat palvelut ja vastineen veroeuroille nyt hallitus on kuitenkin tähän perusratkaisuun näihin kahdeksaantoista maakuntaan tuomassa ennennäkemättömän muutoksen markkinavetoisen valinnanvapausmallin sen seurauksena uhkaa nyt se että nämä toimivat palveluketjut hajoavat ja hoitokokonaisuudet jäävät toteutumatta ja samalla asiantuntijat asiantuntijat varoittavat että kustannukset kasvavat tien päässä saattaa olla se että asiakasmaksut nousevat tai palveluita aletaan karsia arvoisa puhemies nyt on käymässä niin että markkinatoimijat tasa arvoistetaan mutta asiakkaat eriarvoistetaan valinnanvapaus sinänsä on hyvä asia mutta nyt tällä valitulla sekavalla mallilla ei päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen kysyn miksi hallitus ei valitse yksinkertaista selkeää mallia jossa tuleva maakunta voisi järjestää ja tuottaa palvelut ja näitä täydentämään voitaisiin hankkia palveluita asiakassetelillä joka hallituksen on täydentäviä palveluita ja näin voitaisiin turvata lääkäriin ja hoitoon ja palveluihin pääsy ja kun peruspalveluihin ja terveyskeskuslääkäriin pääsy on se iso keskeinen asia josta paljon puhutaan ja jota kansalaiset myös odottavat miksi tähän ei yksinkertaisesti laiteta hoitotakuuta eli aikarajaa jossa on päästävä terveyskeskuslääkärille ja lisätä hoitaja lääkäri pareja terveyskeskuksiin jotta nämä aukkokohdat pystytään täyttämään siellä missä tämä ei toimi

arvoisa puhemies on hienoa että meillä on nyt käsittelyssä ja käsissämme eduskunnassa tämä koko sosiaali ja terveydenhuollon uudistamista käsittelevä paketti sen kaiken pohjana on tuo kahdeksaantoista maakuntaan järjestäjävastuuseen perustuva pohja jota nyt käsittelyssä oleva valinnanvapauslaki täydentää minusta on oleellista ja ehkä liiankin vähälle huomiolle jäänyttä että me keskustelemme kyllä aivan oikein ja perustellusti paljon erilaisista palveluntuottajista siitä millainen on julkinen palveluntuottaja mitä yksityinen palveluntuottaja tähän kokonaisuuteen tuo mutta pohjimmiltaan tämän mallin ydin on se vahva maakunta jolla pitää olla langat käsissään selkeä näky sujuvista hoitoketjuista henkilöstönsä hyvinvoinnista koko ketjun osalta ja sitä kautta asiakas tai potilas tämän hoitoketjun keskiössä meidän on väistämättä siirrettävä oma huomiomme nyt siihen miten maakunnat valmentavat itsensä toimeenpanoon niin että

valinnanvapaus liittyen maakuntaan toteutuu vähän vaiheittain se maakunnan vastuu on riittävän selkeä ja vahva toisekseen haluan todeta että on hyvä huomioida että eiväthän tämänkään myötä kaikki terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista päädy valinnanvapauden piiriin on yhä vaativin osa esimerkiksi päivystyspalvelut tai vaativa sosiaalityö jossa vastuu on sillä vahvalla maakunnan järjestäjällä ja ehkä oppositiolle haluan esittää vastakysymyksen näiden aika synkkien puheenvuorojenne jälkeen

puhemies on hyvin valitettavaa että tämä hallituksen esitys tuntuu olevan ristiriidassa kaikkien hallituksen itse sille asettamien tavoitteiden kanssa ja ja pettävän ne on todettava että hallituksen esityksen seurauksena palveluketjut tulevat pirstoutumaan kustannukset tulevat kasvamaan ja alueellinen epätasa arvo todennäköisesti myöskin kasvaa eräs suurimmista ongelmista on se että tästä esityksestä edelleen puuttuu kattava tietojärjestelmä jonka avulla maakunnat voisivat ohjata palveluketjuja ja taata sen että potilaat saavat tarvitsemansa

kaksituhattakaksikymmentäviisi tai niillä main eli kun tämä järjestelmä puuttuu niin ei ole välinettä jolla voitaisiin ohjata palveluita vaikka hallitus samaan hengenvetoon puhuu tiedolla ohjaamisesta samoin täytyy kysyä miten te hallituksessa takaatte sen että potilasta hoidetaan asianmukaisella tavalla jos hän tulee esimerkiksi auto onnettomuuden seurauksena sote keskukseen mistä tiedetään minkälaisia taustoja tällä kyseisellä potilaalla on ettei tehdä esimerkiksi hoitovirheitä tämä on hyvin vakava kysymys toivon että vastaatte tähän

on loistavaa että valinnanvapauslaki on nyt eduskunnassa tämän lain tarkoitus on vahvistaa peruspalveluita huolehtia siitä että suomalaiset pääsisivät yhdenvertaisesti palveluiden pariin tämä tuo kannusteen tehdä palveluita kustannustehokkaasti innovaatioita haetaan ja toiminnat palveluprosessit uudistuvat ihmettelen hyvin vahvasti sitä miten vahvasti oppositio vastustaa uudistusta joka on ainoa ehdotus kahteenkymmeneen vuoteen ja jolla myöskin lain vaikutusarvioiden ja asiantuntijoiden mukaan on mahdollista vahvistaa peruspalveluita ja päästä siitä vakavasta eriarvoistavasta tilanteesta että meillä lapsiperheet

ottavat vakuutuksen tai ostavat yksityisiä palveluita ihmettelen vahvasti miksi edustaja haatainen ja miksi kaikki oppositiopuolueet vastustavat tätä esitystä eikä teillä ole yhtään vaihtoehtoa olen lukenut hyvin tarkkaan teidän sote ehdotuksenne ja teillä ei ole vaihtoehtoja nuo esitykset joita tuula haatainen tässä esitti ne olisi jo mahdollista tehdä tässä ja nyt arvoisa puhemies tämä uudistettu lainsäädäntö lausuntokierroksen jälkeen vahvistettu lakiesitys on hyvä eduskunnan on se nyt tarkkaan puitava ja ja tuon onnistumisen edellytys on se että maakunnissa uudistetaan johtamista se että henkilöstö on vahvasti mukana ja ja hallitus tekee tiukasti työtä että ict järjestelmät ovat

tämän hallituksen esityksen yksi keskeisimpiä tavoitteita on hillitä kustannuksia eli tällä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksella kokonaisuudessaan haetaan säästöjä ja hallitusohjelmaan hallitusohjelmaan onkin kirjattu jopa kolmen miljardin euron säästötavoite käytännössä lienee kaksi

tällä hetkellä eri kunnissa peritään erilaisia terveydenhuollon asiakasmaksuja esimerkiksi täällä helsingissä terveyskeskus on täysin maksuton asiakkaille kun taas riihimäellä omassa kotikunnassani asiakas maksaa kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kaksikymmentä euroa yhdeksänkymmentä senttiä vuodessa

olisin kysynyt tässä ministeri tällä hetkellä kun asiakasmaksuja kerätään suomalaisilta noin yksi pilkku viisi miljardia euroa vuodessa niin mikä tämä summa tulee olemaan jatkossa onko asiakasmaksuihin tulossa jotakin korotuksia ja jos niin kuinka paljon

herra puhemies koko sote uudistuksen yksi perusajatus ja idea on se että peruspalveluihin perusterveydenhuoltoon tulee päästä joutuisammin ja nopeammin se on se mihin sote uudistuksella pyritään ja mihin tähdätään ja se on myös yksi tämän valinnanvapauslainsäädännön hyvin tärkeä

prosenttia ja pieniä yrityksiä on seitsemänsataakahdeksankymmentäkolme keskisuuria miten varmistetaan että kaikki myös pienet toimijat pääsevät markkinoille näen tämän myös erittäin hyvänä mahdollisuutena naisyrittäjyydelle pidän erittäin hyvänä viidettäkymmenettäseitsemättä pykälää

lisää myös lainsäädännön avoimuutta siellä on velvollisuus tilinpäätös ja verotustietojen antamiseen ja se on erittäin hyvä asia jos siitä ehkä voisimme vielä kuulla jotakin lisää pidän erittäin tärkeänä myös että henkilöstöä kuullaan tämä valtava muutos koskettaa myös hoitoalan työntekijöitä että he ovat mukana näissä suurissa muutoksissa

parantaa eri hoitomuotojen yhteispeliä elikkä integraatiota ja hillitä kustannuksia miten nämä nyt ovat täyttymässä katsotaan mitä hallitus itse sanoo omassa esityksessään ensinnäkin sote uudistuksen säästötavoitteen näkökulmasta valinnanvapausmallin vaikutus säästöjen toteutumiseen on epävarmaa

maakuntien itsehallintoon nyt hallitus omassa esityksessään sanoo näin kokonaisuutena arvioiden valinnanvapauden toteuttaminen lakiehdotuksen mukaisella tavalla heikentää maakuntien itsehallintoa sekä lisää hallinnon ja talouden hoidon monimutkaisuutta eli arvoisa hallitus minkä takia tuotte tällaisen esityksen tänne eduskuntaan

ja opposition huolia ja muutostarpeita hallitus on jossain määrin kuullut mutta ainoastaan vain osin kristillisdemokraatit ovat nostaneet esille sen että oikeastaan kaikkein suurin ongelma ja voisi sanoa villakoiran ydin on siinä että tämäkään hallituksen esitys ei tule vahvistamaan integraatiota kun se hajauttaa nämä palvelutuotannot erillisiin toistensa kanssa kilpaileviin yhtiöihin tämä ongelmallinen perusrakenne tietenkin säilyy koska se periaatteessa on siinä valinnanvapauden ytimessä tässä hallituksen esityksessä on pyritty siihen että on lisätty asiakkaan neuvontaa ja ohjausta ja palveluitten yhteensovittamista mutta se suuri kysymys kyllä kuuluu onko tämä riittävää miten me voimme edelleenkin varmistaa sen että asiakkaat potilaat eivät tipahda näitten hoitoketjujen väliin ja erityisesti kun puhutaan niistä asiakkaista joitten valinnanmahdollisuus ja kyky tehdä valintoja on jostakin elämäntilanteesta johtuen heikentynyt esimerkiksi sairauden tai vamman takia

tietenkin tämä on sellainen kysymys jota erityisesti sitten perustuslakivaliokunta tulee selvittämään koska valinnanvapaushan ei tule toteutumaan kuin ainoastaan osassa näitä maakuntia tähänkin hallitus on pyrkinyt nyt löytämään ratkaisua ja on lisännyt tämän neljännenkymmenennenkolmannen pykälän markkinapuutetilannetta varten mutta edelleenkin kysymys on se että eri maakuntien asukkaitten

epätasa arvoisuus yhdenvertaisuuden suhteen säilyy siellä esityksessä siinä mielessä on varmasti se perustuslakivaliokunnan kaikkein haasteellisin tehtävä selvittää onko tämä riittävä taatakseen sen yhden sote uudistuksen tärkeimmistä tavoitteista yhdenvertaisuuden nyt siirrymme
yhden minuutin vastauspuheenvuoroihin ja ne aloittaa edustaja lindtman
arvoisa puhemies on hyvä että nyt tämä esitys vihdoin tulee tänne eduskuntaan se on kyllä totta niin kuin ministeri toteaa että tämä on valtavan iso uudistus hallitus on ladannut paljon arvovaltaa tulee muuttamaan pysyvällä tavalla suomalaista terveydenhoitoa sen takia onkin kyllä sääli että hallituspuolueet jyräsivät esimerkiksi opposition mahdollisuudet käyttää ryhmäpuheenvuorot vakiintuneen käytännön vastaisesti tässä keskustelussa arvoisa puhemies hallitus sanoo että asiantuntijoiden kritiikki on otettu huomioon toivon että näin on mutta esimerkiksi eilen helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori heikki hiilamo on todennut että tässä hallituksen esityksessä pienillä korjauksilla on otettu kantaa kritiikkiin mutta isoja ongelmia ei ole ratkaistu muutokset oikeastaan tekevät järjestelmästä entistä monimutkaisemman tänään raimo sailas on sanonut että säästöt tästä perustuvat höttöön arvoisa ministeri jos asiantuntijat täällä eduskunnassa edelleen kuulemisissa ovat yhtä kriittisiä oletteko valmiita purkamaan tämän kohtalonyhteyden tämän pakkoyhtiöittämisen ja sote uudistuksen välillä

on hyvin tärkeää että ihmisten tasa arvoisen kohtelun näkökulmasta hallituksen esityksessä nimenomaan painotetaan sitä asiaa että jos jollekin alueelle on vaikea saada riittävästi sosiaali ja terveyspalveluita maakunnan on huolehdittava palveluiden järjestämisestä olennaista on että julkinen taho turvaa ja lupaa jatkossakin turvata sen että ihmiset pääsevät lääkäriin ja hoitoon kaikissa tilanteissa joka puolella suomea

koen että paikallisilla pienillä yrittäjillä myös kasvukeskusten ulkopuolella ja myös järjestöillä on mahdollisuus hyötyä valinnanvapaudesta erityisesti asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin muodossa

arvoisa puhemies näin toteutettuna tällaisella kertarysäyksellä meidän sosiaali ja terveydenhuoltomme markkinallistaminen vuonna kaksituhattayhdeksäntoista on täysin holtiton ja mieletön hanke joka johtaisi meidän tämä on se viesti mitä asiantuntijoilta tulee ja kentältä sairaaloiden ja ja kuntien ylilääkäreiltä tulee meillä ei ole tietojärjestelmät kunnossa jotta tieto kulkisi kaksituhattayhdeksäntoista niin että tämä teidän ajamanne markkinallistaminen ei pirstaloisi palveluita ja vaikeuttaisi potilaan hoitoketjujen varmistamista sitten tuon esille esimerkin siitä että tämä markkinallistaminen ei voi toimia kuin kokeilujen ja harjoittelun kautta mutta kertarysäyksellä tämä hinnoittelu tulee kalliiksi tämä malli tarkoittaa hyväosaisten potilaiden hoitamista yhä kalliimmalla kustannuksella ja kun teillä on säästötavoitteita niin sitten se

puhemies kyllä hämmästyttää se että vasemmisto vihreät mukaan lukien nostaa esille sen että tämä muka pahentaisi eriarvoisuutta terveyspalveluissa mikä on tilanne tänään työterveydenhuollossa käyvät ne jotka ovat sellaisissa työpaikoissa yksityisiä vakuutuksia on niillä joilla on niihin varaa yksityislääkärillä käyvät ne joilla on siihen varaa sen sijaan julkisissa palveluissa ainakin pääkaupunkiseudulla on pääosin pienituloisia lapsiperheitä eläkeläisiä ja työttömiä tämän uudistuksen myötä tämä valinnanvapaus joka tällä hetkellä on paremmin toimeentulevilla laajenee koskemaan kaikkia kaikkia asukkaita niitä pienituloisia lapsiperheitä niitä eläkeläisiä ja niitä työttömiä käsittämätöntä että vasemmisto tällaista vastustaa myös palvelujen saatavuus paranee kustannustehokkuus paranee ja joka tapauksessa tiedämme sen että myös asiakkaan näkökulmasta laatu tulee paranemaan

ne pienet muutokset mitä hallitus nyt on tähän esitykseen tehnyt eivät muuta niitä valtavan isoja rakenteellisia ongelmia ja riskejä jotka tähän malliin sisältyvät nimenomaan tasa arvon ja kustannusten hillinnän näkökulmasta

sote keskuksilla edelleen säilyy kannustin siirtää kallista hoitoa tarvitsevat potilaat maakunnan liikelaitoksen eli julkisen puolen hoidettavaksi ja peruspalvelut eivät vahvistu järjestelmässä joka itsessään nostaa kustannuksia nykyisestä kun hallitus samanaikaisesti haluaa leikata kolme miljardia miten tämä yhtälö toimii te ette ole kertaakaan vastanneet siihen kysymykseen koska ainoa vastaus on se että se tarkoittaa joko asiakasmaksujen nostamista tai lähipalveluiden karsimista

puhemies tämä on tavattoman tärkeä uudistus ja on hienoa että meillä on hallitus joka pystyy uudistamaan suomea tämä uudistus on totta kai tavattoman vaikea ja iso mutta sen tavoitteet ovat niin jalot että niihin on syytä tällä kaudella mennä täällä on nostettu esille erityisesti yhdenvertaisuus kyllä tosiasia on se että vasemmiston jäljiltä suomessa on etuoikeutettu ryhmä hyvätuloiset rikkaat ja työssä olevat jotka saavat palvelut valitsemaltaan paikalta heillä on valinnanvapaus tällä taataan se koko kansalle ja se on tärkeä asia toinen asia on että täällä pelotellaan asiakasmaksujen nousulla meillä perustuslaki edellyttää että jokainen suomalainen saa nämä palvelut ja että sitä ei estä asiakasmaksujen suuruus eli tästä pidetään varmasti huolta että asiakasmaksuilla ei kenenkään tilanne heikkene

arvoisa puhemies olisi niin mukava puolustaa tätä valinnanvapausesitystä koska valinnanvapaushan on lähtökohtaisesti iloinen hyvä asia jos se tehdään oikein mutta hallitus ei näytä olevan itsekään varma siitä että varmuudella toteutuu tämä mitä nyt tällä haetaan suora lainaus sote uudistuksen säästötavoitteen näkökulmasta valinnanvapausmallin vaikutus säästöjen

valinnanvapausmalli tarjoaa mahdollisuuksia menokehyksen hillitsemiseen mutta säästötavoitteet ovat kuitenkin erittäin kunnianhimoiset valinnanvapausjärjestelmän toteuttamiseen liittyy paljon kustannuskehitykseen vaikuttavia epävarmuustekijöitä hallitus eikö näin laajamittaisessa valtavassa tärkeässä asiassa pitäisi olla enemmän varma kuin epävarma
arvoisa

puhemies sote uudistukselle ja valinnanvapauslakiesitykselle asetetut tavoitteet ovat sinällään ihan hyvät mutta jotta nämä saavutetaan on tärkeää että kotimaisesta pk yrittäjyydestä tulee uudistuksen keskeinen voimavara olen huolissani lain vaikutuksista pieniin yrityksiin hallitushan on linjannut että uudistus pitää toteuttaa niin että pk yritykset ovat tulevaisuudessakin osa sote järjestelmäämme uudistuksien ympärillä käydyn keskustelun perusteella tämä on linjaus jonka kaikki puolueet ymmärtääkseni jakavat keinot pk yrityksen mahdollisuuksien vahvistamiseen ovat löydettävissä ne liittyvät erityisesti sote keskusten palveluvalikoimaan sekä pk tuottajien asemaan verkostomaisina sote keskuksina kysyn kuinka tämä toteutuu esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla ja kuinka varmistetaan että pk yritykset pääsevät aidosti markkinoille mukaan ja vielä toinen kysymys mihin laskelmiin kolmen miljardin säästöt perustuvat

puhemies me kannatamme valinnanvapauden parantamista mutta emme kannata pakkoyhtiöittämisen kautta toteutettavaa valinnanvapautta eri asiantuntijoiden mukaan hallituksen esittämä pakkoyhtiöittäminen tulee jarruttamaan ja hidastamaan palveluiden kehittämistä se tulee vaikeuttamaan eri palveluiden se tulee vaikeuttamaan vaikuttavien palvelukokonaisuuksien toteuttamista hallitus luo näin byrokratiaa ja raja aitoja yhtenäisten palveluketjujen toteuttamiseen ja rakentamiseen maakuntaan syntyy liikelaitos erillisiä sote keskuksia ja alihankintoina erillisiä yhtiöitä nyt nimen mukaisesti hallitus siirtää vastuuta asiakkaille ihmisille itselleen heidän läheisilleen heidän omaisilleen siltä osin moni ihminen on todennut että he eivät voi ottaa itse kantaa siihen eivätkä pitää huolta siitä mikä heidän terveytensä kannalta on paras mahdollinen vaihtoehto he haluavat siihen tukea eivätkä valinnanvapautta

puhemies opposition hyökkäyksistä saa sellaisen käsityksen että sote pitäisi taas panna jäihin ja aloittaa alusta sitäkö halutaan tätä sote uudistusta on pohdittu vuosikausia ja on kärsitty haaksirikkoja nyt tämä maakuntapohja näyttäisi saavan laajan kannatuksen järjestämistapa antaa hyvät eväät hommaa hoitaa totta kai esityksessä on haasteita mutta sellaista ei olekaan johon kaikki olisivat tyytyväisiä eikö nyt pitäisi katsoa eteenpäin ja myöskin sitä mitenkä maakunnat näitä asioita sitten hoitavat

arvoisa puhemies asiakkaan valinnanvapaudella tarkoitetaan asiakkaan oikeutta valita palveluntuottaja maakunta maakunnan liikelaitos ja suoran valinnan palvelun palveluntuottaja vastaisivat osaltaan asiakkaiden palveluiden yhteensovittamisesta jotta asiakas saisi sitä oikeaa palvelua oikeaan aikaan

miten arvoisa ministeri näette pk sektorin yrittäjien toimintamahdollisuudet isompien sote palveluiden tuottajien kanssa onko niin että pieniltä yrityksiltä ei vaadita niin paljon hallinnollista taakkaa kuin suurkonserneilta joutuvatko suurkonsernit antamaan tietoja kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä myös niistä jotka eivät toimi suomessa

että olemme vihdoin viimein saaneet tämän kokonaisuuden kuten puska totesi täydellistä ei olekaan varmaa on se että korjauspaketteja tullaan tarvitsemaan se on pelkästään viisautta että myönnetään että epätäydellisiä voidaan olla se mikä tässä on suurin muutos on tämän asennon muutos meidän kansalaisistamme tulee hallintoalamaisten

se mikä tässä ihmetyttää opposition puheissa on se että huomio kiinnittyy pelkästään tähän valinnanvapauteen voisinpa sanoa että meidän maakuntalaissa on suurempi riski kustannusten hillinnän kannalta itse itse asiassa valinnanvapaus tarjoaa mahdollisuuden täällä on ensimmäistä kertaa katsottu erilaisia asiakasryhmiä maakunnissa on juuri ne eniten palveluja käyttävät henkilöt maakunnan vastuulla oma asiakasvastuuhenkilö tekee paljon palveluja käyttäville

arvoisa puhemies mittava asiantuntijoiden kritiikki jätettiin jälleen huomiotta ja hallitus teki tosiaankin lähinnä kosmeettisia muutoksia tähän esitykseen asiantuntijoiden mukaan hallituksen esitys lisää kustannuksia vaikka niitä alun perin piti säästää se pirstaloi palveluita vaikka niitä alun perin piti yhtenäistää se heikentää yhdenvertaisia palveluita vaikka yhdenvertaisuutta piti alun perin lisätä myös hallinto paisuu mitä ei voida pitää hyvänä asiana sillä se myös maksaa ja rahaa piti säästääkin julkisen ohjauksen tilalle tulee markkinaohjaus jo nyt on asiakkaiden isojako käynnissä ja isot terveyspalvelufirmat houkuttelevat perusterveitä työterveyshuollon asiakkaita omiksi asiakkaikseen heistä saa kohtuumaksun mutta kulut ja riskit ovat pienet sitten soten käynnistyessä voidaan sanoa että meillähän onkin jo asiakkaiden enimmäismäärä täynnä ja monisairaat ihmiset mahtuvatkin sitten maakunnan omaan sote keskukseen eikö voitaisi arvoisa ministeri lisätä tuota valinnanvapautta hallitusti kokeillen ja vähitellen eikä kertarysäyksellä pakkoyhtiöittämällä ja vaarantaen koko meidän sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmämme toimivuuden

arvoisa herra puhemies valinnanvapauslaki on perustuslakivaliokunnan arvioitavana ja se tekee oman työnsä jos syntyisi tilanne että tämänpäiväinen sote tilanteemme vietäisiin perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi niin mitenköhän tuo yhdenvertaisuus yhdeksästoista pykälä toteutuisikaan maakunnilla on tämän toimeenpanon kannalta erittäin iso rooli joka ainoaa terveydenhoitajaa sairaanhoitajaa sosiaalityöntekijää lähihoitajaa myöden pitäisi olla nyt jo tänään tässä ja nyt maakunnallisessa valmistelussa mukana täällä on moni kysynyt sen kolmen miljardin euron perään olette arvoisat rkpn edustajat lukeneet ihan samoja tekstejä mitä hallitus on kirjoittanut mutta noitten teidän tekstienne jälkeen siellä sanotaan kyllä monta muuta asiaa joilla pyritään siihen että me saamme ensi vuosikymmenen loppuun mennessä kolmen miljardin euron kustannusten kasvun taitettua se on se iso tavoite joka ainoa rahoituslaskelma tässä sote kokonaisuudessa lähtee siitä että meidän menomme kasvavat mutta menokasvu pitää saada taitettua ja aivan keskeistä on se millä tavalla maakunnissa kyetään tuo muutos tekemään täällä tuntuu olevan myös varmaa tietoa siitä millä tavalla maakunnat päättävät korvausperusteet palveluntuottajille maakunnilla on iso valta siinä millä tavalla ikä sairastavuus alueelliset tekijät otetaan huomioon korvausperusteessa jos lähtökohta on se että terveistä ihmisistä korvaus on tietyn suuruinen ja sen pitää olla matalampi kuin esimerkiksi monisairaasta vanhasta ihmisestä niin palveluntuottajan korvauksen pitää olla alemmalla tasolla mutta sitten tässä on semmoinenkin tilanne että kukaan meistä ei koskaan tiedä milloin tulee työttömäksi ja myös työttömien sote palvelut ja valinnanvapaus pitää kyetä turvaamaan

tässä ollaan tekemässä palveluohjauksen näkökulmasta isoa muutosta niin kuin toiminnallisesti monella muulla tavalla luotammeko me siihen että sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset tekevät palveluohjausta niin kuin heidän kuuluu tehdä luotammeko me siihen että maakunnalla toimijana vahvana julkisen vallan käyttäjänä on valtaa palveluntuottajiin huolehtia siitä että paljon puhuttu integraatio toteutuu palveluntuottajalla myös sillä yksittäisellä henkilöllä on velvollisuus palveluneuvontaan tämän lainsäädännön pohjalta ja toisekseen palveluntuottajalla on osaltaan vastuu siitä että pompottamista ei tapahdu tiedon digitalisaatio on kaiken tämän

välttämätön toteuttaa nykypäivän tilanne on se että kolaritilanteessa faksilla tietoja faksataan sairaalasta toiseen jatkossakin kolarin jälkeen meidät viedään sinne sairaalaan joka päivystää seitsemän kautta

yhtenä näkökulmana vielä jos hoitotakuu olisi ikään kuin korvaava elementti tälle lainsäädännölle niin joudun kysymään miksei sitten ole säädetty sellaista hoitotakuuta jo meillä nimittäin hoitotakuulainsäädäntö perustason palveluissakin on mutta se ei vain kerta kaikkiaan toimi se ei nyt tässä kohdassa riitä

arvoisa puhemies muutamaan esille nousseeseen kysymykseen ensinnäkin tästä yhdenvertaisuudesta jos nyt ei tehdä mitään niin yhdenvertaisuus kyllä ihmisten kansalaisten välillä kasvaa ja sen takia tätä uudistusta nyt kyllä todella viedään eteenpäin mutta sen sanon ja jokainen meistä tietää että täydellistä yhdenvertaisuutta ei kaikille kansalaisille millään opilla saada että semmoista järjestelmää emme pysty luomaan mutta siihen että saamme parannusta nykytilanteeseen kyllä pystytään tällä uudistuksella kovastikin vastaamaan sitten otan esille myös tämän kolmen miljardin kustannusten vähennystavoitteen täällä sanottiin että hallitus leikkaa kolme miljardia ei leikkaa me tavoittelemme ensi vuosikymmenen loppuun mennessä kustannusten alentamista kolmella miljardilla eurolla joka on aivan eri asia teistä jokainen on katsonut lähiaikoina lähivuosina myös sitä miten sote menot ovat kasvaneet ja niissä on todella isoja eroja alueellisesti jotkut ovat pystyneet vähentämään

uudistuksen yksi tärkeimpiä asioita on se että me saamme perusterveydenhuoltoa kuntoon siis perusterveydenhuoltoa ja silloin kun me saamme perusterveydenhuoltoa kuntoon ja ihmisiä käyttämään sitä enemmän ja myös sitä ennalta ehkäisevää työtä niin säästämme niistä erikoissairaanhoidon kustannuksista ja ja se on tämän

henkilökohtainen budjetointi asiakassetelin laajempi käyttöönotto ja myös sote keskukset alihankintana voivat voivat mahdollistaa yrittäjyyttä ja sitten ehkä neljäntenä asiana vielä tämä maakuntien ostopalveluitten käyttäminen vielä otan esille sen väitteen joka täällä tuli että tämä uudistus vähentää terveyskeskusverkostoa minä totean sen että meillä harvaan asutuilla alueilla on itse asiassa jo nyt aika aika harva terveyskeskusverkosto että minun on vaikea nähdä että sieltä kyllä olisi mitenkään karsittavissa mutta sitten totean sen että maakunta muuten on se joka päättää siitä ter veyskeskusverkostosta palveluverkosta päättää maakunta eikä tämä laki

jatkamme minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja aloittaa edustaja rinne
arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen puolue kannattaa valinnanvapautta se on hyvä että ihmisillä on valinnanvapauksia mutta malli jossa integraatio vaarantuu palvelut sirpaloituvat palvelut sekavia koko kentän ohjaaminen ja palvelukentän ohjaaminen kokonaisuuden hallinta menevät jokseenkin mahdottomiksi ei vastaa sosiaalidemokraattien käsitystä siitä valinnanvapaudesta joka pitää toteuttaa edustaja haatainen esitti hyvällä tavalla kun erikoissairaanhoidon puolella on jo hoitotakuu emmekö me me voisi nyt peruspalvelupuolelle tuoda tämän hoitotakuun käsitteen se vahvistaisi sitä tilannetta jossa eriarvoisuus ei lähde kasvamaan niin kuin hallituksen mallissa hallituksen mallissa lompakon paksuus tulee määrittämään sen kuka minkäkinlaisia palveluita saa alueellinen eriarvoisuus tulee kasvamaan tämän mallin taloudelliset kannusteet ovat täysin pielessä tämän mallin taloudelliset kannusteet tulevat johtamaan siihen että tulee vahva kannustin siirtää asiakkaat maakunnan kustannusvastuulla oleviin palveluihin näistä erillisistä yksiköistä ongelma on sama kuin tällä hetkellä sairaanhoitopiirien ja kuntien välillä tämä hallituksen malli

arvoisa puhemies tämä sote uudistus uudelleenjärjestelee kahdenkymmenen miljardin euron vuosittaisen toiminnan on selvää että kaikissa uudistuksissa on riskejä oleellista on se että me tiedämme mitä riskejä me olemme ottamassa nyt lukuisat riippumattomat tämän uudistuksen riskejä esiin ja yksi hallituksen esityksen suurin ongelma on se että vaikka nämä riskit oikeastaan osittain itse tunnustetaan vaikutusarvioinneissa niiden suuruutta ei ole millään tavalla arvioitu on selvää että riski kermankuorintaan ja markkinan keskittymiseen on edelleen olemassa näin suurta uhkapeliä hyvinvointivaltion tulevaisuudella ei voi tehdä ilman että meillä on selkeät analyysit ja laskelmat näiden riskien koosta mitä tapahtuu kun suunnitellut keinot kermankuorinnan ehkäisemiseksi ovat riittämättömiä mitä tapahtuu jos markkinat keskittyvät kahdelle toimijalle kuinka suurista summista silloin puhutaan puhummeko me sadoista miljoonista puhummeko me miljardeista näihin kysymyksiin me emme ole saaneet mitään vastauksia

arvoisa puhemies hallituksen sote malli ei ratkaise niitä ongelmia joita sote lähdettiin ratkaisemaan mutta synnyttää tukun uusia ongelmia sote uudistus tarvitaan mutta ei nyt esitetyssä mallissa me olemme valmiita uudistukseen olemme esittäneet omat mallimme siitä ja toivomme että ne otetaan huomioon hallituksen esitys uhkaa pirstoa palveluketjua kasvattaa kuluja ja lisätä eriarvoisuutta vaikka tavoitteet olivat nimenomaan päinvastaiset niin sanottu valinnanvapausmalli tarkoittaa historiallisen suurta palveluiden yksityistämistä ja pakkoyhtiöittämistä se tarkoittaa verorahojen siirtoa sote konsernien voittoihin kun iso osa verorahoista menee yksityisten yhtiöiden tileille niin silloin maakunnalle ei jää paljon muita vaihtoehtoja kuin karsia julkisia terveyskeskuksia arvoisa puhemies nykyjärjestelmän suurin ongelma on se että terveyskeskukseen ei aina pääse kun sinne pitää päästä se ongelma pitää ratkaista mutta ei massiivisella pakkoyhtiöittämisellä yksityistämisellä vaan kokoamalla kaikki palvelut maakunnan käsiin ja lisäämällä resursseja perusterveydenhuoltoon

maakuntauudistus keskittää valtaa ministeriöihin ja maakuntauudistus on häpeäpilkku suomalaiselle demokraattiselle päätöksenteolle koska niin sanottu itsehallinto on vuosisadan suurin puhallus en verklig demokratisk bluff

terveys ja sosiaalihuollon välillä näin hallitus itse toteaa hallituksen esityksen perusteluissa lisäksi hallitus toteaa että valinnanvapaus sisältää muita kustannuksia mahdollisesti kasvattavia tekijöitä arvoisa hallitus mitä jää jäljelle näistä uudistusten tavoitteista ei mitään muuta kuin laiha poliittinen kompromissi jolla on kohtalokkaat seuraukset koko suomalaiselle yhteiskunnalle

puhemies sote uudistus on välttämätön ja valinnanvapauden laajentaminen on sinänsä positiivista haluan antaa kiitoksen hallitukselle siitä että tässä on nyt niitä elementtejä joita toivottiin esimerkiksi liian kiireisen aikataulun porrastaminen ja ja tarkemmin potilaan ohjausta ja neuvontaa ja palvelutuottajille maksettavia korvauksia millä pyritään tätä kermankuorintaa estämään mutta suurin huoli liittyy edelleen integraatioon koska alkuperäinen tavoite oli se että kustannusten kasvua pystyttäisiin hillitsemään ohjaamalla

arvoisa herra puhemies suuri voima tuo mukanaan suuren vastuun näin taisi hämähäkkimies sarjakuvassa olla olla yksi repliikki ja se sopii kyllä hyvin tähänkin keskusteluun silloin kun kysymys on sellaisista asioista kuin ihmisen terveys ihmisen hyvinvointi niin velvoitteitten täytyy olla kovia ja riittävän kovat velvoitteet pitää laittaa sellaisille yritykselle ja toimijoille jotka hoitavat ihmisten terveyttä on erittäin tärkeää että jokainen ihminen omasta sairauskertomuksestaan huolimatta ja oman lompakon paksuudesta huolimatta voi käyttää valinnanvapautta sillä tavalla kuin me eduskunnassa nyt tämän kevään ja kesän aikana säädämme

joka on taloudellisesti järkevä eikä salli mitään kermanjuomista mutta meillä on puhemies omallakin kotiseudullani pohjanmaalla upeita pk yrityksiä jotka tekevät sote palveluita meillä on kolmannen sektorin toimijoita voisitteko kertoa käytännön esimerkkejä miten tämä laki turvaa näiden toiminnan

kauhistuneena olen kuunnellut opposition kritiikkiä pois lukien päivi räsäsen varsin varsin asiantunteva puheenvuoro tilanne on se että vuosina tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhattakymmenen terveyskeskuslääkäreiden määrä on pysynyt samana työterveys ja yksityislääkäreiden määrä on kasvanut puolella ja erikoislääkäreiden määrä noin neljänneksellä ja juuri tähän ongelmakohtaan tämä valinnanvapauden laajentaminen pureutuu elikkä siihen että perusterveydenhoito toimisi niin että turhat päivystyskäynnit ja turhat ohjaukset erikoissairaanhoitoon vähenisivät

olisi julkinen taho yksityinen yritys tai kolmannen sektorin toimija

soten valinnanvapauden ydintä on yhdenvertaisuus että jokainen kansalainen saa yhdenvertaisesti palvelun se toteutuu tässä valinnanvapauden esityksessä sotessa on kiinnitetty huomiota ja myös puhuttanut paljon varsinkin kansainväliset palveluntuottajat ja pienten ja keskisuurten kotimaisten yritysten mahdollisuus kilpailla palvelujen tuottamisessa näiden isojen jättien kanssa toivoisinkin että asiaan kiinnitettäisiin valiokuntakäsittelyssä erityistä huomiota samoin veroraportointiin että porsaanreikiä ei jää ja tietenkin raportoinnin puuttuessa ja sen ollessa vajaa seuraa sanktiot

puhemies nyt esitettyyn valinnanvapausmalliin liittyy perustavanlaatuisia ongelmia jotka estävät sote uudistuksen yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi järjestelmä on niin sotkuinen että muutosprosessi tulee olemaan erittäin kivullinen palveluiden markkinallistaminen kertarysäyksellä on hyppy tuntemattomaan hallitus on aloittanut valinnanvapauteen liittyviä liittyviä kokeiluja mutta näistä ei ole vielä saatavissa mitään tuloksia miksi valinnanvapaudessa ei edetä vähitellen jotta myös kokeilujen tuloksia voitaisiin hyödyntää jo pelkästään ict järjestelmien kehittämättömyys on vakava ongelma joka estää sekä järkiperäiset valinnat että paljon hehkutetun tiedolla johtamisen miten johdat tiedolla jos tietoa ei ole palvelut pirstaloituvat kun tuotteen määrä moninkertaistuu silloin tiedon liikkuminen on avainasemassa toimeentulotuen kelalle ja maaseutuviraston maataloustukien maksatuksen yhteydessä olevista tietojärjestelmäongelmista tulee ottaa oppia sotessa on kyse elämän ja kuoleman kysymyksistä kirjaimellisesti

puhemies jokainen ihminen on hyvien sote palveluiden arvoinen tässä hallituksen valitsemassa pakkoyhtiöittämisessä ja sote valinnanvapaudessa on kyse hyvinvointiyhteiskuntaan kohdistuvasta systeemimuutoksesta jonka keskiössä on terveydenhuollon suuryritysten voitontekomahdollisuuksien lisääminen ja näiden voittojen maksatus tavallisilla suomalaisilla ihmisillä verojen kautta ja kallistuvien asiakasmaksujen kautta

lompakon paksuudella voidaan ostaa sitten täyden palvelun paketti sieltä sote keskuksista ja ne joilla ei ole rahaa eivät sitten täyttä palvelua saa onko hallitus huomioinut asiantuntijoiden näkemykset ja aiotteko muuttaa tätä teidän esitystänne niin että siitä tulee tasa arvoinen huomautan että pidetään kiinni tästä minuutin ajasta niin että mahdollisimman moni pääsee puhumaan arvoisa herra puhemies me tarvitsemme sote uudistuksen ei ole oikein että ihmiset joutuvat jonottamaan kohtuuttoman kauan terveysasemilla palveluihin pääsyä me yhdessä olemme linjanneet että tarvitsemme parempia palveluita alueellista tasa arvoa haluamme että perusterveydenhoito toimii ja kustannusten kasvua hillitään nämä olivat kaikkien yhteiset tavoitteet kun kaikki kahdeksan eduskuntapuoluetta viime kaudella tekivät sote uudistusta silloin kaikki kahdeksan tai kaikki seitsemän olivat tätä nyt esitettyä mallia vastaan ainoastaan yksi puolue kokoomus ajoi pakkoyhtiöittämistä ja niin sanottua valinnanvapautta miksi nyt yhtäkkiä seitsemän muun vastustuksen yli on kokoomus päässyt kävelemään tehtiin diili jossa keskusta sai maakunnat kokoomus sai pakkoyhtiöittämisen ja perussuomalaiset sai no pitää ministerisalkut nyt tuolla annetaan veroparatiisiyrityksille oikeus ja mahdollisuus rahastaa meidän terveydellämme ja meidän palveluillamme arvoisa

puhemies tässä salissa on tottunut pikkuisen asiallisempaan keskusteluun kuin mitä äsken edustaja arhinmäki laukoi valinnanvapaus mikä mikä ongelma tässä on minä ajattelen tämän valinnanvapauden tässä sote esityksessä niin että se on nimenomaan valinnanvapaus pienituloisille joilla ei sitä aikaisemmin ole ollut kiitoksia hallitus siitä että pienet yritykset on huomioitu tässä esityksessä ja pienet yritykset pääsevät myöskin ilman hallinnollista taakkaa toisaalta kun täällä mainittiin niin siitäkin kiitos vielä ministereille ja valmistelijoille että tämä on hyvin tehty tämä yhteiskuntavastuupykälä viisikymmentäseitsemän siksi olin hiukan yllättynyt että sitä julkisuudessa eilen arvosteltiin kun sitä sitten katsoo voi olla niin että valiokuntakäsittelyssä voi sitten perustelutekstejä tarkentaa ja joitain tietoja sinne lisätä mutta se onkin sitten sosiaali ja

arvoisa puhemies

sote paketin viimeinen palanen valinnanvapaus on saatu eduskuntaan ja tämän jälkeen paketti on valmis käsiteltäväksi toivonkin sille hyvin asiallista ja asiaperusteista käsittelyä siitä huolimatta että täällä käydään aika ihmeellistä keskustelua asiasta

tämä terveyskeskusverkoston vähentämispaine tulee siitä että pitää tehdä entistä tehokkaammin ja silloin meillä valitettavan usein tämä keskittäminen on otettu keinoksi meillä on kuitenkin forssan seudulla kokemuksia siitä että jokaisessa maaseutukunnassa voi olla terveyskeskuspalvelut ja se toimii valtakunnan toiseksi kolmanneksi tehokkaimpana palveluntuottajana minä perään lähipalvelulakia joka turvaisi sen todellisen yhdenvertaisuuden myöskin niille syrjäseutujen asukkaille

arvoisa herra puhemies tämä palveluiden vieminen vahvasti markkinoille ei ole mikään pieni asia nimittäin hallituksen on hyvä tietää että kun kerran siirretään nämä palvelut yksityisille markkinoille sen jälkeen ne ovat eun kilpailulainsäädännön piirissä ja jos niitä sitten halutaan takaisin ottaa eli todetaankin että tämä ei toimi se ei onnistukaan niin vain se on eun tuomioistuimen päätöksen kautta vasta voidaan sitten ikään kuin kansallistaa siinä mielessä tämä on todella tarkka paikka toinen asia liittyy tähän verosuunnitteluun ja mahdolliseen veronkiertoon ja siihen että veroeurot valuvat tuonne toisiin vieraisiin käsiin sinne on tehty nyt niitä muutoksia tämän kritiikin jälkeen mutta ne ovat edelleenkin vielä kosmeettisia siellä avoimesti nyt täytyy kertoa näistä tiedoista verotuksesta ja niin edespäin mutta se vastuu jää sille kuluttajalle kansalaiselle joka hakeutuu lääkäriin että hän valitsee sitten oikein ja rehellisen firman
myönnän seuraavat vastauspuheenvuorot andersson niinistö sarkomaa ja lindtman sen jälkeen ministerien vastauspuheenvuorot
arvoisa puhemies nimenomaan tämä kustannusriski joka tähän malliin sisältyy on se suuri uhka pienituloisten näkökulmasta koska se mitä me tiedämme että tässä tulee tapahtumaan on se että niiden hyvinvoivien hyvin toimeentulevien suomalaisten jotka tällä hetkellä käyttävät yksityisiä palveluita omavastuut tässä järjestelmässä alenevat ja se on yksi syy minkä takia kustannukset tulevat nousemaan toinen syy on se että integraatio jää puuttumaan eli edelleen on olemassa riski siitä että nämä yksityiset toimijat siirtävät vastuun kustannuksista kustannuksista julkiselle puolelle maakunnalle siinä vaiheessa kun potilaan hoidon tarve on suurempaa

arvoisa puhemies hallitus on nyt peruuttamattomalla tavalla laittamassa meidän sote palveluita markkinoille ja kun kerran se päätös on tehty sitä on on vaikea lähteä jälkikäteen korjaamaan tämä on myös se kokemus ruotsista että kerran markkinallistettua on vaikea enää saada julkiseen hallintaan jos ohjausjärjestelmät eivät toimikaan sen takia tässä murroksessa pitäisi ottaa varovaisia ja harkittuja askeleita

pienituloisten palveluille tämän riskin te olette ottamassa täysin holtittomasti vastaamatta siihen asiantuntijoiden

on vakavasti huomauttanut suomea siitä että meidän

erittäin eriarvoistava iso syy siihen on että välttämättömiin peruspalveluihin on jonot jonottaminen tulee kalliiksi yhteiskunnalle mutta ennen kaikkea inhimillisesti valinnanvapaus ei tarkoita vain sitä että ihmiset voivat olla osallisina omissa palveluissaan tämä on käytäntö muissa euroopan maissa se voi myös tarkoittaa sitä että hoitoon pääsee ajoissa on erittäin kylmää ja kovaa politiikkaa että koko oppositio vastustaa sitä että ihmiset pääsisivät pois sieltä jonoista ja siitä että vain rahalla pääsee jolloin otetaan pikavippejä että saadaan hoitoa ja otetaan vakuutuksia teillä ei ole yhtään keinoa siihen millä vahvistettaisiin peruspalveluja kylmää politiikkaa kovaa politiikkaa kiitos hallitukselle että tähän kiperään ongelmaan vihdoin tartutaan kaksikymmentä vuotta ollaan etsitty keinoja tähän ja yhtään uutta ei ole teillä tarjota

arvoisa puhemies täällä toistuvasti annetaan ymmärtää niin että tämän lakiesityksen myötä jatkossa esimerkiksi pienituloinen voisi valita tänä päivänä mennä mehiläiselle ja huomenna terveystalolle ja korvaukset seuraavat perässä näin näin annetaan ymmärtää että pienituloinenkin voi valita näinhän ei tule käymään tämän lakiesityksen myötä vaan kun listautuminen tapahtuu niin sen jälkeen yksi ihminen on vuoden kiinni tässä sote keskuksessa tulee tähän kermankuorintaan niin kuten hallituksen omassa esityksessä todetaan tässä käynnistysvaiheessa nopeat syövät hitaat ja palveluntuottajien kannattaa suunnata markkinointi niille joista he olettavat saavansa lisäpalveluita nämä lisäpalvelut ovat se uusi eriarvoistumisen polku minkä hallitus itsekin toteaa tässä esityksessä joten ministeri rehula vastaisitteko kysymykseen jos asiantuntijat edelleenkin eduskuntakäsittelyssä antavat rankkaa kritiikkiä oletteko valmis purkamaan tämän kohtalonyhteyden pakkoyhtiöittämis ja valinnanvapauslainsäädännön ja muun sote uudistuksen väliltä

arvoisa herra puhemies ei köyhä eikä rikas voi tämän ehdotuksen mukaan vaihtaa tänään pörriäisestä huomenna mehiläiseen ei köyhä eikä rikas tässä mallissa vaan yksi olennainen osa suomalaista mallia ja muun muassa kustannustenhallintaa on se että ihmisen pitää sitoutua siihen palveluntuottajaan jonka valitsee ja myöskin sosiaalidemokraatit olisi hyvä muistaa että meillä on jatkossakin julkisomisteiset vahvan julkisen omistajuuden omaavat toimijat jotka ovat aivan olennainen osa tätä tekemistä se koskee ihan kaikkia tässä ratkaisussa lompakon paksuus ei ratkaise ei ole ratkaissut valmistelun aikana se ei ole ollut missään vaiheessa tämän hyvin avoimen prosessin aikana jossa tässä on kerrottu vuoden aikana tämän valmistelun etenemisestä ei missään kohdassa täällä edustaja ville niinistö puhuu laastaroinnista ja levittelee käsiään esimerkiksi palveluntuottajille korvausmalli on olennaiselta osaltaan muuttunut tavalla jossa huomioidaan paremmin kuin lausuntokierroksella olleessa versiossa millaisia tarpeita ihmisellä on arvoisat sosiaalidemokraatit jos tämä nykytilanne olisi paikattavissa sillä että me muuttaisimme voimassa olevaa terveydenhuoltolakia viidettäkymmenettäensimmäistä pykälää ensimmäinen momenttia joka kuuluu tällä hetkellä näin kunnan on järjestettävä toimintansa siten että potilas voi saada arkipäivisin virka aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen tai muuhun terveydenhuollon toimintayksikköön terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena päivänä siitä kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen ja momentti jatkuu jos teidän lääkkeenne meidän perustason palvelujen rapautumiseen on se että me muutamme tätä hoitotakuupykälää

on meillä kyllä pikkasen töitä jäljellä tietoisuudessa meidän sote järjestelmämme organisaation rapautumisesta mitä siinä on tapahtumassa meidän perusongelmamme ei ratkea sillä että me annamme kunnille raippaa vaan se ratkeaa sillä että me teemme muutoksen joka mahdollistaa sen että rahapussin paksuudesta riippumatta on palvelut saatavilla ja nimenomaan perustason palveluissa sitä tässä haetaan sitten täällä väitetään että nyt ollaan viemässä jotenkin holtittomaan muutokseen tätä maata

meillä on käynnissä kokeiluja meillä on käynnistymässä pilotit ja sitten meillä on erittäin muutosvalmiita sosiaali ja terveydenhuollon ammatti ihmisiä jotka ovat esimerkiksi odottaneet tätä päivää että valinnanvapauslaki saadaan eduskuntaan tämä on iso päivä ei tule mitään holtitonta muutosta akuutteja palveluja edustaja louhelainen kysyi siitä jos akuutti tilanne tulee toisella paikkakunnalla on mahdollisuus mennä siihen lähimpään sote keskukseen hoitamaan asiansa ja sitten hallinto huolehtii siitä että raha kulkee sama asiakasmaksu on kaikilla käy toisella paikkakunnalla ja tähän lompakon paksuuskeskusteluun liittyen asiakasmaksu pelottelette sillä että tämä koko muutos rahoitetaan asiakasmaksujen nostolla ensinnäkin ja alleviivaan sitä jatkossakin meillä tässä maassa on terveydenhuoltolaki sosiaalihuoltolaki toivon mukaan tulee päivä jolloin meillä on so te laki koska osana sitä että sote integraatio toteutuu kaiken lainsäädännön pitää lähteä siitä näkökulmasta että on so te

että tuskin tästä salista löytyy semmoisia ryhmiä tai puolueita jotka esimerkiksi purkaisivat maksukattojärjestelmän vai löytyykö käsi ylös tuskin löytyy eli huolehditaan siitä että vähävaraiset saavat jatkossakin sote palvelut sitten tämä kaunis retoriikka kuinka markkinavoimat alkavat jyllätä meillä on vahva julkinen järjestäjä jolla on vastuu muun muassa rahoitusmallin kautta palveluntuottajille huolehtia siitä että ei jyllää toisekseen me olemme kirjaamassa niin sanotun yhteiskuntavastuupykälän viideskymmenesseitsemäs pykälä valinnanvapauslaissa jossa on määritelty ne tiedot jotka pitää julkisiksi antaa jotka muun muassa estävät lainoilla kikkailun eli on tässä yritystä ollut siihen suuntaan mihin oppositio kritiikkinsä nyt päähuomion
ministeri mattila kolme minuuttia

arvoisa puhemies nyt on todellakin merkittävä päivä merkittävää on se että nämä kaikki isot lakikokonaisuudet ovat eduskunnan arvioitavana ja ne saadaan eduskunnan valiokuntiin eli miten tämä kokonais uudistus nimenomaan turvaa kansalaisille ne niin merkittävät peruspalvelut ja että samalla toteutuu hyvä suomalainen hallinto siis hyvä hallinto ja kansalaisten peruspalvelut siihen me tarvitsemme hyvät ystävät lainsäädäntöä ja sitä me olemme täällä tekemässä yhdessä ja me todellakin tarvitsemme sitä integraatiota täällä oppositio puhuu että integraatiota ollaan vähentämässä en usko siihen en usko siihen että tämä pirstaloi hoitoketjuja vaan päinvastoin ja valinnanvapaus on mahdollisuus lisätä integraatiota se on mahdollisuus lisätä monialaisuutta tehostaa moniammatillista työtä ja nimenomaan voimaannuttaa asiakkaita ja löytää asiakaslähtöisyyden kautta uusia palvelukonsepteja siis asiakaslähtöisyys

terävimmillään sitä kyllä korostaa ja sitäkin kautta vahvistaa suomalaista osaamista paikallista osaamista täällä on sitten kyselty että voidaanko edetä kokeilujen kautta ministeri rehula tuossa äsken juuri totesi että hallituksella on jo käynnissä kärkihankkeita muun muassa valinnanvapaudesta ja siitä on jo saatu hyvää tietoa ja varhaista vihiä että pk sektori on sieltä löytämässä jo nyt mahdollisuuksia maakunnat etenevät tämän jälkeen myöskin näitten niin sanottujen pilottien kautta ei tässä hallitus ole purkamassa yhtään sisältölakia minä suorastaan kyllä nyt ihmettelen sitä kysymystä että mitä tapahtuu jos ihminen joutuu auto onnettomuuteen uudessa mallissa tapahtuu sama mitä tänä päivänäkin terveydenhuollon ammattihenkilönä minusta tämä on suorastaan jo halventava kysymys kyllä kyllä tänäkin päivänä ja tulevaisuudessa lääkärit ja hoitajat tietävät mitä mitä potilaalle tehdään ja miten tieto kulkee sitten historiallisesti katsottuna katsottuna vielä olen aiemminkin tältä paikalta puhunut siitä että meillä on ollut paljon uudistuksia kuntarakenteessa palvelurakenteissa on ollut kansanterveyslain mukaiset kuntainliitot on ollut paras laki meidän hyvä hallinto hyvä henkilökunta yhdessä on näistäkin uudistuksista saanut väittäisinpä maailman korkeatasoisinta terveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja aikaan mutta on totta että kuitenkin on ongelmia joista on on selvittävä ja katsottava tulevaisuuteen on luotava järjestelmä joka kestää tulevaisuudessa ja sitten mitä tulee tähän kysymykseen siitä mitä tapahtuu haja asutusalueille syrjäseuduille utsjoella tuskin tämän uudistuksen jälkeen on viidenkymmenen kilometrin välein terveyskeskuksia ei sellaista mallia olekaan että näin olisi mutta että turvataan suomen reuna alueita myöten palveluita siihen tähdätään ministeri

arvoisa puhemies täällä joku kysyi että mitä sisäministeri täällä tekee sairaudenhoidot ovat hyvin paljon sisäongelmia kyllä niitä ulkoisiakin ongelmia joskus on mutta nyt keskitytään tällä kertaa sisäisiin ongelmiin varsinkin pitkäaikaissairaudet nämä tällaiset kansansairaudet vaativat nimenomaan sisätautien erikoissairaanhoitoa ja ja pitkäaikaista ja jäntevää toimintaa mutta mikä on tämä tämä kysymyksessä oleva lakiesitys kysymys on täysin uudenlaisesta järjestelmästä jossa peruspalvelut vahvistuvat ja painottuvat toimijoita tulee lisää sinne tuodaan lähemmäs ihmistä sinne perustasolle erikoispalveluja valinnanvapaus lisääntyy tulee sote keskuksia tulee enemmän sote keskuksia tulee asiakasseteliä ja tulee henkilökohtaista budjettia joka on erityisesti vammaisille ja vanhuksille räätälöity

ne yksityiskohdat ovat nyt aivan hakusessa nyt minä toivon että että näihin nyt ruvetaan keskittymään näihin yksityiskohtiin täällä puhutaan että pitäisi olla hoitotakuu hoitotakuu on kuulkaa jo aikoja sitten sovittu ja siitä on lakikin tehty jo aikoja sitten lompakon lompakon paksuus ei todellakaan vaikuta vaan päinvastoin nyt ei ole lompakolla merkitystä valinnanvapauden suhteen täällä sanotaan että palvelut keskittyvät päinvastoin

myös pk yritykset emmekä ainoastaan lääkäriyrityksiä vaan me olemme miettineet niitä kotisairaanhoidon yrityksiä niitä yksin sairaanhoitajayrityksiä me olemme tässä huomioineet myös ne ne fysioterapiayritykset jotka tekevät hyvää työtä ennalta ehkäisevät palvelut ovat täällä läsnä ja sitten te sanotte että lykätään julkiselle ei pidä paikkaansa koska niin ei voi tehdä tämä antaa siihen selvän impulssin että näin ei voi tehdä voi ottaa jopa kokonaisvastuun ja vielä yhden asian sanon elikkä sen että todella se vuoden aika on sekä asiantuntijoiden suosittelema että potilaiden hyväksi kiitos

arvoisa puhemies hallituksen esitykseen liittyy niin monia ja niin suuria ongelmia etteivät ne millään mahdu yhteen puheenvuoroon kuusisataa asiantuntijaa ja lausunnonantajaa on perustellusti ollut huolissaan tästä esityksestä monet painottavat sitä että riskit ovat kovin isoja tosiasia on että hallituksen rakennelma on suuri tätä koetta ei ole toteutettu missään päin maailmaa siis ei missään muussa maailman maassa ja sitä taustaa vasten pidän ihmeellisenä että vastoin lukuisien asiantuntijoiden käsitystä useammat hallituspuolueen kollegat täällä ovat valmiita menemään valalle siitä että tästä kaikesta tulee hienoa upeata fantastista itse kuuntelen kovin herkällä korvalla professoreita sairaanhoitajia taloustieteilijöitä ja hyvät kollegat heidän viestinsä meille on hyvin selkeä tämän eduskunnan historiallinen tehtävä on huolehtia siitä että tämä uudistus toteutetaan niin että kuuntelemme asiantuntijoita heidän viestinsä on että uudistus tulee tehdä vaiheittain ja nojautuen julkiseen sektoriin

arvoisa puhemies minusta tämä keskustelu on ollut siinä mielessä hyvä että että monet turhat pelot ja uhkakuvatkin on pystytty ministereiden taholta osoittamaan turhiksi kukaan ei pidä

tai mahtavana tähän liittyy totta kai näin isoon uudistukseen monia riskitekijöitä ja tarvitaan riittävästi aikaa tähän valmistautumiseen mutta ei pidä liioitellakaan näitä uhkatekijöitä ja itse ihmettelen esimerkiksi sitä että tässä on aika vähän korostunut se maakunnan vastuu

eri puolilla suomea vaikka ei niistä akuuteista käynneistä olisikaan kyse

yli neljäkymmentä toimintapistettä näillä kaikilla muilla jopa satoja eli valmiit verkostot ja tietoverkot jotka puhuvat keskenään samaa kieltä ja asiakas voi siis yhtäaikaisesti olla asiakkaana monella paikkakunnalla suomessa

siihen että mikäli tässä järjestelmässä tulee osoittautumaan ongelmia valinnanvapauden osalta niin perustuslakivaliokunta joka antaa lausunnon sosiaali ja terveysvaliokunnalle aivan varmasti käy tämän tarkasti läpi aivan kuten viime vaalikaudella perustuslakivaliokuntaan pysähtyi silloisen hallituksen ja eduskunnan enemmistön tekemä malli toivottavasti näin ei nyt käy mutta perustuslakivaliokunta on tässä se keskeinen toimija ja tämä maakuntamalli on perussuomalaisten malli se on perussuomalaisten toiveiden mukainen siinä toteutuu leveät hartiat ei tarvita kuntaliitoksia jättikuntayhtymiä integ raatio toteutuu ja lääkärille pääsy paranee eli tämä malli on meidän

arvoisa puhemies täällä on nyt paljon kehuttu sitä että tämä tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisille pk yrityksille kyllä minä näkisin että tämä on nimenomaan suomalaisille pk yrityksille erittäin haastava ja hankala esimerkiksi sote keskuksilta edellytetään erittäin laajaa palvelutarjontaa ei siinä pienillä yrityksillä ole mitään saumaa kilpailussa kyllä tämä suosii näitä suurimpia yritysjättejä ja suurimmalla todennäköisyydellä markkinat tulevat edelleen keskittymään niin kuin jo nyt on nähtävissä

tässä kun ollaan uudistamassa nyt toimintoja niin helpoin ase on totta kai muutosvastarinta ja pelkojen lietsominen ja niin kuin täällä on näistä riehakkaista puheenvuoroista kuultu pelkoja täällä kyllä osataan lietsoa epäluuloja vaihtoehtoisia faktoja mutta sitten kun teiltä oppositiolta kysytään loppujen lopuksi kyllä vai ei niin vastaatte että valinnanvapaus on ihan ok no valinnanvapauslaki on kuitenkin olennainen osa tätä sote uudistusta erityisesti yhdenvertaisuuden kannalta on todella tärkeää että se viimein saatiin tänne eduskuntaan ja tärkeää että se käsitellään yhtä aikaa näiden muiden eduskuntaan jo tulleiden maakuntalain sote järjestämislain ja voimaanpanolain kanssa jotta lainsäädännön laadusta ei tingitä ja tästä kokonaisuudesta tulee paras mahdollinen tärkeää on myös ollut se että tämä valinnanvapaus toteutuu terveellä tavalla niin että pienimmilläkin toimijoilla on mahdollisuus toimia markkinoilla ja toisaalta että julkisella sektorilla säilyy kaikilta osin järjestämisvastuu ja tähän tulee avoimuusvelvoite

puhemies terveyden ja sairaanhoito kuuluvat ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan mutta ehdotuksella on kuitenkin useita välittömiä vaikutuksia ja sivuvaikutuksia ahvenanmaahan esityksen kahden luvun neljännen pykälän toisessa momentissa asiakas saa valita palvelun tuottajan mistä tahansa suomen alueelta jollei lailla erikseen toisin säädetä lainaus yksityiskohtaisista perusteluista asiakas voisi

koko suomen alueelta riippumatta siitä missä maakunnassa asiakas asuu tämähän ei pidä paikkaansa ehdotus ei huomioi sitä että suomi muodostuu kahdesta alueellisesta toimivalta alueesta sosiaali ja terveydenhuollon osalta ahvenanmaan maakunnalla on toimivalta sosiaali ja terveydenhuollon osalta ja valinnanvapaus joka nyt aiotaan ottaa käyttöön on rajattu valtakunnan alueelliseen toimivalta

maakunta ja sote uudistukset yhtenä tärkeänä elementtinä myös tämä sinänsä hyvä ja kaikki tämä erittäin tiukassa ja monessa suhteessa hyvin haasteellisessa aikataulussa jotta suurilta käytännön vaikeuksilta vältyttäisiin ja kansalaiset saisivat tarvittavan palvelun ja myös henkilökunta jaksaisi paineen alla myös muutosprosessin aikana muutokset on tehtävä hallitusti tässä erittäin tärkeässä roolissa on projektin selkeä johtaminen tiedon kuljettava ja vastuunjaon on on oltava selkeä näytöllä tai paperilla kaikki tämä voi näyttää selkeältä mutta tämän on toteuduttava myös käytännön toiminnassa järjestelmällisesti ictn keskeinen rooli ja osaajien suuren tarpeen käytännössä niiden puutteen asettamat rajoitteet aikatauluihin ovat olleet tiedossa ja se on huomioitu tarvitaan ehdottomasti myös riittävästi henkilöstöresursseja kokopäiväisiä toimijoita muutosprosessin hallittuun läpiviemiseen kysynkin ministeriltä onko tähän muutoksen käytännön toteutukseen kiinnitetty riittävästi huomiota
arvoisa puhemies täällä ministeri risikko arvosteli kansanedustajia huonoista tiedoista mutta kyllä joku kohtuus sentään saisi olla ottaen huomioon että hallitus antoi tämän esityksensä vasta eilen ja vaati käsittelyä jo tänään ja näin valtava lakiesitys täällä ilman ryhmäpuheenvuoroja on erikoinen käyttäytymismalli kysyn vaikutusarvioiden puoleen hallitus on jättänyt useita lakiesityksiä joissa on arvosteltu puuttuvia tai vakavia puutteita vaikutusarvioiden osalta kysyn kuinka monta kertaa tähän samaan virheeseen voi kompastua mitkä ovat tämän lakiesityksen taloudelliset arviot sukupuoli tai tasa arvovaikutukset tai lapsivaikutukset

jos asiakkaan tai hänen perheensä kokonaishyvinvoinnin edistämistä ei kyetä ottamaan riittävästi huomioon riskinä on että mallilla parannetaan eniten niiden terveyttä ja hyvinvointia jotka ovat jo paremmassa asemassa

puhemies on totta että tässä esityksessä on paljon epävarmuustekijöitä ja epätietoisuutta mutta en ymmärrä tätä opposition asennetta että kun ei saada täydellistä mallia niin ei sitten tehdä mitään minua sinänsä ärsyttää tässä lakiesityksessä se että koko ajan puhutaan asiakkaista kun pitäisi puhua palveluita tarvitsevista ihmisistä kuitenkin tässä esityksessä on hyvää se että palveluita

itsemääräämisoikeus ja mahdollisuudet hoitoon koskeviin päätöksiin enenevät lisääntyvät nämä ovat hienoja asioita ihmettelen myös sitä että oppositio maalaa tällaista kuvaa että palveluntuottajista tulisi joku villi länsi ensinnäkin perustetaan rekisteri ja on tarkat laissa määrätyt kriteerit ketkä tähän rekisteriin pääsevät ja voivat tulla palveluntuottajiksi

herra puhemies on selvää että nykyiset lait eivät ole pystyneet turvaamaan kaikkialla suomessa laadukasta terveydenhuoltoa ja laadukkaita sosiaalipalveluita ja siksi tarvitaan sote uudistus tarvitaan maakuntauudistus ja sitten myös tämä valinnanvapauskysymys yksi pieni asia joka liittyy tähän valinnanvapauteen mutta koskettaa hirveän paljon suomalaisia on muun muassa mökkikunnat se että mökkikunnat tulevat myös nythän siellä on hirveä määrä byrokratiaa saako hoitaa miten laskutetaan ja kaikki tämä tämän pitää pystyä kulkemaan sujuvammin ja se tuo suomalaisille myös yhden osaa lisää terveyspalvelujen piiriin sitten on mielenkiintoinen asia tämä erikoissairaanhoito varmaan moni suomalainen ajattelee että myös erikoissairaanhoito on tämän valinnanvapauden piirissä tietyllä lailla se tulee olemaankin mutta mutta tämän rajanvedon määrittely tulee olemaan kuten myös vastuu aika pitkälti maakunnilta ja tässä suhteessa kyllä tämä maakuntien tuleva hallinto on avainasemassa siinä että tämä uudistus myös menee

arvoisa puhemies julkista perusterveydenhuoltoa on vahvistettava integroitava sosiaali ja terveyspalveluita mutta tämä hallituksen valinnanvapausmalli romuttaa tämän kaiken on tärkeää että me saamme julkiset palvelut vahvemmiksi ja leveämmille hartioille mutta monet asiantuntijat ovat esittäneet murskaavaa kritiikkiä lausunnoissa juurikin tähän hallituksen valitsemaan valinnanvapausmalliin se tuo pakkoyhtiöittämistä julkisiin palveluihin se tuo monimutkaisuutta se tuo byrokratiaa se tuo kaikenlaista hankaluutta toimintaan ja sitä paitsi se asettaa julkiset tuottajat takamatkalle monikansallisiin suuryrityksiin nähden minä olen tosi huolissani vielä siitä että neuvolapalvelut myös jätettiin pakkoyhtiöittämisen ja valinnanvapausmahdollisuuden piiriin vaikka pääministeri sipiläkin toivoi että ne pysyisivät maakunnilla niin uudenmaan sote muutosjohtaja aronkytö on todennut että niiden olisi hyvä olla sote keskuksissa ja valinnanvapauden piirissä pakkoyhtiöitettyinä

puhemies täällä on arvosteltu että hallituspuolueiden kansanedustajat suhtautuisivat tähän kuin tämä olisi fantastista ja täydellistä ei mutta olen aivan varma että tästä tulee parempi kuin tämän päivän julkinen perusterveydenhoito hoitoon pääsy tulee olemaan nopeampaa ja yksityisen valitseminen ei tule olemaan kuten tällä hetkellä

lompakon paksuudesta tai vakuutuksesta kiinni tässä keskustelussa kuten on kuultu on kritiikkiä paljonkin ja puhuttu markkinavoimien jylläämisestä kannattaa edelleen muistaa että järjestäjä on se maakunta eli julkinen julkinen sitten yksi asia jota tässä keskustelussa ei ole vielä vielä mainittu on se millä tavalla palveluntuottajien korvaukset tulevat määräytymään ja sehän jää maakuntien päätettäväksi siinä on yksi merkittävä keino millä tätä kustannusten hillintää pystytään tulevaisuudessa tekemään

arvoisa puhemies tämä sote on uudistuksen ja niin myös nämä tietojärjestelmämuutokset tulevat olemaan uudistuksen edessä potilastiedot ja niiden siirto on ollut hirmu ongelmallista tähänkin saakka tällä hetkellä on valtava määrä erilaisia järjestelmiä mihinkä on potilastietoja siirretty ja nyt ne pitäisi siirtää sitten yhteen yhtenäiseen maakuntajärjestelmään näiden yhteen kokoaminen vaatii ensinnäkin paljon rahaa ja se vaatii paljon järjestelmävarmuutta sitä että saadaan potilastiedot ja yksilönsuoja hoidettua kuntoon kun tähän lisätään vielä valinnanvapaus niin järjestelmä on erittäin hankala hoitaa eteenpäin kysynkin ministeriltä mitenkä tähän on päätetty satsata ja sitten toinen asia se kuitenkin näyttää asiantuntijoitten mukaan tulevan erittäin kalliiksi jopa kalliimmaksi mitä on arvioitu

valinnanvapaus on todella kannatettava asia ja ja ne keinot palveluseteli asiakasseteli henkilökohtainen budjetti ovat oikein käypiä keinoja siihen on myös muistettava että asiakas valitsee sen palveluntuottajan ei suinkaan toisinpäin niin kuin täällä monissa puheenvuoroissa annetaan ymmärtää asiakas voi valita nykyistä monipuolisemmin ja saa myös paremmin tietoa siitä minkälaista palvelua ja laatua hän on mahdollisesti vaikea ymmärtää miksi oppositio vastustaa näitä asiakkaan näkökulmasta hyviä hyviä asioita on erittäin tärkeää se että valinnanvapauden laajentuessa

sitä apua neuvoa niissä valintatilanteissa riippuen siitä minkälaisessa henkilökohtaisessa tilanteessa hän on haluaisinkin kysyä miten tämä on varmistettu ja varsinkin siitä näkökulmasta miten nykyajan digitalisaation suomat mahdollisuudet on tässä hyväksi käytetty

sosiaali ja terveyspalvelut ovat erityisesti heikoimmassa asemassa oleville ihmisille tärkeitä hallitus on rakentanut valinnanvapauden puristuksessa melkoisen hallintohimmelin jossa palvelut pirstoutuvat ja ihminen uhkaa hukkua tähän yhtiöitten labyrinttiin hallituksen valinnanvapausmalli on rakennettu yhtiöiden ja markkinoiden sanelun mukaan te voisitte tämän myös hallituksessa ihan reilusti tunnustaa koska se näkyy tästä niin vahvasti lävitse kermankuorinta ja eriarvoistuminen ovat valitettavasti totta tässä hallituksen linjassa tavallisen ihmisen kohdalla valinnanvapaus ei yksinkertaisesti tule toimimaan suurin vapaus valita tulee tosiasiassa firmoille ei ihmisille vai voitteko luvata ihmisille että he he pääsevät jatkossa haluamallensa lääkärille milloin haluavat ja missä ikinä haluavat asuinpaikasta ja rahapussin koosta riippumatta tällainen käsitys ihmisillä nyt on voitteko kertoa onko se oikea käsitys teidän valinnanvapausmallistanne
arvoisa herra puhemies muistutan kuitenkin että yrityksissä toimii myös ihmisiä ja he ovat niitä jotka pitävät veronmaksukyvyllään tätä yhteiskuntaa omalta osaltaan pystyssä kun tämä keskustelu on televisiossa ja mukaan on varmaan liittynyt sellaisia katsojia jotka eivät ole olleet olleet alusta alkaen mukana toivoisin että esimerkiksi ministeri rehula voisi tiivistää vielä meille ja katsojille

arvoisa

puhemies minun mielestäni valinnanvapaus on on hyvä asia yksityisen sektorin vahvempi mukaantulo ja mukanaolo parantaa kyllä myös julkisen sektorin palvelua ja se pakottaa julkisen sektorin niin tehostamaan kuin myös tarjoamaan laatua itse palveluun

olemme pihlajalinnan kanssa tehneet kokemukset ovat hyviä kustannussäästöjä on siitäkin saatu aika näyttää mikä tässä laissa tulee olemaan hyvää ja missä on vielä parannettavaa mutta se on selvää että nykyisellä mallilla meidän sosiaali ja terveydenhuoltopalveluita ei pystytä tässä maassa tuottamaan

arvoisa puhemies erittäin huolissani olen siitä että tämä monituottajamalli pirstaloi

suomen kansa on vapaissa vaaleissa valinnut minut kansanedustajaksi ja hyvin harvoin olen tuntenut sellaista epävarmuutta jopa pelokasta oloa mitä tämä valinnanvapauslainsäädäntö maakuntamalli tuo mukanaan tässä keskustelussa on jäänyt muuten vallan syrjään se että erittäin monet kokoomuslaiset ja keskustalaiset kuntapäättäjät eivät ole sisimmässään hyväksyneet ollenkaan tätä maakuntahallinnon ja pakkoyhtiöittämismallin yhdentämistä näin he ovat myöskin asiantuntijoita niin kuin ne sadat muutkin asiantuntijat jotka suhtautuvat erittäin kriittisesti tähän hallituksen esitykseen yhdyn niihin jotka ovat sitä mieltä että olisi pitänyt edetä näin merkittävässä uudistuksessa asteittain

hyvinvoinnin laitoksen johtaja markku pekurinen on tänään esittänyt huolensa siitä että kun tämä uusi valinnanvapauslainsäädäntö astuu voimaan niin sillä hetkellä ei kuitenkaan ole ole olemassa valtakunnallista tietojärjestelmää jonka ansiosta potilastiedot siirtyisivät julkiselta toimijalta yksityiselle yksityiseltä julkiselle ja niin edelleen elikkä kun henkilö voi valita minkä tahansa toimijan niin ei ole järjestelmää jonka ansiosta tiedot siirtyisivät toimijalta toiselle sen vuoksi pidän hyvin hämmästyttävänä sitä että ministeri mattila sanoi että hän pitää halventavana sitä huolta jonka minä esitin kun sanoin että pidän ongelmallisena sitä että meillä ei ole kattavaa tietojärjestelmää ja se vaarantaa pahimmassa tapauksessa jopa potilasturvallisuuden pidättekö halventavana myös tätä huolta jonka terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja on tänään esittänyt siitä että kattavaa tietojärjestelmää ei ole

oikeasti kyse on asenteesta sellainen jolle jo sana maakunta aiheuttaa närästystä keksii kyllä tekosyyn toisensa perään jarruttaa sote uudistusta milloin se on tietojärjestelmät ja milloin rahan puute tai puuttuva ohjeistus uudistuksen sisältö ei ole hämärän peitossa eikä epäselvä jos vaivautuu perehtymään asioihin nyt tämä tahtotila ja oikea asenne on omaksuttava täydellä sydämellä myös maakunnissa ja kaikissa niissä organisaatioissa jotka uudet maakunnat vuonna kaksituhattayhdeksäntoista muodostavat päättäjien ja virkamiesten on käärittävä yhdessä hihat ja tehtävä se mikä tehtävä on jotta kansalaisille ja yrityksille välttämätön uudistus viedään tällä kertaa oikeasti maaliin arvoisa herra puhemies valitettavasti nämä eivät ole omia sanojani mutta yhdyn niihin täysin täysin näin totesi etelä savon maakuntajohtaja matti viialainen viime sunnuntain savon sanomissa

arvoisa herra puhemies on totta mitä tässä on todettu että palveluiden sirpaloituminen ei voi mahdollistaa yksikanavaisuutta mikä oli soten suuri tarkoitus niin että saamme tätä nykyjärjestelmää toimivaksi ja ja polut ovat hoidosta toiseen eniten minä olen huolissani niiden pienten kansalaisten puolesta joilla ei ole valinnanvapautta vaan valinnan tekevät heidän vanhempansa erityisesti ongelmaperheissä tämä valinnanvapaus voi aiheuttaa sen tilanteen että jopa samassa perhepäivähoidossa kaupunkiseuduilla on eri sote keskuksen yhteydessä toimivia yksityisen palvelun tuottajia kuinka mahdollistetaan että tämä meidän hyvä mahdollinen esimerkiksi imatran malli voi kotiutua niin että perheitä tuetaan huolehditaan niistä ihmisistä jotka olisivat yhteiskunnan sosiaalisten palveluiden tarpeessa mutta vanhemmat voivat tällä valinnanvapaudella aiheuttaa sen että ei tulekaan kohdatuksi vaan vaihdetaan aina keskusta missä ollaan ja lapsi jää sitä myöten heitteille

arvoisa puhemies kyllähän tämä valinnanvapaus nostaa asiakkaan keskiöön ihmiset halua mitään hallintoa valita he haluavat nopeat ja hyvät palvelut minusta on täysin oikein että ne palveluntuottajat jotka tuottavat laadukkaasti ja nopeasti palveluja saavat myös asiakkaan mukana ne rahat sillä kautta historian ne yritykset jotka ovat olleet nopeita ovat aina menestyneet mutta arvoisa ministeri rehula kysyisin näistä tietojärjestelmistä jotka nyt ovat koko uudistuksen ehdoton edellytys kuka vastaa siitä että aikataulu tämän tietojärjestelmäkokonaisuuden rakentamisessa tulee pitämään ja kuka vastaa siitä että ei käy niin kuin hyvin usein että

jotka käytännössä estävät heidän markkinoille

puhemies tässä nyt hyvinvointi suomen mannerlaatat liikkuvat ja näin suuren muutoksen olisi tullut perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon mutta mittava asiantuntijoitten kritiikki on ohitettu sitä ole huomioitu vain kosmeettisia muutoksia on tehty asiantuntijoitten lailla me ihmettelemme kuinka esimerkiksi integraatio toteutuu kun tulee lukuisa määrä uusia tuottajia miten tietojärjestelmät saadaan toimimaan miten toteutuu se mitä alun perin tavoiteltiin että asiakasta ei pomputella luukulta toiselle puhemies ihmetyttää myös tämä valinnanvapaus siitä näkökulmasta että lakiin kirjataan enimmäisasiakasmäärä firmalle

minua häiritsee tässä keskustelussa oppositio toistuvasti antaa semmoisen käsityksen ikään kuin asiantuntijoita ei olisi kuunneltu tai asiantuntijat olisivat yksimielisesti vastaan hallitus on kuukausikaupalla kuunnellut me olemme valiokunnissa jo istuneet viikkokaupalla tulemme kuuntelemaan ja on paljon asiantuntijoiden huomautuksia otettu huomioon mutta minusta on väärä myytti että asiantuntijat olisivat laajasti vastaan useimmat ovat sanoneet että uudistus nyt

ja esittäneet eräitä huomautuksia mitä tulee johtaja pekurisen kommenttiin niin hänen huolensa on täällä puhuttu tietojärjestelmän kehittäminen on kiireellinen se tiedostetaan uskon että päästään aika pitkälle silloin kun laki astuu voimaan

talman en liten jämförelse on toimija joka hoitaa ennalta ehkäisevän työn ja joka vastaa perusterveydenhoidosta kustannuksineen sama toimija tilaa erikoisterveydenhoitoa sen mukaan kuin tarvitaan ja vastaa sen kustannuksista kuulostaa sen verran hyvältä mallilta että se pitäisi keksiä ellei se olisi jo olemassa olkoonkin että kuntien koko asettaa tälle mallille haasteita nyt on malli jossa kunnat vastaavat ennalta ehkäisevästä työstä mutta eivät huonosti hoidetun työn seurauksista maakunta maksaa sote keskuksille perusterveydenhoidosta tavalla joka ei asiantuntija arvioiden mukaan insentivoi välttämään erikoisterveydenhoidon kustannuksia näin totesi esimerkiksi pihlajalinna maakunta toteuttaa ja maksaa erikoisterveydenhoidon kustannukset sekä niiden asiakkaiden kustannukset jotka sote keskukset kokevat vaikeiksi ja siirtävät maakunnan kontolle tämä siis valtion sallimissa kehyksissä miten arvoisa ministeri näette että tämä jälkimmäinen malli eli nyt esitetty johtaa rakenteena parempiin hoitoketjuihin kustannusten hillintään ja insentivoi ennalta ehkäisevään työhön

vielä tästä kustannusriskistä ja otan esimerkin hammashoidon puolelta jonka on nostanut esille uudenmaan sote muutosjohtaja mikäli yksityisen hammashoidon asiakasmaksut nykyiset omavastuut alennetaan sille tasolle kuin ne ovat kunnallisella puolella tällä hetkellä syntyy järjestelmään neljänsadan miljoonan euron rahoitusvaje mistä tämä rahoitus otetaan arvoisa ministeri miten tämä katetaan on kaksi vaihtoehtoa joko asiakasmaksut joudutaan nostamaan siitä tasosta mitä ne ovat kunnallisella puolella tällä hetkellä tai sitten joudutaan rajoittamaan sitä palveluvalikoimaa johon kansalaiset ovat oikeutettuja hammashuollon puolella

ja sen jälkeen

arvoisa puhemies jatkan näistä kustannusvastuista tässähän järjestelmässä valtio ja valtion rahoituksen kautta maakunnat ottavat vastuun näistä kustannuksista he maksavat sen että sote keskukset tarjoavat ne palvelut ja ja siinä hinnoitteluissa sitten on eri periaatteita joilla sitä pyritään varmistamaan että se olisi reilua mutta tosiasiallisestihan tässä on valtava riski ja tuon esimerkin meillä on nämä sote keskukset joihin nämä kaupalliset yksityiset toimijat menevät he valikoivat todennäköisesti suurten kaupunkien keskustoja ja markkinoinnilla sekä vanhoille työterveyshuollon asiakkaillensa markkinoimalla he houkuttelevat itselleen sellaisia asiakkaita jotka ovat helppohoitoisia joista saa helposti hyvän katteen ja valtiolla on piikki auki julkinen valta maksaa tämän järjestelmän jos lista on täynnä niin sinne ei oteta niitä heikompiosaisia asiakkaita tämä malli nostaa nostaa kustannuksia ja jos perusterveydenhuollossa esimerkiksi jonojen purku jota tässä voi tapahtua maksaa todella todella paljon että maksetaan jopa potilaista jotka eivät tarvitse mitään palvelua kapitaatioperuste on tässä kaksi kolmasosaa maksuista eli eli maakunta maksaa siitä että on potilaita mehiläisellä jotka eivät vaadi hoitoa ollenkaan siitä tulee kallista ja heikompiosaiset joutuvat maksamaan laskun kun silloin julkista vastuuta muualla heikennetään

arvoisa puhemies moni katsoja varmaan miettii mitä moni katsoja varmasti miettii mitä tämä tarkoittaa hänen itsensä kannalta no otan yhden esimerkin otan sen omasta kotikunnastani vantaalta meillä on ollut huhtikuun alusta mahdollisuus valita aika miltä tahansa terveysasemalta ja netissä esimerkiksi tällä hetkellä parhaillaan voi nähdä että hakunilaan on pitkä jono mutta länsimäkeen on lyhyt jono tänään voit mennä länsimäkeen huomenna hakunilaan uudessa järjestelmässä tämä valinnanvapaus ei ole enää mahdollista vaan asiakas on kiinni yhdessä terveysasemassa vuoden ja nyt kun vuonna yhdeksäntoista tämä iso jako tapahtuu niin siinä käy niin että nopeat valitsevat parhaat ja että suurimmat isoimmat osaavimmat yritykset valitsevat helpot asiakkaat joista aiheutuu pienet menot mutta suuret kustannukset ellei maakunta onnistu täydellisesti näiden korvausten virittämisessä ja se on lähes mahdotonta kuten te itsekin tässä esityksessä toteatte eli vantaalaiselta tämä vie mahdollisuuden valita mutta kustannusriski kasvaa ministeri ette ole vastannut kysymykseen

puhemies aina välillä tuntuu että oppositio on lukenut jotain muuta dokumenttia kuin hallituksen esitystä esimerkkinä väite siitä että eriarvoisuus kasvaisi asia on täysin päinvastainen myös ne joilla tänään ei ole valita pääsevät valinnanvapauden piiriin no sitten tämä kapitaatiokorvaus edustaja niinistö voi olla että vihreät päätöksentekijät ovat niin hölmöjä mutta muut eivät ole että maksaisivat terveen ihmisen hoitamisesta saman kuin sairaan ihmisen hoitamisesta on kapitaatio mutta se ei ole samankokoinen mitä jos perehtyisitte tähän asiaan se kapitaatio voi olla terveistä vaikka euron vuodessa ja se voi olla sairaasta sata euroa vuodessa eli tässä mallissa maakunta päättää perehtykää ensin asiaan edustaja niinistö ja maakunta päättää siten että terveistä maksetaan tietysti vähemmän kuin sairaista ainakin minä luotan siihen että siellä maakunnassa on riittävän järkeviä päätöksentekijöitä mutta ei tästä täydellistä tule sitä ei kukaan väitä tässä on paljon riskejä tätä joudutaan vuosien saatossa paljon säätämään se on aivan selvä mutta tärkeintä on että päästään eteenpäin

arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz säästi minulta minuutin minä kysyn oppositiolta erityisesti sosiaalidemokraateilta

uskotteko te että teidän vaatimuksienne mukaiset toimijat eli julkiset palvelutoimijat ovat sen arvoisia kuin te tässä keskustelussa nostatte esiin te puheenvuoro toisensa jälkeen väheksytte julkisia palvelutuottajia te väheksytte alueellista maakunnallista päätöksentekoa te tulette kertomaan tänne että kimalainen ja pörriäinen vie kaiken ei vie ei ole viemässä eikä tule viemään tähän tulee erittäin vahva julkinen toimija ja esimerkiksi edustaja niinistö aivan niin kuin edustaja zyskowicz sanoi täällä niin rahoitusmalli on rakennettu sillä tavalla että lapsista ikääntyvästä ihmisestä maksetaan suurempi kompensaatio palvelutuottajalle kuin siitä työikäisestä lausuntokierroksen jälkeen vielä lisättiin sitä että sairastavuus hoitoisuuden tarve olemaan osa rahoitusmallia täällä edustaja feldt ranta puhui kansanedustajista jotka menevät valalle tämän mallin puolesta en ole kuullut yhtään puheenvuoroa joka täällä valalle menisi mutta ministerinä olen tehnyt valan ja yksi osa sitä valaa on se että puhuu totta uskotteko te arvoisat sosiaalidemokraatit siihen että julkinen palvelutoimija pärjää tässä maassa jatkossakin maan hallitus uskoo koko muutoksen avainasia tällä hetkellä ja itse asiassa täällä edustaja tanus kysyi toimeenpanoon liittyen nyt kun nämä kulmakivilait tulevat eduskunnan hyväksymiksi kaikki tarmo pitää kyetä keskittämään siihen että tämä toimeenpano saa riittävän tuen ministeri vehviläinen puhui tästä ictstä ict on yksi niitä saranakohtia sinä päivänä tämä laki on täysimääräisenä voimassa kun tieto kulkee edustaja järvinen kerimäkeläinen asukas kerimäen terveysasemalla listautuu ja kun hän lähtee lomapaikkakunnalle ja siellä sattuu jotakin niin hän menee ihan sen lomapaikkakunnan tkn tai terveysaseman ovesta sisään ja hakee sen tarvitsemansa edustaja lindtman kysyi erittäin hyvän kysymyksen miten tavallinen ihminen tätä keskustelua kuuntelee ihmeissään peloissaan huolissaan siitä kuinka minun käy jatkossa tavallisella ihmisellä on kaksi puhelinnumeroa toinen on sitä varten kun on hätä ja toinen kun on vähän vähempi hätä ja väite siitä että vantaalaisen valinnanvapaus jotenkin heikkenisi tämän lakiesityksen jälkeen ei pidä paikkaansa

arvoisa puhemies täällä ovat tulleet monessa puheenvuorossa nämä tietojärjestelmät esille ja se on aivan oikea kysymys elleivät tietojärjestelmät pelitä niin eihän tätä uudistusta pystytä laittamaan toimeen ja me kaikki tiedämme että tässä on kova ja tiukka aikataulu haluan sen ensinnäkin

vuosina kahdeksantoista viiva kaksikymmentäyksi ja sen lisäksi päätettiin pääomittaa yhdeksänkymmentä miljoonaa euroa sote ict kehitysyhtiötä jonka tarkoituksena on nimenomaan tämän asiakastietojärjestelmän kehittäminen ja tämä yhdeksänkymmenen miljoonan euron pääomitus mahdollistaa jopa viidensadan miljoonan miljoonan euron satsauksen mutta sitten sanon sen että ei kukaan pysty tässä vaiheessa täsmällisesti sanomaan

löydetty ja tässä täytyy edetä ripeästi kaikki tietävät sen haluan myös kysyä edustaja feldt rannalta kun käytitte tästä uudistuksesta nimitystä koe ja sanoitte että tämä on suuri hyppy tuntemattomaan missään maailmassa ei ole tällaista tehty ja minä haluan kysyä myös teiltä hyvät kansanedustajat uskommeko me suomeen että suomi voisi jossakin asiassa olla edelläkävijä ja tähän liittyy myös kysymys siitä uskommeko me siihen että myös suomalainen julkinen terveydenhoito ja sosiaalipuoli voi olla laadultaan niin hyvää että se pärjää myös yksityisen sektorin kanssa olin viime viikolla tilaisuudessa missä monellekin tuttu henkilö peter vesterbacka kysyi minulta mistä johtuu että suomi on kärjessä kun komissio mittaa meidän digikypsyyttä me olemme kakkosena siellä tanskan jälkeen koulutuksessa tasa arvossa me olemme tilastojen kärjessä mutta me emme saa enemmän aikaiseksi jospa kokeiltaisiin tässä voisimmeko me olla edelläkävijä tässä asiassa

kun tässä nyt puhutaan todellakin tästä valinnanvapaudesta niin kyllä tämä nyt vaikuttaa vähän siltä että tämä valinnanvapausmalli on tehty markkinoiden ehdoilla ei ihmisten ehdoilla arvoisa hallitus arvoisa ministeri rehula te lupasitte että kaikilla on mahdollisuus valita tämähän on on muunneltua totuutta tässä lakiesityksessä sanotaan sivulla satakuusitoista jos etsitte sen sieltä niin löydätte sen että firmat voivat kirjata ylös sen kuinka paljon he ottavat sinne enimmäismäärän minkä he he ottavat sinne ihmisiä sisään tätä mahdollisuutta ei terveyskeskuksilla ole mutta kertokaa se että jos ihminen haluaa mennä jonkun

terveysfirman tykö ja saada sieltä hoitoa ja hän ei sovikaan sinne koska hän ei voi vapaasti valita sitä paikkaa niin missä hänet hoidetaan minkä hän sitten valitsee oliko tämä tarkoitus että firmat kertovat sen keitä he ottavat hoidettavakseen ja keitä eivät

valinnanvapaus ei toteudu jos ei voi valita kansainvälisen konsernin sijasta julkista sote keskusta voitteko vannoa että jokainen voi halutessaan valita julkisen toimijan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen yksinkertainen kysymys ministeri rehulalle

pykälää joka kuulemma estää kaiken verokikkailun sdp on eri mieltä finnwatch on eri mieltä ja kansainväliset konsernit tulette näkemään ovat eri mieltä pykälä on kyllä parempi kuin alkuperäinen nimittäin lakiluonnoksessa ei ollut käytännössä mitään verokikkailun valvontaa esitimme maaliskuussa monta korjausvaatimusta ja olen iloinen ja tyytyväinen että osa niistä on on otettu huomioon kuten konsernien maakohtainen tietovelvoite

arvoisa puhemies tässä on toki syytä puhua myös verovälttelyn yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva yhdistys finnwatch julkaisi eilen blogissaan tekstin jossa se kritisoi hallituksen esitystä liittyen aggressiivisen verosuunnittelun vaaraan että lakiesityksessä yrityksiltä vaaditut tiedot eivät ole riittäviä heidän mukaansa oikeanlainen kokonaiskuva muodostuu kolmestatoista laajasta ja elintärkeästä tiedosta mutta lakiesityksessä raportointivaatimuksista puuttuu melkein puolet me tarvitsemme siis laajoja tietoja siitä minkä määrän veroja yritykset maksavat ja minne ne maksavat arvoisat ministerit aiotteko te lisätä raportoinnin läpinäkyvyyttä jolla estetään verovälttelyä

arvoisa puhemies minua häiritsee älyttömästi se että täällä valinnanvapauden joka kyllä on monimutkainen ja iso kokonaisuus niin kuin tämä koko uudistus tiimoilta käytetään paljon sellaisia puheenvuoroja joista muodostuu väärä käsitys tästä kokonaisuudesta edustaja tuppurainen asiakkaita ei voi kukaan palveluntuottaja valita toisekseen minua mietityttää edustaja nylanderin puheenvuoro jossa hän totesi että koko tämä maakuntauudistuspohjainen malli on demokratian häpeäpilkku eikö ole niin että kuntayhtymien erilaisissa häkkyrissä sitä demokratiavajetta on verrattuna malliin joka perustuu vaaleilla valittaviin maakuntavaltuutettuihin ja kyllä edustaja lindtman näillä kaikilla palveluntuottajilla voi olla useita toimipisteitä joista voi palveluja hakea jos jostain ei sitä vastaanottoaikaa saa oleellisinta oli minusta se suhteessa perustuslakiin mitä ministeri rehula muutama puheenvuoro sitten totesi jos nyt arvioitaisiin nykytilaa perustuslain yhdenvertaisuuden valossa mitähän siitä sanottaisiin

arvoisa rouva puhemies kyllähän tämä keskustelu osoittaa että että tämän valinnanvapausmallin osalta on isoja merkittäviä aukkoja ja kysymyksiä auki vielä kerran hallitukselle ja ja hallituspuolueille viestinä olemme sote uudistuksen kannalla ja olemme valmiit siihen että nämä kahdeksantoista aluetta syntyy niille tulee vaaleilla valitut valtuustot mutta jätetään tämä valinnanvapausosio tehtäväksi myöhemmin

sote asiantuntija niin kysyn tässä ihan niin kuin itseltäni olenko päässyt hirveän nopeasti lääkäriin ja ovatko odotusajat pitkiä kun ympäri suomea sanotaan että tänäkin päivänä on niin vaikeata päästä lääkäriin nyt kun meillä on tämä uusi malli joka pitäisi ottaa tässä on varmaan paljon vielä semmoisia epätietoisuuksia kuinka tämä toimii

niin mikä tämä nyt on että yritetään katsoa olemmeko me sitten yksityistä tai kolmatta sektoria vai käytämmekö me me julkista sektoria tästä on

asutusaluetta niin kyllähän sielläkin on siellä palvelut pysyvät koska tiedetään että tänäkin päivänä ne palvelut pienissä kunnissa eivät ole sellaisia kuin helsingissä sitten näille jonkinlainen vastuu on annettu koska heidän vuosittain pitää aina antaa nämä tiedot verotiedot palkat voitot tappiot sun muut johtajien palkat niin että ei tämä nyt ihan villin lännen meininkiä

kiinnitin huomiota siihen että ministeri rehula ei vastannut tähän minun konkreettiseen kysymykseeni koskien hammashoitoa ja sitä mitä tehdään kun kustannukset nousevat minä luulen että juuri tämä on se kysymys mihin suomalaiset kansalaiset ja erityisesti suomalaiset pienituloiset haluaisivat saada vastausta mitä tulee edustaja zyskowiczin kommentteihin mitä tulee tähän kapitaatiokorvaukseen niin haluan huomauttaa että tässä nyt ainoastaan lisättiin tätä sairastavuuden painokerrointa kapitaatiokorvauksen sisällä mutta ei muutettu sitä rakenteellista riskiä sen osalta että nämä yksityiset sote keskukset siirtävät potilaita ja kustannuksia maakunnan liikelaitoksen hoidettavaksi

rouva puhemies ensin kun täällä on epäilty tämän vaikuttavuutta laadun paranemiseen esimerkiksi vihreät ovat epäilleet niin kannattaisi jos ei minua uskota uskoa esimerkiksi omaa asiantuntijaansa sanna vesikansaa joka on valittu vihreäksi apulaispormestariksi juuri tällä vastuualueella hän sanoo näin sitaatti helsingin sanomat kahdeskymmeneskuudes neljättä

tarvitaanko parempaa todistetta siitä että ainakin ne jotka näiden asioiden kanssa ovat tekemisissä uskovat että kilpailu johtaa laadun paranemiseen mitä tulee edustaja anderssonin puheenvuoroon tässä laissa on mahdollisuus maakunnalle päättää myös sellaisesta korvausmallista jossa se koko ketju myös se erikoissairaanhoito sisällytetään siihen palveluntuottajan hintaan

ja tämä nyt esitetty muutos tähän kapitaatiokorvaukseen ei korjaa näitä ongelmia se ei myöskään poista riskiä kermankuorinnan osalta mitä tulee työterveydenhuollon asiakkaisiin koska se ei ole yksi kriteeri mitä huomioidaan tässä kapitaatiokorvauksessa eli sellaiset isot palveluntuottajat joilla jo on potilaita rekistereissään työterveydenhuollon kautta saavat korvauksen näistä samoista henkilöistä kun he listautuvat suoran valinnan kautta samojen firmojen asiakkaiksi se on erittäin kannattavaa taloudellisesti näille firmoille ja yksi keino jolla ne pystyvät käytännössä tätä potilasvalikointia tekemään

ollaan hyvin vaikean asian kanssa tekemisissä kun puhutaan tästä kapitaatiokorvauksesta palveluntuottajille itse uskon ja mielelläni sen myönnän että että tässä tapahtuu varmasti virheitä ajan myötä maakunnissa ja niitä korjataan maakuntahan itse voi päättää korjauksista se ei vaadi asetusta tai lakia mutta edustaja andersson kun te luette ja olette lukenut tätä kuudettakymmenettäkolmatta pykälää missä on tämä kapitaatiokorvaus niin täällähän myös mainitaan

palvelun tarve ja on aivan selvää että sellaisen henkilön joka on työterveyshuollossa kohdalla lähtökohtaisesti palvelun tarve on paljon pienempi kuin vaikkapa pitkäaikaistyöttömän pitkäaikaissairaan ihmisen se on maakunnan päättäjistä kiinni asettaa nämä kapitaatiokorvaukset siten että tällaista teidän pelkäämäänne kermankuorintaa ei tapahdu eli sairaan ihmisen hoitamisesta saadaan parempi korvaus ja kate kuin terveen ihmisen listautumisesta

tämä uudistus on täynnä riskejä ja ja hallitus kyllä kiitettävästi myöskin itse myöntää sen tässä hallituksen esityksessä sen takia on huolestuttavaa että ei olla kuunneltu riittävästi asiantuntijoita ollaan tehty joitakin pieniä korjausliikkeitä mutta ei riittävästi kun katsotaan yhdenvertaisuusnäkökulmasta niin täällä yksi ja toinen ja kolmas ministeri sanoo että kyllä tällä yhdenvertaisuutta parannetaan millä tavalla arvoisat ministerit yhdenvertaisuus paranee esimerkiksi ruotsinkielisen kehitysvammaisen osalta kun nyt menee mahdollisuus saada kårkullan kautta vammaispalveluja ja kun ei ole löydetty vielä ratkaisua tähän toivoisin että te ministerit katsoisitte myös ihan sen potilaan ja henkilön arjen näkökulmasta miten tämä uudistus tulee vaikuttamaan ketään ei saisi jättää väliin ketään ei saisi jättää väliinputoajaksi eikä kannata nauraa siinä ministeriaitiossa tämä on vakava asia

puhemies suurin osa meistä ymmärtää miten markkinatalous toimii ja olisi erittäin sinisilmäistä olla pohtimatta sitä nyt kun hallitus on tuonut mallin jossa vain yhtiömuodossa voi jatkossa tuottaa sosiaali ja terveyspalveluja tässä maassa

rouva puhemies maakuntakeskuksissa ja muissa suuremmissa kaupungeissa tulee olemaan lähemmäs kymmenen vahvaa sote palveluja tarjoavaa yritystä ne ovat jo siellä ja tulevat vahvistamaan palveluitaan ne hankkivat asiakkaansa maakuntakeskuksesta ja sitä ympäröivistä kunnista onko hallitus arvioinut valinnanvapautta määritellessään mitkä ovat maakunnallisen liikelaitoksen menestymisen edellytykset kilpailussa kun otetaan huomioon se että julkisella sektorilla on lähes kuusi prosenttia korkeammat työvoimakustannukset valinnanvapauden käyttäjistä johtuva vaativampi asiakaskunta sekä vastuu maakunnassa olevasta laajemmasta kiinteistömassasta onko hallitus tehnyt vaikuttavuusarviointia siitä joutuuko maakuntakeskuksessakin maakuntakeskuksessakin kilpaileva julkinen taho harventamaan palveluverkostoaan edellä mainituista korkeammista kustannuspaineista johtuen ja mikäli näin on niin miten palvelut voidaan turvata maakuntien reuna alueilla ja muilla harvaan asutuilla alueilla

arvoisa puhemies kuten tämä keskustelu osoittaa hallituksen valinnanvapausmallissa on todella paljon vakavia riskejä meidän julkiselle terveydenhuollolle ja teidän tulisi ottaa nämä asiantuntijoiden lausunnot vakavissaan ja todesta ja ajatella suomalaisia asiakkaita palveluntarvitsijoita esimerkiksi

niistä kohtuuttoman paljon mutta en kuitenkaan mahdottomia tulevaisuudessa minä saan ihan itse valita mistä terveyskeskuksesta mistä hammashoidosta minä nopeasti saan kielteisen päätöksen sille että minä en saa niitä tekohampaita lainkaan koska se on sellainen asia joka rahan puutteessa on poistettu meidän palvelulupauksen piiristä tämä lukee hallituksen omissa papereissa omissa papereissa se ei ole mikään meidän oppositiossa keksimä mörkö ja tämän takia minä olen niin huolissani tästä uudistuksesta sen köyhän pienituloisen ihmisen kannalta jolla ei ole varaa sijoittaa omiaan tilanne ei välttämättä

tässä keskustelussa ovat menneet aika suloisesti sekaisin ne asiat ja ongelmat joita nyt nykyjärjestelmässä on ja ja mitä riskejä liittyy sitten tähän uudistukseen esimerkiksi kun täällä nostetaan esille tämä integraatio ja se millä tavalla paremmat hoitoketjut saadaan niin erinomainen parannus nykytilaan nykytilaan jossa potilaita pallotellaan kukaan ei kunnolla ota koppia yhdestä ihmisestä on se että tässä uudessa järjestelmässä on maakunta maakunnalla on järjestämisvastuu

sillä on rahapussi

ja tähän uudistettuun lakiesitykseen arvoisa puhemies on nyt kirjattu vahva vastuu kaikille palveluntuottajille potilasohjaukseen ja neuvontaan sitä ei nykylainsäädännössä ole tähän on myöskin vahvasti kirjattu se että jokaisella valinnanvapaustuottajalla on velvollisuus noudattaa niitä hoitoketjuja jotka maakunnassa katsotaan eli kyllä itse katson että tämä on vahva parannus nykytilanteeseen ja ja toivon että luette ne vaikutusarvioinnit jotka lakiesitykseen on liitetty ja siinä varmasti näette että suomalainen valinnanvapausmalli on askel parempaan
vielä edustajat heikkinen kiljunen ja andersson ja sitten ministerille vastausmahdollisuus

puhemies oppositiolle suomen budjetti ei ainakaan pidä jos mitään ei tehdä nyt ollaan tekemässä ja pelastamassa meidän tulevien vuosikymmenten taloutta toisekseen ruotsin mallia ei voi suomeen verrata koska moni asia on kovin eri tavoin siellä

jollekin alueelle on vaikea saada sosiaali ja terveyspalveluita maakunnan julkisen tahon on huolehdittava että palvelut tuolla järjestyvät meille on kirjattu että julkinen taho turvaa sen että ihmiset pääsevät lääkäriin ja hoitoon kaikissa tilanteissa ja joka puolella suomea

arvoisa rouva puhemies on totta että julkinen sektori joutuu vastaamaan kaikista niistä palvelutuotannoista kun yksityinen ei sitä halua eikä markkinaehtoisesti näe sitä järkeväksi julkinen sitä tuottaa mutta arvoisa ministeri rehula me todellakin arvostamme julkista palvelutuotantoa ja haluamme myös puolustaa sitä valinnanvapaus ei edellytä kuitenkaan pakkoyhtiöittämistä kuten hallitus nyt esittää tunnette hyvin eksote mallin jossa maakunta tuottaa kaikki sosiaali ja terveyspalvelut siellä myös integraatio toteutuu valtakunnallisesti esimerkillisesti eksote toteuttaa myös vahvaa yhteistyötä olemassa olevien kuntien varhaiskasvatuksen eksote tekee tekee myös yli kuudensadan eri palvelutuottajan kanssa yhteistyötä sekä tuottaa valinnanvapauden piirissä palvelusetelit sekä henkilökohtaista budjetointia esimerkillisesti suomessa elikkä haluan nyt kysyä ministeri rehulalta minkä takia te edellytätte pakkoyhtiöittämistä kun meillä on hyviä esimerkkejä joilla me voimme kehittää palvelua ja lisätä valinnanvapautta kuten esimerkiksi eksote on

jatkan vielä tästä kapitaatiokorvauksesta edustaja zyskowiczille jos ajatellaan tilannetta jossa yksityinen sote keskus saa viisi euroa vuodessa potilaasta joka ei tarvitse mitään hoitoa niin te esitätte nyt että maksattamalla sitten kahdeksan euroa paljon hoitoa tarvitsevasta potilaasta tämä asia hoituu siitä tullaan nimenomaan tämän kapitaatiomallin ongelmiin kahdeksan euroa ei riitä mitä tehdään maksetaan kymmenen ei riitä maksetaan viisikymmentä euroa ei riitä edelleenkään sata euroa tai satakaksikymmentä euroa niin kuin edustaja zyskowicz tässä ehdottaa sekin nostaa kustannuksia ainoa tapa millä te pystytte puuttumaan tähän potilaiden valikointiin on lisää julkista rahaa näille samoille yksityisille palveluntuottajille sen lisäksi tiedetään kansainvälisestä kokemuksesta että tämä malli ei tule koskaan valmiiksi vaan näitä kapitaatiokorvauksia joudutaan muuttamaan ja muuttamaan ja muuttamaan vuodesta toiseen

arvoisa rouva puhemies ruotsin kollega on kovin kiinnostunut siitä millä tavalla me tämän toteutamme koska heillä on niitä samoja ongelmia mitä me yritämme tässä ratkoa tilanteessa jossa sosiaalihuolto on kunnan vastuulla ja terveydenhuolto maakäräjien vastaan ensin edustaja löfströmille siitä ongelmatilanteesta jonka jonka kuvasitte ensinnäkin valinnanvapauslaki tarkoittaa valtakunnan toimivaltaista aluetta tämä on jo siitä millainen on ahvenanmaan itsehallintolaki siis ei voi säätää tässä kohdassa ahvenanmaan ja valtakunnan välisestä rajanvedosta jos tässä on jotakin tarkentamisen paikkaa niin sitä varten meillä on niin tätä kuin muitakin asioita varten valiokuntakäsittely mutta laki tarkoittaa valtakunnan toimivalta aluetta toinen asia kårkulla ydinasiahan on se että niitten henkilöitten jotka ovat kårkullan palvelujen piirissä palvelut tulevat tarpeen mukaisesti hoidettua se on ykkösasia

joiden alueella kårkulla toimii toimijoille olen ensimmäisen kerran puolitoista vuotta sitten että yhteys siihen maakunnalliseen valmisteluun koska se se toiminta voi jatkua olennaista ne ihmiset jotka palveluja tarvitsevat ja toisekseen vaikka toimintatavat muuttuisivat niin eihän se osaaminen joka kårkullalla on mihinkään häviä eikä sitä pidä hävittää arvoisa puhemies onhan tämä keskustelu himpun hankalaa kyllähän täällä tietysti lipsahduksia kaikille sattuu mutta äskenkin esitettiin väittämä että liikelaitokset kilpailevat keskenään ja annettiin ja annettiin ymmärtää että liikelaitokset tulevat kilpailemaan yksityisten palveluntuottajien kanssa en minä semmoista pykälää löydä en siitä lainsäädännöstä joka on eduskunnan käsittelyssä enkä siitä lainsäädännöstä jota nyt ollaan tänne antamassa se saattoi olla kyseiseltä edustajalta lipsahdus

asiantuntijuuteen on vedottu en tiedä sellaista asiantuntijajoukkoa tässä maassa joka olisi jostakin mallista täysin yksituumainen jos me sitä aikaa jäämme odottamaan niin sitten tapahtuu se edustaja pauli kiuru kysyi että mitä tapahtuu jos tämä laki jää säätämättä eihän se maailmanloppu siitä tule mutta se on ihan selvää että rahat loppuvat palveluntuotanto rapautuu ne jotka ovat huolissaan lähipalveluista siellä kirkonkylässä ja ja kaupunkien kaupunkien kaupunginosissa palveluverkko tulee varmuudella supistumaan ja kyllähän tässä pahinta on tällä hetkellä se niin kauan kuin on epävarmuuden tilanne ja täälläkin salissa on kansanedustajia ja kuntapäättäjiä jotka ovat samoissa neuvottelupöydissä toimijoiden kanssa joitten ykköstavoite tällä hetkellä on vallata reviirejä mitä nopeammin me saamme vellovan vaiheen ohitettua sen parempi tästä tulee on näitä jos liikelaitos kilpailee toki valinnanvapaus on niin kuin tänä päivänä terveydenhuoltolain perusteella voi valita leikkaavan sairaalan mutta jos me olemme näin fundamentista asiasta esimerkiksi tämän rahoitusmallin osalta eri näkemyksen omaavia kuten täällä on väitetty että työterveyshuollon piirissä olevat ihmiset ovat tässä se ongelma jotka mahdollistavat kermankuorinnan kyllä tuo rahoitusmalli lähtee siitä että niiden ihmisten jotka ovat työterveyshuollon piirissä siitä kapitaatiokorvauksesta jonka palveluntuottaja saa on merkittävästi alhaisempi kuin lapsilta kuin vanhuksilta tai niin kuin tässä lausuntokierroksen jälkeen lisättiin sairastavuutta ja niin edelleen se on oleellisesti alempi se väite että työterveyshuollon piirissä olevat ihmiset olisivat se jolla

tuo väite että rahapussin paksuus ratkaisee ei pidä paikkaansa rajoitin täällä edustaja tolppanen sanoi että yksityiselle tulee joku etu siitä että voi asettaa rajoittimia kyllä se koskee kaikkia niitä toimipisteitä jotka jatkossa valinnanvapauden piirissä olevia palveluja tarjoavat ihan kaikkia se on yksi osa yhdenvertaisuutta ja tässä on maakunnalla oma roolinsa arvoisa rouva puhemies

keskustelu jatkuu ja kaikki pyydetyt vastauspuheenvuorot tulen myöntämään ja niitä ehtii vielä lisääkin pyytää

kiitos puheenvuorosta edustaja yanar oli huolissaan siitä että vaikka tässä pyritään siihen että ne yhtiöt jotka veronmaksajien rahoilla näitä palveluita suomessa tuottavat eivät voisi siirtää voittojaan veroparatiiseihin niin tässä viidennessäkymmenennessäseitsemännessä pykälässä ei olisi onnistuttu onnistuttu kaikkia näitä heidän kikkojaan paljastamaan edustaja yanar tehdään siitä pykälästä täällä eduskunnassa parempi kaikilla on sama tarkoitus eikö totta se että tulemme tietämään koko suomen kansa tulee tietämään jos joku yritys haluaa puliveivata niin että tekee hyvää voittoa täällä suomalaisten julkisilla varoilla mutta siirtääkin voitot veroparatiiseihin parannetaan sitä pykälää edustaja andersson te annoitte ymmärtää että tällainen yksityinen palveluntuottaja voi hinnoitella sitä hintaansa miten korkealle tahansa olen samaa mieltä että tätä pitää säätää siellä maakunnassa moneen kertaan mutta ei se voi hinnoitella miten tahansa jos julkinen tuottaakin sadalla eurolla niin kuka menee maksamaan sataviisikymmentä euroa jollekin yksityiselle ei kukaan niin kauan

kyllä tehdään tästä laista parempi tuon veronkierron osalta niin että se ei ole mahdollista on hienoa että että hallituspuolueet ovat siihen valmiita me olemme ehdottomasti siinä mukana haluan nostaa tähän keskusteluun yhden asian mistä tänään ei ole ole ollut paljon puhetta ja se on henkilöstön asema miten käy henkilöstölle jos me ajattelemme että että ihmiset saavat vuoden välein vaihtaa sitä sote keskusta jonka asiakkaita he ovat tällöinhän voi syntyä tilanteita joissa sote keskuksen henkilökunnan määrää täytyy sitten sen mukaan sovitella kuinka paljon heillä on asiakkaita

tulee vähän niin kuin uuden ajan nomadeita että he joutuvat liikkumaan työnantajalta toiselle sen missä asiakkaitakin on miten tämä varmistetaan että työntekijän oikeudet pysyvät hyvänä ja että ei synny tämmöistä uudenlaista siirtotyöntekijäjoukkoa

arvoisa puhemies palaan taas kapitaatiokorvaukseen se mitä me tiedämme kansainvälisistä esimerkeistä vastaavanlaisista valinnanvapausjärjestelmistä on se että palvelutarjonnalla on taipumus keskittyä riskinä on se että se keskittyy isoihin kasvukeskuksiin verrattuna haja asutusalueille tämä riski on on hyvin tiedostettu myöskin hallituksen esityksessä koska se tuodaan siellä esille yhtenä uhkakuvana mutta myöskin se että palvelutarjonta keskittyy kasvukeskusten sisälle sellaisille alueille missä on suhteellisen hyvin toimeentulevaa koulutettua ja hyvinvoivaa väkeä niin kuin edustaja feldt ranta hyvin toi esille ruotsin kokemukset

nyt ohjata tätä järjestelmää ja puuttua tämänkaltaiseen kehitykseen on kapitaatiokorvaus totta kai yksityiset palveluntuottajat ovat silloin vahvassa asemassa kun maakunnalla ei ole mitään muuta tapaa ohjata palvelutarjontaa kuin lisäämällä julkista rahaa lisäämällä sitä kapitaatiokorvauksen osuutta mitä yksityisille

otin ensimmäisessä puheenvuorossani vaikutusarvioiden puutteen esille neuvoloiden osalta täytyy kyllä erityisesti todeta tämä lapsiarvioiden puute sillä jos neuvolat yksityistetään lastensuojelu ja neuvola eivät kohtaa perheissä joissa on ongelmia vanhemmat voivat vuoden välein vaihtaa neuvolaa jolloin pitkäaikainen seuranta perheestä jää toteutumatta onneksi tämä ongelma koskettaa vain pientä osaa suomalaisista lapsiperheistä mutta yhdenkin lapsen kohdalla se on liikaa se ei ole lapsen etu ja on pahoiteltavaa että tätä ole tässä selvitetty perustuslaki säätää perusoikeudesta että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä voiko julkista valtaa käyttää yksityinen yhtiö kun vielä vaarana on että

värderade talman tässä on puhuttu aikaisemmin leveistä hartioista on se sitten puoli miljoonaa tai miljoona no nyt tässä mallissa ne leveät hartiat taitavat olla se miljoona plus miinus yhdeksänsataakolmekymmentätuhatta eli kohtalaisen iso iso hajonta on hyvin pieniä maakuntia ja hyvin isoja maakuntia ja kaikille sovitetaan se sama rakenne se sama paita tämä liittyy toki myöskin tähän valinnanvapauteen ja siihen missä se on todellista eri eri maakunnissa lakiesityksenkin mukaan lisäpalveluita ei todennäköisesti synny harvaan asutuille alueille ja siksi uudistus lisää epätasa arvoa ja heikentää palveluita samaa mieltä on kahdeksankymmentäkolme prosenttia kunnista hallituksen saamassa palautteessa miten te näette tämän asian uskotteko että että valinnanvapaus on todellisuutta vaikka keski pohjanmaalla missä on kuusikymmentäviisituhatta asukasta tai kainuussa seitsemänkymmentätuhatta samalla tavalla kuin täällä uudellamaalla on yksi pilkku kuusi miljoonaa miten tämä valinnanvapaus joka tässä nähdään

arvoisa rouva puhemies kaksi kommenttia keskusteluun ensinnäkin neuvoloista olen hämmästynyt että se tuli taas keskusteluun silloin viimeksi oli erittäin laaja tuki sille ajatukselle jota itse edustan että neuvoloiden pitää olla maakunnan käsissä ja osana ja ytimenä lapsi ja perhekeskuksissa selvitysmies aronkytö ei asiaa ratkaise vaan maakuntavaltuusto yleisestikin on kysymys maakuntaitsehallinnosta jossa tunnetaan tilanne parhaiten ja monet täällä esitetyt huolet ovat juuri semmoisia joista maakunta itse lain eväillä pystyy päättämään toiseksi tästä suomen ja ruotsin mallista pitää muistaa että ei ole kahta maata jossa on samanlaista mallia toiset ovat vähän lähempänä kuin toiset mutta jokaisen maan järjestelmä heijastelee sen oman maan historiaa kulttuuria taloutta ja niin poispäin me rakennamme täällä suomen

arvoisa rouva puhemies nykyinen kuntalaki lähtee siitä että kunnalle kuuluu kuntalaisten hyvinvoinnin järjestäminen ja ja siihen pohjautuen suomessa ehkä useatkin kunnat tehneet semmoisen liikkeen että ne ovat tehneet yksityisten terveyspalvelujen tuottajien kanssa sopimuksia jotka ovat erittäin pitkiä ja

niistä niistä ei pääse oikein helpolla eroon niissä on sanktioita esimerkiksi forssan alueella on tehty semmoinen sopimus mikä tulisi irtisanottuna maksamaan kolmekymmentä miljoonaa euroa miten nyt näitä tämmöisiä toimijoita kilpailutetaan tässä jatkossa kun tämä sote uudistus menee eteenpäin kunnat ovat tässä vaiheessa käyttäneet sitä vapaata valintaa itselleen ja päättäneet

asukkaittensa terveydenhuollon tällä tavalla onko tähän valmiutta ollut maakuntamuutoksessa että maakunnat lähtevät lunastamaan näitä tai pysyvätkö entisellään nämä sopimukset siellä paikan päällä

edustaja feldt rannan puheenvuoroon voisi lisätä että ruotsin vastaavanlaisessa uudistuksessa lääkäriin pääsy on tosiaankin parantunut mutta etenkin siellä vähän apua tarvitsevien kohdalla siellä myös todettiin että käyntien lisäämiseen keskityttäessä laatu ja sisältö kärsivät ja samoin hyvin sairaat potilaat

ruotsissa tiheästi asutuille seuduille ja hyvin pärjäävien alueille joilla hoidon tarve on vähäinen ja samalla siellä palvelujen käytön tasa arvoisuus heikentyi nyt on aika suuri huoli siitä että meille käy täällä suomessa samalla tavalla huolena on myöskin tuo kustannusten nousu nousevatko terveyspalvelumaksut tai karsitaanko sitä palveluvalikoimaa tämä voi pahimmillaan johtaa johtaa siihen että yksityiset terveysvakuutukset yleistyvät kun ei voida enää luottaa siihen että riittäviä palveluita saa sieltä valitsemastaan sote keskuksesta samalla taas nuo hyvinvointi ja ja terveyserot voivat kasvaa kaikillahan ei noiden vakuutusten ottamiseen ikinä ole varaa pidättekö arvoisa ministeri mahdollisena että terveyspalvelumaksut tulevat uudistuksenne seurauksena nousemaan tai että siirrymme vakuutuspohjaista järjestelmää kohden
arvoisa

satakahdeksantoista oli minun mielestäni aika hyvä pointti tässä lukee näin että lain yhtenä tavoitteena on edistää markkinoita luomalla uutta innovatiivista sosiaali ja terveysalan yritystoimintaa toiminnan pohjalta voi syntyä merkittävää uutta palvelu ja teknologiavientiä tulevaisuudessa voisitteko hieman vielä avata näitä mahdollisuuksia miten te näette tämän ja onko tätä valtavaa pakettia analysoitu myös suhteessa olemassa olevaan vientiteollisuuteen sote on osa ympäröivää yhteiskuntaa eikä mikään irrallinen pala niin että hieman tätä vientinäkökulmaa jos voisitte ministeri avata

rouva puhemies minulla oli viime kesänä tilaisuus käydä parin kolmen ylikansallisen yhtiön sote keskustelussa olin ikään kuin kutsuttuna kuulijana paikalla ja hämmästyin siitä kun ihan selväksi tuli sen keskustelun aikana että kysymyksessä oli ihan selkeästi

sivistyneet arviot liikkuvat neljässäkymmenessä viiva kuudessakymmenessä prosentissa että sen verran markkinasta ottavat kuitenkin nämä yksityiset yhtiöt haltuun ensimmäisten vuosien aikana ja pikkuhiljaa pystyvät sitä osuuttaan kasvattamaan niin tuli mieleen sellainen kysymys sen jälkeen maaseutukunnissa julkinen puoli joutuu supistamaan kun rahaa ei ole yksityiset ovat vieneet markkinan ja se tarkoittaa sitä että julkinen puoli supistuu ja veikkaan että niin on maaseutukunnissa niin kuin perusteltua on kun julkinen kilpailu avataan löytyvätkö euroopan unionin kilpailusäännöt jotka estävät tämän kilpailun rajoittamisen päästetäänkö nyt pullonhenki irti ja niin että sitä pulloa ei sitten sen jälkeen saa kiinni

arvoisa rouva puhemies edelliselle puhujalle juuri niin tässä on käymässä että pullonhenki päästetään irti kyllä asiantuntijoitten kritiikki on nyt tässä edelleenkin se asia joka on jäänyt tässä uudistuksessa huomioimatta arviointineuvosto otti kantaa moneen eri kohtaan arviointineuvosto puuttui

koko tästä kokonaisuudesta liittyen tähän yli tuhanteen sivuun tätä varsinaista sote uudistusta ja ja maakuntauudistusta ja sitten tätä kokonaisuutta ei ole tarkasteltu se jää nyt meille eduskuntaan valiokuntiin käytäväksi läpi minusta se on heikkoa valmistelua että sitä ei ole tehty arviointineuvosto arvioi arvioi myös että tämä nostaa kustannuksia hajottaa integraation ja ja tämän julkisen ohjauksen tilalle tulee markkinaohjaus ja siinä ollaan juuri siinä että markkinoinnilla juuri siinä että markkinoinnilla mainostamisella ja palveluiden sijoittamisella pystytään asiakasvalintaan myös vaikuttamaan ja silloin tulee vastaan se kermankuorinta

arvoisa puhemies minusta täällä jollain tavalla yritetään verhota nyt ja ongelmallinen valinnanvapaus syytösten taakse se tosiasia että ymmärtääkseni tähän asti kaikki puolueet ovat olleet sitoutuneet siihen kipeään seikkaan että tällä menolla suomalaisessa sosiaali ja ter veydenhuollossa meiltä loppuvat rahat suhteessa siihen että me olemme luvanneet ikääntyvän väestön hoitaa kunnialla ja pitää kiinni ihmisten yhdenvertaisuudesta palveluiden edessä että tämä mistä puhutaan kolmen miljardin leikkauksena on tosiasia joka ei tarkoita suoraa leikkausta vaan kustannusten hillintää minun vakaa uskoni on se että se mahdollinen taloudellinen ja välttämätön säästö tapahtuu tekemisen tavoissa siellä palveluiden sisällöissä sujuvissa hoitoketjuissa ja uudenlaisessa työnjaossa ja mitä tulee alueiden sisäiseen ja väliseen

arvoisa puhemies hallitus yrittää vakuutella meitä siitä että kansalainen voi jatkossa valita joko julkisen toimijan yksityisen toimijan tai kolmannen sektorin toimijan mutta kyllä asiantuntijat ovat osoittaneet huolta sitä kohtaan että kun nämä sote keskukset ovat sellaisia että niiden täytyy kyetä järjestämään aika laajalla spektrillä palveluita niin miten sitten käy näiden pienten yritysten tai kolmannen sektorin toimijoiden on hyvin todennäköistä että ne eivät pysty tämmöistä laajaa palettia palettia järjestämään ja voi hyvin käydä myös niin että nämä suuret kansainväliset yritykset joilla nyt jo on etumatkaa esimerkiksi suhteessa maakuntien yhtiöihin tulevat tässä matkan varrella

kun vertaa hallituksen ja opposition mallia esimerkiksi vasemmistoliiton sote mallissa todetaan että kannatatte nykyisen kilpailuttamisen jatkamista nykyinen kilpailuttaminen tarkoittaa sitä että siinä pärjäävät isot yritykset miten käy ihmisille esimerkiksi vammaisille ihmisille kilpailutetaan toistuvasti palveluita sillä tavalla että ihmiset eivät voi valita niitä palveluita vaikuttaa niihin palveluihin joita he joutuvat käyttämään koko elämänsä aikana mikä on hallituksen malli hallituksen mallissa pyritään löytämään uusia keinoja esimerkiksi setelimalli

joissa kilpaillaan laadulla siinä ihminen voi itse vaikuttaa niihin palveluihin joita hän käyttää nämä uudet valinnanvapausvälineet myöskin mahdollistavat sen että pienet yritykset ja järjestöt voivat paremmin tulla tarjoamaan palveluita hallitus puhuu laadusta ja ihmisten mahdollisuudesta vaikuttaa te haluatte jatkaa nykyistä kylmää kovaa kilpailuttamista jossa todellakin pärjäävät vain suuret yritykset joissa ihmiseltä ei kysytä mikä ihmiselle

arvoisa rouva puhemies olisin ministeriltä kysynyt kun olette varmasti paremmin asioista perillä kuin edustaja myllykoski kuinka tässä mallissa nyt että näitten kaikkien kahdeksantoista maakunnan osalta me saamme tietoomme jokaisessa maakunnassa ne parhaat mallit joita pystytään hyödyntämään ja kuinka tämä tämä toteutuu sitten näitten yksityisten terveyspalveluyritysten osalta joittenka osa liiketoimintaa on se että he pyrkivät tekemään mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin tulosta eli kuinka me voimme olla vakuuttuneita että me saamme sen tiedon myös yksityisiltä yrityksiltä ja heidän liikesalaisuutensa

sitten voi toteutua yksityisten yritysten ja näiden kunnallisten liikelaitosten tai tai yhtiöiden kesken
pyydettyjä vastauspuheenvuoroja on nyt kolmanteentoista edetään tämän debatin osalta niin että käydään sitä tältä erää enintään kello seitsemäntoista kolmekymmentä saakka eli uusiakin puheenvuoroja vielä listalle mahtuu käydään sitten jonkin aikaa tuota

arvoisa rouva puhemies tässä jo alussa ministereiltä tuli tuli kommenttia että painopiste halutaan siirtää ennakoivan perusterveydenhuollon suuntaan yksi tärkeä rooli ennakoivan perusterveydenhuollon suunnassa on aidosti ne tietojärjestelmät jotka jotka tietyllä tavalla halutaan nyt uusia nythän olisi erittäin tärkeätä tietää se miten jo pystyttäisiin tarttumaan sellaisiin asiakkaisiin joilla on kenties tulossa jotain vakavampaa sairautta jotta ennakolta pystyttäisiin analysoimaan sitä ketkä voisivat olla riskiryhmässä kysynkin arvoisilta ministereiltä minkälaisia aitoja investointeja nyt meinataan sillä tavalla että se vaikuttavuus tulee

puhutaan hetki rahasta tuleva ministeri annika saarikko täällä totesi että hänellä on vakaa usko että kustannusten tason nousu taittuu tämä ei ole uskon asia on hyvä katsoa mitä muualla on tapahtunut ja mitä meillä on tapahtumassa ruotsissa valinnanvapauden myötä kustannukset nousivat keskimäärin prosenttia kaksikymmentä prosenttia mitä tapahtui norjassa kun norja aikanaan otti valtion vastuulle erikoissairaanhoidon kustannukset kustannukset nousivat vielä enemmän lähes kolmekymmentä prosenttia mitä meillä tapahtuu ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista silloin alkaa juosta valtion kassasta rahaa maakuntien jos ihmiset listautuvat näille tuottajille jos esimerkiksi yksi neljäsosa väestöstä listautuu yksityisille tuottajille se tarkoittaa seitsemänsataa miljoonaa euroa ja samanaikaisesti meillä on olemassa julkinen yhteisö jonka nimiin te kaikki vannotte täällä ei se kustannus sieltä häviä samalla kertaa tämän lisäksi tulevat nämä massiiviset ic kustannukset ja mitään tästä ei ole budjetoitu hallitus yhtään tästä ei löydy hallituksen kehyksen sisältä ollaan rehellisiä puhutaan rahasta arvoisa
arvoisa puhemies on tietysti relevanttia siltä osin verrata ruotsiin että siellä on vastaavanlainen pohja ikään kuin maakuntapohjainen järjestäminen ne leveämmät hartiat joita täälläkin on nyt vuosikymmen tavalla tai toisella etsitty on myös siltä osin relevanttia verrata että kyllä ruotsissa on valinnanvapaus mutta lähtökohdat ovat monilta osin erilaiset minusta nopeasti tunnistaa kaksi keskeistä eroa toinen on se että ruotsissa ei ole tavoiteltu sote integraatiota johon me lataamme paljon odotuksia sen asiakkaan ja potilaan tuomisesta keskiöön ja sitä kautta myös kustannussäästöjen ja sujuvampien hoitoketjujen osalta ja mikä vielä tärkeämpää ruotsin valinnanvapautta ei synnytetty edes siitä samasta väistämättömästä euromääräisestä tarpeesta jossa meidän hyvinvointivaltion rajat vaativat meitä rakentamaan mallia jonka kustannussäästöt toteutuvat pitkän ajan kuluessa te puhutte ruotsin rahoista mutta puhutaan rahasta myös suhteessa suomen todellisuuteen täällä kustannuskäyrä on käsittämättömän kasvava tällä pohjalla ja tällä hyvin monimutkaisella hallintorakenteella ja kyllä myös yksityinen sektori myöntäkää se edustaja feldt ranta tekee joitain asioita tehokkaammin kuin julkinen ja sieltä on myös opittavaa

on tietysti sääli että tuleva ministeri halusi koko puheenvuoronsa dissatakseen minun puheenvuoroani sen sijaan että hän olisi kertonut millä hallitus aikoo rahoittaa tämän kaiken eli olisi rehellistä kertoa millä hallitus aikoo rahoittaa sen että ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista meille tulee arviolta kahden pilkku kahdeksan miljardin kustannus joka aiotaan jollain tavalla jakaa näihin uusiin yhtiöihin markkinaehtoisiin yhtiöihin ja sitten meillä on jäljellä tämä nykyinen järjestelmä jos yksi neljäsosa suomalaisista listautuu näihin yksityisiin yhtiöihin se maksaa seitsemänsataa miljoonaa euroa vuodessa

millä te aiotte rahoittaa sen asiantuntijat ovat sanoneet että se maksaa yli kolmesataa miljoonaa ihan varmasti heti alkuvaiheessa miljardikustannukset joita hallitus ei ole budjetoinut vastatkaa tähän muuten tämä teidän rakennelma on todellakin hiekkasärkällä

arvoisa rouva puhemies kun tuohon viitattiin mitä yksityinen tuo julkiselle sektorille niin otan esiin mänttä vilppulan esimerkin mäntänvuoren terveys oyn missä on pihlajalinnalla viisikymmentäyksi prosenttia ja meillä kaupungilla neljäkymmentäyhdeksän prosenttia eli siihen on tullut kolmen miljoonan kustannustaso pystyttiin heti heti ensimmäisen vuoden aikana hakemaan alemmalle kustannustasolle meillä on lääkärin paikat täynnä ja sen jälkeen sen jälkeen asiakkaat ovat tyytyväisiä ja ja tässä on vielä yhteiskunnan yrityspohja siellä jos tulee voittoa niin suurin osa menee aina toiminnan kehittämiseen eli minä jotenkin vielä herättäisin tässä keskustelua että eihän tämä uudistus unohda sitä toiminnan kehittämistä niitä katkeamattomia hoitoketjuja tai onko asiakas oikeassa paikassa kyllähän tämän uudistuksen jälkeen niitäkin edelleen

on moni puhuja ollut oikealla raiteella tässä on paljon semmoista toivotaan toivotaan ajattelua nyt hallituksen esityksessä toivotaan että syntyisi säästöjä ja toivotaan että yhdenvertaisuus kasvaa ja niin edelleen oikeastaan se suuri kuva alkaa hahmottua niin että me olemme saamassa kahdeksantoista maakuntaa

tässä on se ongelma se olisi ollut ratkaistavissa helpommin pitäisi katsoa mikä on tänä päivänä se suurin probleema se suurin probleema on se että jokainen ei pääse lääkärille niin pian kuin mahdollista paljon yksinkertaisempia ja paljon tehokkaampia vastauksia olisi löydetty tähän tätä uutta hallintotasoa ei tarvittaisi

puhemies kun keskustelemme kustannuksista valinnanvapaus näyttää korostuvan tässä mutta terveydenhuollon kustannuksemme ovat erityisesti kasvaneet erikoissairaanhoidossa koko uudistuksen keskeisenä tavoitteena on muuttaa potilaitten hoidon painopistettä perusterveydenhuoltopainotteiseksi tuo kustannussäästö on saatavissa nimenomaan tästä näkökulmasta ja siksi jotta tuo uudistus onnistuisi tarvitsemme vahvan perusterveydenhuollon jossa ihmisten palveluitten saatavuus turvataan valinnanvapauslainsäädäntö turvaa tuon mahdollisuuden eri puolilla suomea viipymättä nopeasti perusterveydenhuollon

edustaja saarikko ei ollut paikalla keskustelun aikana koska ollaan toistuvasti kysytty ministeri rehulalta mistä hallitus hankkii rahat siihen ammottavaan rahoitusaukkoon jonka tämä järjestelmä tuo mukanaan kun myöskin niiden potilaiden jotka tällä hetkellä käyttävät yksityisiä palveluita tässä kyllä alenee merkittävästi emme ole vastauksia saaneet näihin kysymyksiin ei ministeriltä eikä koko tämän keskustelun aikana mitä tulee rahan säästöön perustason kautta niin tässä on kiinnitetty huomiota aivan oikeaan ongelmaan niillä alueilla suomessa joilla on pystytty puuttumaan tähän kustannuskehitykseen onnistuneesti on pystytty tekemään sitä kainuun soten ja eksoten kaltaisten järjestelmien kautta joissa sama taho vastaa niin erikoistuneemmasta hoidosta kuin perustasostakin myöskin sen rahoituksesta silloin sama organisaatio säästää rahaa omasta toiminnastaan kun siirtää painopistettä sinne perustasoon ja sitä me emme saa tässä teidän mallissanne emme saa sitä integraatiota

mielestäni kukaan ei voi kiistää sitä että totta kai näin valtavaan uudistukseen sisältyy erilaisia riskejä ja totta kai täydellistä ei tule ja tätä tullaan säätämään eri tasoilla vielä moneen kertaan vuosien ja vuosikymmentenkin kuluessa haluan kuitenkin palata sillä lailla perusasiaan että valinnanvapaus joka tapauksessa tarkoittaa perusterveydenhuollossa saatavuuden paranemista kustannustehokkuuden paranemista ja myös laadun paranemista

voi hinata sitä omaa hintaansa ylöspäin ei maakunta tässä ole mitenkään sen armoilla se on sen armoilla että se saa sillä hinnalla minkä se asettaa ne palvelut tarjolle mutta jos oma yhtiö tuottaa edullisesti niin mikä on ongelma lopuksi vielä että jos yksityinen hyötyy mutta myös veronmaksaja hyötyy ja potilas hyötyy niin siinä minun mielestäni ei ole kovin suurta ongelmaa

jos käy näin niin silloin me olemme ruotsin tilanteessa jossa lähiöiden palvelutuotannosta vastaa julkinen puoli ja maakunnallinen sote yhtiö kun yksityiset sote keskustuottajat taas hoitavat suhteellisen hyvin toimeentulevien terveiden ja koulutettujen ihmisten palveluita kaupunkien keskusta alueilla ja kasvukeskuksissa sehän se riski on tässä ja jos käy niin että se palveluvalikoima keskittyy niin teillä ei ole muuta mahdollisuutta ohjata yksityisten palveluntuottajien tarjontaa kuin tämä kapitaatiokorvaus eli lisäraha

henkilökohtainen budjetti ovat erittäin hyviä elementtejä joiden kautta asiakas voi tehdä omia ratkaisuja ja valintoja niistä ei ole paljon puhuttu monia muita tärkeitä kysymyksiä on tässä noussut esiin ja niistä jatketaan tietysti valiokunnissa mutta tästä asiakassetelistä ja siitä henkilökohtaisen budjetin sisällöstä ja suuruudesta haluaisin kysyä koska euromääristä osaltaan pitkälti riippuu kuinka hyvin näiden kautta saadaan tarvittavia palveluita ja kuinka valinnanvapaus todellisuudessa voi toteutua eli jos ministerit voisivat vähän enemmän

mitä jos vuotuinen budjetti täyttyy ja hoidon tarve on edelleen olemassa jäänkö ilman hoitoa näin laittaa joku joka on ruvennut pelkäämään kun kuuntelee tätä meidän debattia olisiko hänelle mitään sanottavaa arvoisa puhemies

ikävää että ministeri poistui koska minulla on hänelle kysymys mutta toivottavasti te osaatte vastata siihen kun puhutaan enimmäisasiakasmäärästä niin ministeri sanoi että tämä mikä lakiesityksessä on koskee kaikkia tuottajia jotka palveluja tuolla tuottavat tarkoittaako se sitä että sote uudistuksen jälkeen myöskin julkinen sektori antaa listan tai sanoo että nyt tänne on tullut tarpeeksi ihmisiä enää me emme ota tänne uusia ihmisiä ollenkaan jos yksityinen ensin listaa ihmiset ja sanoo että me emme voi ottaa enempää nytten julkinen tekee aivan saman niin mitä tapahtuu niille ihmisille jotka eivät sovi kenenkään listalle jotka sairastavat loppuvuodesta eivät pääse enää kun listat ovat jo täynnä mitä ihmettä ministeri rehula mitä tämä tarkoittaa

vaikka en ministeri olekaan niin rohkenen edustaja tanuksen yleisökysymykseen vastata kun oli huoli tästä monisairaan kohtalosta että kuka ottaa vastuun kun ihmisellä on paljon sairauksia täällä on varmasti salissa tullut tänään selville myös ministerin suusta että maakunnan liikelaitos eli julkinen taho huolehtii ihmisistä joilla on monenlaiset vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet toinen asia mikä täällä on noussut nyt keskusteluun on nämä tietojärjestelmät ict miljardit mistä ne otetaan ja

tahtotila rakentaa yhteinen jalusta että tämä tieto liikkuu joka suomen kolkasta kaikkialle että se ei ole siitä paikasta kiinni paremminkin voi kysyä eikö ole aika huolestuttavaa kuinka monta kymmentä miljardia on tähän mennessä mennyt meidän ict järjestelmiimme ja mitä on saatu ei mitään

talman ei voi väittää että tämä olisi hallinnollisesti yksinkertaisempi nykyinen tässähän luodaan muureja jopa maakuntien sisälle töölön sairaalan lausunnossa todetaan että siinä missä lääkäri aikaisemmin tai nykytilanteessa on yhden yhden toimijan palkkalistoilla niin tulevaisuudessa töölön sairaalassa on neljä yhtiötä jonka palkkalistoilla hän on eihän se ole millään muotoa yksinkertaisempaa mutta tästä korvausperiaatteesta sillä on suuri merkitys miten sote keskuksia korvataan mänttä vilppulassa on kapitaatioperiaate mutta siinä toimijalla on kokonaisvastuu eli myöskin erityisterveydenhoidosta se on se suuri ongelma tässä mallissa ei ole minkäänlaista insentiiviä pyrkiä vähentämään niitä kustannuksia sen takia kysyn ministeriltä eikö olisi syytä kokeilla tätä kokonaisuutta jossain hallittavassa kokonaisuudessa pienessä maakunnassa vaikka kainuussa jossa on suur leppävaaran verran asukkaita siellä kokeilla näitä eri kapitaatiopohjaisia korvausmalleja ja niistä viisastuneena sitten soveltaa sitä koko maahan ei tehdä kokeilua nyt

yhteiskunnallisessa reformissa joka osuu monin tavoin koko meidän yhteiskuntamme ytimiin sosiaali ja terveyspalveluihin sekä sen hallinnolliseen rakenteeseen että sen toimintalogiikkaan me tekisimme kerralla täydellistä minusta se ei ole tämän uudistuksen heikkous tai sitä toimeenpanevan ja esittelevän hallituksen heikkous vaan pikemminkin vahvuus todeta ääneen se että tästä tulee kokonaisuus jonka on väistämättä korjattava itse itseään se tulee vaatimaan muutoksia eihän ole ollut niin että nykyinenkään sosiaali ja terveydenhuollon järjestelmä olisi ollut joku staattinen möhkäle mille ei vuosikymmeniin olisi tehty mitään on väistämätöntä että kun se laitetaan toimeen me näemme eri alueilla erityyppisiä vaikutuksia tälle tulee seuraava hallitus ja sitä seuraava hallitus tekemään muutoksia ja mitä tulee kustannusvaikutuksiin säästöthän ikään kuin se kolmen miljardin taittuva käyrä on arvioitu vasta kymmenen vuoden päähän tämä on valtavan mittava uudistus ja siten myös vaikutukset pitää arvioida pitkäjänteisesti

arvoisa puhemies minusta tämä hyvä keskustelu on osoittanut sen että sote palveluiden markkinallistaminen on sellainen pandoran lipas jota ei pidä avata edustaja feldt ranta kertoi ruotsin

sote uudistus tarvitaan jotta voidaan kaventaa ihmisten terveyseroja turvata nopea hoitoonpääsy parantaa perusterveydenhoitoa maakunnat voivat huolehtia sote palveluiden järjestämisestä tätä voidaan täydentää ostopalveluilla ja myös palveluseteleitä voidaan antaa asiakkaille jotta pk yrityksetkin voivat olla tuottajia tämähän olisi hyvin järkevä pohja järjestelmälle ja tästä varmasti

arvoisa rouva puhemies tässä on ollut mielenkiintoista keskustelua siitä että ennustetaan että että palvelut automaattisesti huononisivat pitäisi vain muistaa siitä mikä on on ollut meidän lähtökohta monta kertaa tiettyä terveyskeskusta on aikaisemmin haukuttu arvauskeskukseksi ja vastaavaksi ja nyt ne ovat kaikkien huippuja sitten kun me yritämme kehittää ja viedä näitä asioita eteenpäin toisaalta ei luoteta siihen että esimerkiksi sitrassa tehtiin tutkimuksia jo nykyisistä erilaisista vaihtoehdoista joku oli kolmekymmentä prosenttia edullisempi vaikka tyytyväisyys oli paremmin ratkaistu nyt tulee vielä enempi niitä valinnanvaihtoehtoja sieltä voi tulla ihan hyviä ja uusia palveluita myöskin maaseudulle suunnilleen vaikka sote bussia tai digitaalisia palveluja ihan uudenlaisia malleja jos me jaksaisimme uskoa nyt annetaan erilaisille toimijoille mahdollisuus tehdä jotain uudella tavalla kysynkin arvoisalta ministeriltä sitä miten me todellakin pienten yritysten asiat turvaamme ilmeisesti myöskin sillä lailla että ne voisivat tehdä jonkinlaisia osuuskuntia tietyllä tavalla muodostaa yhteenliittymän siinä suhteessa että sinne muodostuu monialainen sote keskus se liittyy myöskin omaan aktiivisuuteen

puhemies edustaja raassina nosti esiin tosi tärkeän asian että täytyy totta kai pyrkiä siihen että hoito olisi oikea aikaista ja tämä painotus perusterveydenhuoltoon on myös hyvä ja kannatettava tavoite ja sillä varmasti on myös kustannuksiin jossain vaiheessa onnistuessaan vaikutuksia

vuositasolla

puhemies palaan tähän lakiesitykseen joka täällä eduskunnassa on ja ja katson näitä vaikutusarvioita täällä todetaan uudistetulla suomalaisella valinnanvapausmallilla voidaan kannustaa tuottajia toteuttamaan asiakkaiden palvelut eheinä kokonaisuuksia siten että niihin liitetään tarpeen mukaan ennalta ehkäiseviä toimia ja ja varhaisia interventioita mallilla voidaan parantaa palveluiden tarjontaa heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleville ja luoda edellytyksiä hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiselle kannattaa lukea se lakiesityksen

tällä uudella korvauksella on myöskin mahdollisuus todellakin kannustaa ja hoitaa erilaiset ihmiset heidän tarpeidensa mukaan ennalta ehkäisevästi mutta on aivan selvää että tätä mallia ja ja korvausta ennen kaikkea on tarkkaan seurattava ja matalalla kynnyksellä sitten sitä aina muovattava kun kokemuksia saadaan mutta arvoisa puhemies eteenpäin on nyt mentävä
arvoisa rouva puhemies täällä hallitus kuvaa kuin meillä ei olisi valinnanvapautta tällä hetkellä ollenkaan tämä ei pidä paikkaansa tämä esitys pikemminkin rajaa nykyistä valinnanvapausmahdollisuutta sen takia että sote keskukset voidaan valita ainoastaan kerran vuodessa sen lisäksi voidaan sitten mahdollisesti valita asiakassetelin kautta

puhemies edustajat andersson ja adlercreutz ovat jatkaneet keskustelua tästä kapitaatiokorvauksesta keskustelua tästä kapitaatiokorvauksesta ja se on varmasti tärkeää keskustelua vaikka se on yksityiskohta se on tärkeä yksityiskohta edustaja adlercreutzille ensin vastaan maakunta voi myös päättää sellaisesta korvauksesta palveluntuottajalle joka pitää sisällään myös tämän erikoissairaanhoidon eli koko ketjun sitten edustaja anderssonille vastaan kun ajatellaan sijoittumista niin keskeistähän on juuri sen maakunnan päättämät korvaukset jos sijoittumalla lähiöön missä on paljon työttömiä eläkeläisiä pienituloisia lapsiperheitä pystyy tekemään erittäin paljon parempaa bisnestä kuin sijoittumalla eiraan ja töölööseen niin markkinatalous ohjaa sijoittumista sinnepäin mutta se käsitys että ne voisivat nostaa tämän hinnoittelunsa pilviin itse on väärä koska kuten sanoin maakunta päättää korvauksista ja jos kerta julkinen yhtiö itse tuottaa sillä korvauksella niin miksi maksaa jollekin muulle enemmän
kello seitsemäntoista kolmekymmentä alkaa lähestyä vielä edustajat alanko kahiluoto puska andersson ja sitten ministeri

arvoisa puhemies tässä on tosiaan ollut noin vuorokausi aikaa perehtyä tähän valtavaan lakipakettiin jota on jonkin verran muutettu joten on on sinänsä hieman vaikea käydä tätä keskustelua varsinkin näistä kannusteista mutta mutta kyllä itseäni huolettaa siitä huolimatta että ministeri sanonut julkisesti että mitään portsareita ei ole tulossa näiden yksityisten terveysfirmojen ovelle kuitenkin kysymys kysymys mielestäni kuuluu että millä tavalla tässä järjestelmässä varmistetaan se että että nämä sote keskukset eivät yhtäältä niin kuin ylihoida ihmisiä jos ne saavat korvauksen siitä kuinka kuinka vaikeita potilaita niille tulee tai sitten toisaalta myöskään alihoida potilaita että olisi kyllä hyvin kiinnostavaa kuulla minkälaiset kannustimet ja varmistimet tähän on rakennettu että että saadaan varmistettua se että että eriarvoisuus ei kasva esimerkiksi sitä kautta että että alihoidetaan monisairaita potilaita ja sitten toisaalta ylihoidetaan näitä näitä valmiiksi jo aika helppoja potilaita

arvoisa rouva puhemies edustaja andersson totesi että tämä uusi hallintorakenne tulee monimutkaiseksi on selvää että ei tämäkään ihan yksinkertaiseksi tule mutta meidän on muistettava että suuri määrä hallinnollisia kunta ja kuntayhtymärakenteita korvataan nyt maakunnan hallinnolla mutta olennaista integraation kannalta on se ja itse asiassa on hämmästyttävää että tässä keskustelussa yksi järjestäjä päättää rahojen jaosta maakunnan tarpeiden mukaan ei nykyisellä erillisellä systeemillä joka johtaa helposti osaoptimointiin nykyiset erilliset systeemithän ovat vieneet rahoja erilaisilla perusteilla ja muun muassa johtaneet tähän laitospainotteisuuteen johon täällä edustaja edustaja viittasi minusta tämä on soten säästöjen ja talouden kannalta valtavan tärkeä asia että koko rahapotti päätetään maakunnan tarpeen mukaan eikä erilaisten organisaatioiden toimesta
arvoisa puhemies kuten tässä kuultiin edustaja zyskowiczin puheenvuorossa meidän pelkomme on siis se että syntyy tilanne jossa yksityiset palveluntuottajat valikoivat asiakkaansa sijoittamalla omat palvelupisteensä sellaisille alueille missä asuu helppohoitoisia potilaita joista ne saavat taloudellisen korvauksen ja te vastaatte että no tätä riskiä poistetaan sillä että kyllä markkinatalous hoitaa niin kauan kuin korvaus on tarpeeksi suuri mehän puhumme nyt julkisesta rahasta veronmaksajien rahasta ja ainoa keino millä te pystytte estämään tämän tilanteen on se että me maksamme veronmaksajien pussista entistä suurempia korvauksia näille yksityisille palveluntuottajille jotta ne sijoittuisivat myöskin sinne lähiöön missä on kalliimpaa hoitaa vaativia potilaita

niin jos palveluiden laatu on se tärkein asia tässä miksi henkilökohtaisella budjetilla ei saa valita maakunnan liikelaitoksen palveluita

rehula viisi minuuttia ja sen jälkeen sitten puhujalistan pariin
arvoisa rouva puhemies henkilökohtaisella budjetilla voi valita maakunnan liikelaitoksen palveluja ei tässä laissa ole sellaista pykälää joka sen estäisi toisekseen

on yksi osa jolla on mahdollisuus ohjata sitä palvelutuotantoa toinen asia on se että laki antaa tietyn raamin puitteen sille millä tavalla palvelutuottajat hyväksytään mitkä kriteerit pitää täyttää on pykälä jossa on kirjoitettu että maakunta voi edellyttää laadullisia ja saavutettavuuteen liittyviä ja niin edelleen tekijöitä niin ikään ollaan tilanteessa

me olemme lausuntokierroksen jälkeen lisänneet sen niin sanotun puitesopimusmallin että jos sitä markkinaa ei synny maakunta huolehtii siitä että sitä markkinaa erilaisia palvelutuottajia eri puolille maakuntaa syntyy sitten kun täällä on käyty suuri pieni keskustelua jos tässä tehtävässä jostain on huolissaan niin tällä hetkellä olen huolissani erityisesti kahdesta maakunnasta joitten maakunnallinen valmistelu on sellaisessa asennossa että saa nähdä minä päivänä mitäkin tapahtuu toisekseen nämä maakunnat ovat nimeltä mainitsematta sellaisia joissa ennakkoon arvioiden tämä valinnanvapausmalli toteutuisi kaikkein parhaiten mutta sitten semmoinen asia josta olen valmis lyömään vedon suuri pieni keskustelussa keski pohjanmaa tulee olemaan kolmen maakunnan joukossa tässä maassa sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen tekijänä ja valinnanvapausmallin toteuttajana kun ollaan vuodessa kaksituhattakaksikymmentäviisi miksi se on ketterä siellä on tahto siellä on halu tehdä asioita paremmin siellä on näyttämisen halu edustaja strand kysyi terveysteknologiasta ja mitä mahdollisuuksia tämä on yksi näkökulma tähän minulla oli itselläni mahdollisuus olla yritysdelegaation mukana kiinassa ja heillähän on semmoinen tilanne että heillä ei ole varaa ei rahaa rakentaa terveyskeskusverkkoa he menevät suoraan digimaailmaan ja me olemme tänään tilanteessa jossa vähän yli kaksi miljardia tulee vientituloja terveysteknologiasta tämä on kasvavin ala tällä hetkellä prosenteissa mistä me vientituloja saamme ja näiltä osin tase on miljardi euroa myönteinen suomelle tämä tulee olemaan iso juttu ja tämä toimintatapa mitä me haemme tällä sote integraatiolla on sellainen joka myös tulee olemaan vientituote millä tavalla me rakennamme sen moniammatillisen yhteisen tekemisen se tulee olemaan know howta tietotaitoa jota meiltä kysytään edustaja myllykoski on kahteenkin kertaan kysynyt näistä hyvistä käytännöistä sen lisäksi että me olemme tekemässä tätä rakenteellista ja hallintoon ja rahoitukseen liittyvää muutosta meillähän on menossa valmistelutyö maakunnittain niin ikäihmisten kuin lapsiperheidenkin osalta ja silloin ollaan tilanteessa jossa kuntarajoista riippumatta maakuntien alueilla pyritään siihen että näitä paljon ja tässä kohtaa joudun ministerinä sanomaan oikeasti hyviä käytäntöjä niin kuin imatran lastensuojelumallikin on on tarkoitus monistaa semminkin kun malli on win win niin perheen lapsen osalta kuin yhteiskunnankin osalta no sitten voitot veroparatiiseihin retoriikka on pyörinyt useita kertoja ja ja jos minäkin nyt siihen jotakin kommentoin kertokaa minulle te jotka tästä eniten huolta kannatte kun täällä on nyt erimittaisia listoja hallitus on oman esityksensä tehnyt seitsemän kohtaa koskien suuryritystä ja kertokaa hallitukselle mikä lisäinformaatio tulee esimerkiksi siitä että övertötterström abn vanhuspalveluja tuottavan henkilöstörakenne henkilöstömäärä on kerrottava suomalaiselle viranomaiselle kertokaa minulle mitä me teemme sillä tiedolla kun tarkoitus on ehkäistä ja estää aggressiivista verosuunnittelua ja tavoitteena on maksimoida suomalaisten veroeurojen käyttäminen suomessa eli kun näistä listoista puhutaan ja me vaadimme ja edellytämme niin esimerkiksi tämä olisi mukava tietää mitä me sen övertötterström abn vanhuspalveluja tuottavan yrityksen

koko tämän muutoksen osalta on aika monta asiaa joissa voi esittää vaatimuksia ja tavoitteita ja sitten sen jälkeen todeta että tuo ja tuo on väärin sote integraatio so te yhdessä ja integraatio on ollut tämän muutoksen johon ollaan menossa jos halutaan so te ja jos halutaan integraatio siitä seuraa joitakin asioita jotka ovat olleet kovan kritiikin kohteena täällä salissa kuka tekee ja kuka mitä tekee mutta yksi olennainen asia ja nyt kun edustaja tolppanenkin on salissa niin vastaan toisen kerran palvelutuottajat samalle viivalle se koskee myös julkisen palvelutuottajan ilmoitusta siitä kuinka monta ihmistä listalle mahtuu nyt on viisi minuuttia täynnä jatkamme ennemmin tai myöhemmin tämän vuorokauden puolella

puhemies ihan muutama sana täällä puhuttiin tästä kapitaatiosta ja siitä että puhutaan että raha seuraa asiakasta ja vähän kritisoitiin työterveyshuoltoa työterveyshuoltohan tällä hetkellä jätetään nyt sitten siihen ei kosketa mutta totta kai sitä mietitään tulevaisuudessa miten työterveyshuolto sitten linkittyy tähän

työnantaja maksaa työterveyshuollon ja se viisitoista prosenttia mikä siellä on maatalousyrittäjien ja määrättyjen pienten yrittäjien tulee valtiolta se on työnantaja joka maksaa työterveyshuollon ei valtio mutta mutta hyvänen aika pitää muistaa myös sellainen asia että emme me voi päättää siitä minkä työterveyshuollon palvelun yritykset valitsevat jos te ajattelette sitä että sama sama yritys saa kahta kahta rataa

tulevaisuudessa tämä on nimenomaan sosiaali ja terveys perus ja erikois joka nyt integroidaan tässä on paljon yksityiskohtia me emme voi verrata mihinkään muuhun maahan koska koska tämä on ihan ainutlaatuinen tämä on ainut maa joka lähtee viemään sosiaalipalveluja integroituina ja se on mielestäni aivan huippujuttu suomea tullaan benchmarkkaamaan tästä mallista aivan varmasti yksityiskohtia pitää hioa täällä on aivan valtavasti yksityiskohtia ja minä toivonkin että jaksatte paneutua niihin ja noissa valiokuntakuulemisissa kysellä näistä asioista on huippuasiantuntijat tuolla stmssä jotka näistä osaavat teille teille kertoa kyllä itsekin tunnistan sen että paljon on sellaista asiaa mikä mikä on jouduttu tekemään siitä syystä että jos me haluamme säilyttää integroidun järjestelmän ja jos me haluamme että siellä on myös pk yrittäjyyttä ja jos me haluamme että ne ovat lähellä ja jos me haluamme että

se palvelusetti on riittävä ihmisille että he pärjäävät sillä niin siinä vain pitää niitä kompromisseja sitten tehdä

arvoisa puhemies täällä on jo muutama tunti ehditty käydä tätä keskustelua valinnanvapaudesta ja haluan tässä vaiheessa jo kiittää ministereitä siitä että olette aktiivisesti vastailleet edustajien kysymyksiin ja jaksatte vielä arvoisa puhemies tässä hieman arvostelua kuitenkin tästä hallituksen esityksestä ja tästä hallituksen heikosta lainvalmistelun tasosta tästä lainvalmistelun tasosta on käyty keskustelua tässä salissa myös välikysymystä myöten

suomalaisten elämään vaikuttavasta hankkeesta terveyspalvelut vanhuspalvelut neuvolat sosiaalipalvelut tämä on myös miljardiluokan talouspäätös terveys ja sosiaalialan ammattilaisten lausuntojen mukaan valinnanvapausmalli toimii soten tavoitteita vastaan toisin kuten hallitus toivoo nyt esitettävää mallia ei ole myöskään kokeiltu missään päin maailmaa niin kuin täällä on tänään todettu ruotsissakaan ei ole menty näin pitkälle yksityistämisessä ja silti siellä on törmätty suuriin ongelmiin asiantuntijat ovat siksi esimerkiksi esittäneet että valinnanvapaudessa edettäisiin pienin askelin alueellisten kokeilujen kautta mutta hallitus ottaa mieluummin nyt loikan tuntemattomaan ja kuten todettua sekin virheitä on vaikea korjata jälkeenpäin tällaiset suuret hankkeet on suomessa ollut tapana tehdä yhdessä sopien kaikkien eduskuntapuolueiden kesken pitkillä yli vaalikausien ulottuvilla hankkeilla ylipäätänsä pääministeri sipilä itse vaati tätä nimenomaan viime kaudella ollessaan oppositiossa mutta on kääntänyt takkinsa poliittisen lehmänkaupan poliittisen lehmänkaupan vuoksi ja se lehmänkauppa on kuten todettu keskusta saa valtaa kaupunkeihin maakuntien kautta ja yksityisen terveysbisneksen kanssa naimisissa oleva kokoomus puolestaan saa niin sanotun valinnanvapauden kautta ennennäkemättömän laajan yksityistämisen minä muistutan vielä että viime vaalikaudella mikään muu puolue ei kannattanut tätä valinnanvapauden varjolla tehtävää yksityistämistä kuin kokoomus ja nyt yksi puolue pitää muita hallituspuolueita ja sitä kautta koko eduskuntaa panttivankinaan tämän asian suhteen

ehkä ole kaikista hitain lukija ja luen kyllä mielelläni mutta kyllä yli kolmesataa sivua lakitekstipumaskaa edellyttää koko yön lukemista ilman unia tämä ei ole demokraattinen tapa toimia huomautan myös että normaalisti kaikista isoista asioista on myös tapana käydä lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuorokierros mutta tätä uudistusta ei katsottu sen arvoiseksi ja se on ollut minusta erittäin surullista ja ja valitettavaa arvoisa puhemies haluan nostaa vielä kysymyksen näistä hammashoidon maksuista vaikka sitä on kysytty jo useaan kertaan tänään debatin aikana niin vastausta vastausta siihen ei ole saatu eli nykyisinhän maksut ovat julkisella puolella edulliset yksityisiin palveluihin verrattuna ja hyvä niin uudenmaan sote muutosjohtaja timo aronkydön arvion mukaan valinnanvapauden jälkeen laskennallinen aukko tulisi olemaan noin neljäsataa miljoonaa euroa eli jos yksityisen hammashoidon asiakasmaksut alennettaisiin nykyiselle kunnallisen hammashoidon tasolle tarvittaisiin vähintään neljäsataa miljoonaa euroa lisää tarve voisi olla suurempikin koska alennetut hinnat luultavasti kasvattaisivat kysyntää miten ihmeessä te hyvä hallitus aiotte taata samat palvelut kaikille ilman merkittävää asiakasmaksujen korotusta tai palvelulupauksen rajoitusta kyllä tässä käy niin että nykyisin yksityisiä palveluita käyttävät asiakkaat hyötyvät ja erotuksen maksavat kunnallisten palveluiden käyttäjät kaikille on tulevaisuudessa ehkä tarjolla yksityisiä palveluita kovalla hinnalla mutta edulliselle kunnalliselle hammashoidolle voidaan kyllä sanoa näkemiin arvoisa puhemies kyllä vasemmistoliitto haluaa uudistaa suomen sosiaali ja terveyspalvelut edustaja sarkomaa täällä peräänkuulutti vasemmistoliiton vaihtoehtoa sote palveluiden uudistamiseksi ja kyllä me olemme julkaisseet pamfletin jossa me esittelemme meidän sote mallimme se on vasemmistoliiton verkkosivuilla jossa voitte käydä tutustumassa siihen me kannatamme sote uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita peruspalveluita ja palvelukokonaisuuksia tulee ehdottomasti vahvistaa ja alueellista tasa arvoa parantaa samalla kun kustannusten nousua hillitään mutta myös integraatio on erittäin tärkeä toteuttaa

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on kyse koko suomalaisesta sosiaali ja terveydenhuollosta ja sen tulevaisuudesta tässä laissa on kyse meidän kaikkien rahoittamista käyttämistä ja tarvitsemista palveluista tässä on kyse siitä miten käytetään ja mihin käytetään kaksikymmentä miljardia euroa vuosittain on kyse siitä miten elintärkeät palvelut kuten sairaanhoito vanhuspalvelut lastensuojelu neuvolat ja vammaispalvelut toimivat koska kyse on niin yhteiskunnan kuin kansalaisten näkökulmasta näin tärkeistä palveluista on mielestäni anteeksiantamatonta että hallitus etenee palveluiden pakkoyhtiöittämis ja ulkoistamismallilla johon sisältyy huomattavan paljon riskejä on saanut huomattavan laajaa asiantuntijakritiikkiä ja jolla ei ole laajaa poliittista tukea ja kaiken lisäksi tekee sen aikataulussa joka huomattavan monen tahon mielestä on täysin järjetön arvoisa puhemies eilen julkaistussa esityksessä hallitus on tehnyt pieniä viilauksia parempaan suuntaan ne eivät millään tavalla ratkaise soten isoja rakenteellisia ongelmia ja riskejä ensinnäkään integraatiota ei tule sen sijaan saadaan monimutkainen ja pirstoutunut palvelujärjestelmä kun sote keskusten palveluvalikoima laajennetaan sisältämään avoterveydenhuollon lisäksi myös lyhytaikaisia sosiaalihuollon palveluita ja kun se luo uuden keinotekoisen rajan yksityisen sote keskuksen ja julkisen maakunnan välillä lyhytaikaisen tuen tarpeessa olevien pitäisi käyttää yksityisen sote keskuksen palveluita ja pitkäaikaisia palveluja käyttävien kääntyä maakunnan liikelaitoksen puoleen lapsiperheiden osalta tämä hallituksen ajama malli voi siis tarkoittaa esimerkiksi sitä että neuvolapalvelut ovat yksityisen firman sote keskuksen tuottamia kun esimerkiksi kouluterveydenhuolto ja lastensuojelu ovat maakunnan liikelaitoksella tästä on kyllä sujuva palveluketju ja integraatio kaukana järjestelmää monimutkaistamaan tulevat vielä asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit joilla maakunnan palveluiden piirissä olevat ainakin luulimme näin eivät voi valita maakunnan liikelaitoksen tuottamia palveluita mikäli tämä ei pidä paikkaansa henkilökohtaisen budjetin osalta pidän sitä erittäin myönteisenä muutoksena ja toivon että hallitus myöskin tarkentaa lakiesitystä tältä osin tällaisessa mallissa pompottelu toimipisteestä ja jonosta toiseen tulee siis jatkumaan kuten myöskin tiedonkulkuun liittyvät ongelmat kun ict järjestelmistä ei vielä ole tietoakaan integraatio ei ole jotain mitä kirjoitetaan pykäliin vaan se on se konkreettinen yhteistyö jota sosiaali ja terveysalan eri ammattilaiset keskenään tekevät sellaista ei voi syntyä kun niin henkilökunta kuin potilaat seilaavat eri sote keskusten asiakasseteleillä pyörivien alihankkijafirmojen maakunnan liikelaitoksen maakunnan yhtiön ja maakunnan alihankkijafirmojen välillä myös on edelleen mahdollista minusta on järkyttävää että hallituksella on vain kaksi vastausta kritiikkiin kermankuorinnasta ensimmäinen on yritystoiminnan avoimuusvaatimukset vaikka esitystä on tältä osin parannettu ei ole edelleenkään riittävästi ja kuten finnwatch eilen totesi on hallituksen yritysvastuupykälä niin vaatimaton että aggressiivista verosuunnittelua harjoittavat yritykset voivat huokaista helpotuksesta sen lisäksi on todettava että avoimuus itsessään ei vielä lopeta verosuunnittelua se ainoastaan tekee sen näkyväksi toinen hallituksen argumentti on se ettei tule portsaria sote keskuksen ovelle sote keskus on siten velvollinen vastaanottamaan asiakkaat listautumisjärjestyksessä sen täyteen kapasiteettiin asti kukaan ei ole olettanutkaan oppositiossa että asiakkaiden valikointi tapahtuisi pärstäkertoimen avulla ovella sen sijaan on kolme rakenteellista tekijää joilla firmat voivat tehdä potilasvalikointia ensimmäinen on sijainti kansainvälinen kokemus osoittaa että valinnanvapausjärjestelmän palvelutarjonta keskittyy kasvukeskuksiin sekä alueelle kaupunkien sisällä jolla asuu hyvin koulutettua ja halvalla hoidettavissa olevaa väkeä alueellinen epätasa arvo tämän mallin myötä kasvaa toinen keino on työterveydenhuolto johon siis tosiaan ei esitetä minkäänlaisia muutoksia työterveyspalveluita tarjoavilla isoilla yrityksillä suomessa on jo valmiiksi suhteellisen terveiden asiakkaiden tiedot asiakasrekistereissään ja ne pystyvät näin suoraan markkinoimaan palveluitaan ensin heille yksityiset sote keskukset saavat jatkossa verorahoitteisen korvauksen asiakkaiksi kirjautuneista mutta silti työterveyshuollon kautta vaivaansa hoitavista potilaistaan sekä tietenkin vanhassa järjestelmässä yksityisiä lisäpalveluita omaan laskuun ostavista asiakkaistaan kolmas kermankuorinnan mahdollisuus syntyy siitä että maakunnan liikelaitos eli julkinen puoli edelleen kantaisi vastuun kalleinta ja pitkäaikaisinta hoitoa vaativista potilaista potilaan sairastavuuden painottaminen kapitaatiokorvauksessa jonka hallitus esitykseen on lisännyt ei millään tavoin takaa että sote keskusyhtiö ei silti pyrkisi työntämään vastuuta potilaasta syntyvistä kustannuksista maakunnan liikelaitoksen piikkiin jotta vältyttäisiin tällaiselta se edellyttäisi että sote keskusyhtiö olisi vastuussa myös kaikista niistä kustannuksista joita liikelaitoksen puolella potilaasta syntyy ja sellaista ei tässä ole tulossa mikäli halutaan ohjata yksityisiä firmoja hoitamaan myös haja asutusalueilla lähiöissä asuvia ja enemmän sairastavia onnistuu se vain ohjaamalla yksityisille tuottajille entistä enemmän rahaa malli synnyttää siis vääjäämättä kannustimia yksityisille toimijoille joko ali tai ylihoitaa ja näiden korjaamiseksi säätämiseksi tasapainon hakemiseksi tullaan aina tarvitsemaan yhä enemmän julkista rahaa sekä aikaa

heillä yksityisellä puolella ovat olleet eräs julkisuudessa ollut esimerkki on hammashoito jos yksityisen perushammashoidon asiakasmaksujen nykyiset omavastuut huomioon ottaen kela korvaus alennettaisiin nykyiselle kunnallisen hammashoidon tasolle tarvitaan vähintään neljäsataa miljoonaa euroa lisää on arvioinut uudenmaan sote muutosjohtaja siis neljäsataa miljoonaa tarve olla suurempikin koska alennetut hinnat luultavasti kasvattaisivat palveluiden kysyntää vaikka on sinällään vasemmistoliiton mielestä erittäin tervetullutta panostaa lisää resursseja sosiaali ja terveydenhuoltoon on ongelmana hallituksen kolmen miljardin kustannussäästötavoite kun järjestelmä itsessään tulee maksamaan enemmän kuin nykyinen mutta kustannusten noususta aiotaan leikata on se mahdollista vain karsimalla palveluita tai nostamalla asiakasmaksuja siitä mitä ne tällä hetkellä ovat julkisella puolella

sanoessaan että perustaso vahvistuu se ei ole perustason vahvistumista jos saatavuus heikkenee nykyisestä ja saatavuudella tarkoitetaan siis joko palveluiden sijaintia tai sitä hintaa mitä pienituloiset maksavat julkisista palveluista tänä päivänä toinen suuri kustannusriski liittyy yksityisten firmojen liiketoimintaan ja transaktiokustannuksiin hallituksen valitsema malli tarkoittaa vääjäämättä että rahaa tullaan käyttämään merkittävästi uusiin palveluiden markkinaehtoistamisesta syntyviin menoihin kuten firmojen osinkoihin markkinointiin edunvalvontaan järjestelmän valvontaan sopimusbyrokratiaan ja juridiikkaan palveluohjaukseen ja tietojärjestelmien kehittämiseen

sovitun ajan yhdellä minuutilla ja seitsemällä sekunnilla meillä on pelisäännöt joista pidetään kiinni en viitsinyt keskeyttää tässä vaiheessa tästä lähtien keskeytän

arvoisa herra puhemies

mutta se ei ole itsetarkoitus vaan se on väline parempaan terveyteen ja hyvinvointiin valitettavasti hallituksen markkinaehtoisesta valinnanvapausmallista on tullut itsetarkoitus se on tehty suurten yritysten ja markkinoiden ehdoilla käytännössä hallitus on tietoisella poliittisella päätöksellä ajamassa suomalaisen kansallisessa päätösvallassa olleen sosiaali ja terveydenhuoltomme markkinaehtoiseen kilpailuun eun kilpailulainsäädännön piiriin jos tämä malli eduskunnassa nyt hyväksytään näiltä ei omiin päätöksiin enää ole paluuta sen säätelee eu lainsäädäntö viime kädessä päätöksen voi tehdä eu tuomioistuin tätäkö me todella haluamme hallituksen malli edellyttää julkisten sote palveluiden pakkoyhtiöittämistä perus ja osin myös erityistasolla tämä ei ole soten alkuperäisten yhteisesti hyväksyttyjen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaista asiantuntijat ovat laajasti arvioineet että hallituksen esitys tulee lisäämään kustannuksia pirstaloimaan toimijakenttää heikentämään yhdenvertaisuutta ja paisuttamaan hallintoa aivan tarpeettomasti mihin unohtuivat tässä hallituksen norminpurku ja byrokratiatalkoot kun uudet maakunnat viedään loputtomaan sopimusrumbaan arvoisa puhemies kannatamme sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä laajempiin kokonaisuuksiin olemme sitoutuneet sote ratkaisun tekemiseen missä tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen erojen kaventaminen peruspalvelujen vahvistaminen sekä palveluiden yhdenvertainen saatavuus

jo oleva sote maakuntakokonaisuus yhdessä nyt esitetyn markkinavetoisen valinnanvapausmallin kanssa tarkoittaa sitä että palveluketjut todennäköisesti hajoavat mikä vaikeuttaa hyvien hoitokokonaisuuksien aikaansaamista ja kustannusten hillintää

asiantuntijat varoittavat että uudistusta ollaan tekemässä niin kiireellä että vaarana on että koko terveydenhuolto ajautuu hallitsemattomaan kaaokseen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa liian suuria muutoksia on tulossa liikaa samaan aikaan vastaavaa mallia ei ole käytössä missään muualla hallituksen esittämä vaiheistus ei auta sillä sekin on kosmeettinen keskeinen ongelma on että julkisetkin palvelut palvelut pitää jatkossa tuottaa yhtiöissä verovarat eivät kohdistu yksiselitteisesti ihmisten palvelujen tuottamiseen vaan niitä ohjautuu yksityisten voitontavoittelijoiden pussiin ja pahimmassa tapauksessa veroparatiiseihin pitääkö ylipäätään verovaroin rahoittaa yksityistä voitontavoittelua arvoisa puhemies nyt pitäisi edetä hallitusti pitää palauttaa mieleen alkuperäiset tavoitteet sekä olennaiset askeleet niiden toteuttamiseksi hallituksen tarkoituksena oli ensin muodostaa vahva maakuntapohjainen järjestämismalli sitten sen jälkeen määritellä uusi soten rahoitusmalli ja lopuksi lisätä asiakkaiden valinnanvapautta nämä toimet kuitenkin hallituksen kriisin myötä marraskuussa kaksituhattaviisitoista yön pimeinä tunteina yhdistettiin toteutettavaksi samanaikaisesti me kannatamme sote uudistuksen tekemistä ja kannatamme ihmisten valinnanvapauden lisäämistä mutta markkinaohjauksen sijasta luotamme julkiseen ohjaukseen koska kyseessä verovaroin tuotetut palvelut arvoisa hallitus virkamiesvalmistelussa oli esillä myös malli jossa valinnanvapautta lisättäisiin nykyisen järjestelmän pohjalta vaiheittain kokeilujen kautta palvelusetelikäytäntöjä valinnanvapauskorvauksia ja henkilökohtaista budjetointia kehitettäisiin ja valinnanvapausjärjestelmää laajennettaisiin asteittain säilyttäen nykymuotoinen valinnanvapaus ja parantaen sen kattavuutta eri palveluihin ja eri tuottajiin mallin etuna olisi se että julkiseen hallintoon nojaavan sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän perusteita muutettaisiin vähitellen ja kokeilujen kautta kohti valinnanvapaus ja monituottajamallia mikä antaisi maakunnille ja palvelujärjestelmälle aikaa sopeutua muutokseen se mahdollistaisi lainsäädännön rakentamisen kokemusten perusteella ja vähentäisi riskiä mahdollisten ennalta arvaamattomien vaikutusten toteutumiseen joiden korjaaminen voi olla jälkikäteen vaikeaa arvoisa hallitus kysyn vielä miksi teille ei kelvannut tällainen malli joka olisi voinut johtaa sata vuotiaan suomen sosiaali ja terveyspalvelut hallitusti parempaan tulevaisuuteen tällainen malli olisi voinut saada tuen ja luottamuksen sekä kansalaisilta kansalaisilta asiantuntijoilta että myös oppositiolta

maakuntapaketin ohella ja ja soten lakipaketin tämän yli tuhannen sivun kanssa kuulemiset tästä valinnanvapauslaista työtä helpottaisi huomattavasti jos hallituksen esitykseen sisältyisi arviointineuvoston esittämä kokonaisarvio tämän koko esityksen vaikutuksista sitä ei nyt käytössämme ole ja näin ollen tämä tehtävä jäänee sitten eduskunnalle tämä on seurausta tästä liiasta kiireestä ja siitä että tämä on aivan liian valtaisa uudistus tehdä yhdellä kertaa

arvoisa herra puhemies

lausuntokierroksesta ole hallitus ottanut lopulliseen esitykseen kuin pieniä viilauksia esitys sisältää isot riskit me sosiaalidemokraatit olemme valinnanvapauden kannalla me olemme maakuntien kannalla mielestämme esitys ei kuitenkaan ole huomioinut riittävästi lausuntokierroksella esitettyjä epäilyjä eikä parannusesityksiä itse esitykseen sen toteutukseen tai aikatauluun

ja isojaossa rahat jo etupainotteisesti mutta varsinainen julkinen valta joka toteuttaa on vasta tulossa eli maakunnat etenkin sdpn kritiikki on kohdistunut maakuntien valtaan itse asiassa vallan puutteeseen koska maakunnilla ei ole samanlaista itsehallintoa kuin kunnilla eikä verotusoikeutta arvoisa puhemies hallintohimmeleitä tärkeämpää on ettei nyt esitetty laki anna kansalaisille hoitotakuuta tietoa missä ajassa pääsee terkkarille tai lääkärille missä ajassa sosiaalityöntekijälle esitys kyllä jakaa jo rahat yksityisille toimijoille ja tällä aikataululla se jättää maakunnat ilman omaa paikallista harkinnan mahdollisuutta kuinka paljon tarvitaan palveluja kuinka paljon ulkoistetaan mitä jo olemassa olevia paikallisia mahdollisuuksia voi hyödyntää tämä kaikki olisi sitä oleellista harkintaa ja se tiedetään kyllä jokaisessa maakunnassa parhaiten tällä esityksellä suomeen luodaan terveydenhuollon markkinat palvelut viedään yksityisiin yhtiöihin ne pakkoyhtiöitetään on ennustettavissa että hallitus tällä esityksellä haluaa luoda suurien kansainvälistenkin toimijoiden markkinat ilman että hallitus takaa tällä uudistuksella potilaalle ja asiakkaalle varsinaisesti mitään uutta tällä esityksellä jaetaan rahat yksityisille toimijoille maakuntien puolesta tosiasiallisesti ennen kuin yhdessäkään maakunnassa on organisaatio valmiina suoritetaan isojako jolla veronmaksajien sote rahat jaetaan uudelleen markkinatoimijoille rahanjaolla markkinatoimijat laitetaan kyllä samalle viivalle mutta eriarvoistetaan kuluttajat siis potilaat ja asiakkaat arvoisa herra puhemies tämä esitys ei anna potilaalle mitään takuuta takuuta hoitoon pääsystä hallituskaan ei enää lupaa nopeaa lääkäriin pääsyä potilaan itse valitsemalle lääkärille kuten matkan varrella on kuultu esityksellä mahdollistetaan se että sote hoitoon otettavien määrää eli käy niin että vip passilla ohituskaista jää auki käytännössä tuo johtaa juuri kermankuorintaan veronmaksajien rahoilla sote keskus voi rajoittaa vapaana olevien paikkojen määrää ja lukita ne sekä ilmoittaa ettei uusia potilaita enää oteta tällöin tapahtuu kuten on pelätty sosioekonomisesti potilaita valikoimalla tai markkinointia kohdentamalla saadaan potilasaines valikoitua helpoimmasta ja maksuvaraisimmasta päästä tähän on on ajauduttu koska hallitus haluaa toteuttaa uudistuksen ensimmäisen vaiheen huppu silmillä ja mahdollistaa esitysten palveluntarjoajien etabloitumisen markkinoille eli jakaa isojaossa rahat jossa nopeimmat valitsevat ja täyttävät paikat tällöin vaikeimmat haastavimmat ja vaativimman hoidon potilaat jäävät edelleen helposti oman onnensa nojaan kritiikin kohde on myös esityksen valmistelu enkä tarkoita sitä että päätöksiä ei tehtäisi perustuslain tasolla säädetään eduskunnalle annettavista esityksistä on myös selvät vaatimukset mitä vaikutusarvioita on tehtävä ja esitettävä hallituksen esityksen perusteluissa näissä esitöissä tulisi olla taloudelliset arviot sukupuoli ja tasa arvovaikutusten arviointi ja lapsivaikutusten arviointi ne ovat jälleen puutteelliset tai niitä ei ole ja yhtenä vaikuttavuusarviona pitäisi tässä asiassa tietenkin olla miten uudistus hajottaa suomalaisen terveydenhuollon integraation ja mikä on sen hintalappu arvoisa puhemies meidän sosiaalidemokraattien mielestä maakuntien pitäisi antaa rauhassa luoda lain soveltaminen ja hankkia sitten yksityiseltä sektorilta mahdollisesti tarvittavat täydennykset palveluun niin että jokainen todella pääsisi vapaasti valitsemalleen lääkärille nyt hallituksen esitys ei tätä lupausta mahdollista mallissa lukitaan lukitaan potilas vuodeksi valitsemansa palveluntarjoajan palveluihin tämäkin tuntuu hieman nurinkuriselta eihän aidossa valinnanvapaudessa ostopäätöstä tarvitse tehdä jo ennen ensimmäistäkään kokemusta etenkään pitkäaikaisesti tässäkään se ei ole ketterä

tämän valinnanvapauden myötä on syytä eduskunnassa perin pohjin jumpata

arvoisa puhemies

kehittymättömyys on myös iso riski sote hanke kääntyy tavoitteitaan vastaan kustannukset kasvavat samoin väestön eriarvoisuus yksi keskeinen tarve sote uudistuksessa on yhdistää hoitopolut mutta hoivaintegraatio toteutuu heikosti hallituksen mallissa tärkeintä olisi taata julkisen terveydenhuollon laatu ja parantaa puutteet julkisen perusterveydenhuollon vahvistamiseen ei tarvita vaikeasti hallittavaa kilpailua keskeistä on yhdistää sosiaali ja terveyspalvelut sekä saada vastuu sote palveluista kuntia leveämmille harteille suuremmille tuotantoalueille tarpeen mukaan voidaan täydentää julkista terveydenhuoltoa hallitusti ostopalveluilla pakkoyhtiöittämisestä ja ideologisesta valinnanvapausmallista on luovuttava pienten yritysten mukanaolo palvelujen tuottajana voidaan turvata antamalla asiakkaille julkisen palvelun vaihtoehtona palveluseteli usein palveluja tarvitsevat henkilöt voisivat henkilökohtaisen budjetoinnin kautta valita itselleen sopivia palvelukokonaisuuksia vammainen ihminen saisi itse päättää kenen kanssa asuu ja missä asuu julkisten palvelujen on oltava hyvällä tolalla sillä on paljon heikkoja ja sairaita ihmisiä jotka eivät jaksa tehdä valintoja ja vertailla palveluntuottajia lasten ja nuorten palveluissa onnistuneella integraatiolla on erityinen tarve sillä lasten palveluissa keskeistä on varhainen ote ja palvelun helppo saatavuus pienet asiakkaat tarvitsevat palvelut heti ja helposti neuvoloiden palveluntarjontaa voidaan kehittää yhä laajemmaksi lasten ja perheiden tarpeiden mukaan hallituksen suunnitelmat viedä myös neuvolatoiminta valinnanvapauden piiriin ja pakkoyhtiöitettäväksi on uhka neuvolapalveluiden laadulle muutoksessa on myös kuunneltava työntekijöitä osallistettava heidät muutokseen ja huolehdittava kuntatyöntekijöiden oikeuksista muutokset ovat henkilöstön kannalta kohtuuttoman nopeita lausunnolla ollut esitys sai murskaavan kriittistä palautetta pienet korjaukset eivät vinoa lähtötilannetta ole muuttaneet julkista terveydenhuoltoa ei pidä murentaa sillä yksityinen monopoli vasta kalliiksi tuleekin arvoisa puhemies nobelisti bengt holmström puhui eduskunnalle viisaasti että julkisen sektorin tavoite ei ole voiton maksimointi se on yhteinen hyvä nobelisti kehotti etenemään soten valinnanvapaudessa kokeilujen kautta arvoisat edustajat kuunnelkaamme talousnobelistimme neuvoa

arvoisa herra puhemies

rakennetun sosiaali ja terveydenhuoltojärjestelmämme perusteita kuntien ja kuntayhtymien vastuulla oleva järjestämisvastuu siirretään maakuntahallinnolle ja pääosin julkisesti tuotetut palvelut avataan yritystoiminnalle järjestelmän kaikki osat liikkuvat nyt yhtä aikaa nykyinen järjestelmämme on monessa suhteessa onnistunut tarkasteltaessa terveydenhuollon panostuksia ja niillä saavutettuja tuloksia suomen terveydenhuollon menot ovat alle eu maiden keskitason tulokset elinajanodotteena ja terveinä elinvuosina laskettuina ovat siihen nähden hyviä sosiaalihuollon kansainvälinen vertailu ei ole yhtä tavallista eikä samankaltaista vertailutietoa löydy vaivatta mutta ei ole mitään syytä epäillä etteikö suomen malli menesty tällaisessakin vertailussa joku voisi sanoa näinkin suomen järjestelmä ole rikki eikä sitä siksi pidä ryhtyä korjaamaan no ei asia kuitenkaan ole näin uudistuminen on tarpeen se on välttämätöntä kun kyseessä on julkisen sektorin määrältään mittavin osuus ja kun kyseessä on koko kansantalouteen ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttava asia olisi välttämättömien uudistusten välttäminen tai lykkääminen vastuutonta arvoisa puhemies hyvistä kokonaistuloksista ja kohtuullisesta kustannustehokkuudesta huolimatta suomen sosiaali ja terveydenhuollossa on korjaamisen ja parantamisen varaa tuloksia vertailtaessa kriittinen huomio on syytä kohdistaa eri väestöryhmien epätasa arvoon terveyserot pieni ja hyvätuloisten välillä ovat suuret samoin erot eri koulutusasteilla olevien ihmisten välillä heikoimmassa asemassa olevien hyvinvoinnin ja on suorastaan hälyttävä syrjäytyminen on hengenvaarallista tasa arvo ei toteudu vaikka sosiaali ja terveyspalveluita eivät hallitsekaan paljon parjatut markkinavoimat vaan julkinen järjestäminen ja tuotanto toinen nykyjärjestelmässämme koettu puute liittyy juuri nyt esitellyn lain pääotsikkoon julkisten palveluiden järjestelmä ei tarjoa ihmisten mielestä tarpeeksi kun hyvinvointiyhteiskuntaa viime vuosisadan mittaan rakennettiin tällainen asia ei varmasti ollut suunnittelijoiden ja päättäjien mielessä tuloksia ajateltiin mitattavan selkeillä numeroilla kuinka moni syntyy terveenä ja kasvaa aikuiseksi kuinka paljon vuosia on odotettavissa ovatko työikäiset ihmiset työkykyisiä ja onko turvattomilla lapsilla tai vanhuksilla katto pään päällä vapaus valita mieluinen palveluntuottaja ei ollut järjestelmän rakentajilla mielessä tämän päivän ihmiset eivät ole kuitenkaan eivät suostu olemaan pelkkiä toimenpiteiden kohteita he arvioivat terveys ja sosiaalipalveluissa myös laatua kolmas uudistamisen tarve liittyy palveluiden kustannuskehitykseen viimeisten parin vuosikymmenen aikana erityisesti terveyspalveluihin käytetty rahamäärä on kasvanut sen osuus koko kansantuotteesta on noussut lähelle eu maiden keskiarvoa kuitenkin väestön ikärakenteen perusteella todetut todetut kasvupaineet toteutuvat edessä olevien kahden vuosikymmenen aikana miten niistä selvitään no ei ainakaan jatkamalla entiseen tapaan arvoisa puhemies hallituksen hanke sosiaali ja terveyspalveluiden uudistamiseksi on tarpeellinen

ja sen osana on tarpeen tuoda myös esitys palveluiden sisällöstä esitys valinnanvapausmallista esitykset ansaitsevat tulla avoimesti ja reilusti arvioiduiksi on myös tarpeetonta maalailla kauhukuvia yrityssektorin mukanaolosta yksityiset palveluntuottajat ovat erityisesti terveysalalla hyvin tunnettu tekijä valinnanvapauslain kokonaisarvion tekeminen on tässä vaiheessa vaikeaa ellei mahdotonta se on ymmärrettävästi vaikeaa kansanedustajille koska esitys on hyvin laaja ja seikkaperäinen sitä vastoin on vaikea ymmärtää tai hyväksyä sitä että hallitus itse tunnustaa ettei se osaa uudistusta arvioida esityksessä sanotaan että vaikutusten arviointi on pulmallista ja sisältää paljon oletuksia kun kyseessä on koko hyvinvointiyhteiskunnan perustehtävä ei mitenkään voi hyväksyä että vaikutusarviot ovat arvauksia esityksestä käy ilmi että siinä on painanut johtavien hallituspuolueiden tahto keskusta on halunnut maakuntahallinnon ja kokoomus markkinoida valinnanvapautta vaikutuksen arviointi on jäänyt vähäiseksi arvoisa puhemies vaikutuksista puhuttaessa on erityisen vaikeaa nähdä miten esitys lisää tasa arvoa esityksessä tästä perimmäisestä tavoitteesta pyristellään irti se ehkä mahdollistaa yhdenvertaisuuden se riippuu siitä miten maakunnat toimivat tähän on tarpeen lisätä että se riippuu olennaiselta osaltaan palveluiden käyttäjistä kuinka valinnanvapautta käyttää hyvin koulutettu varakas kaupunkilainen miten sitä käyttää heikommassa asemassa oleva miten syrjäseuduilla nykyiset terveyserot kasvavat eivät kavennu näin pelkään valinnanvapauden lisääminen on toki tervetullutta sitä on kuitenkin varsin vaikea yhdistää kustannusten kurissa pitämiseen miksi se toimisi meillä kun se ei toimi muuallakaan kansainvälisestä vertailusta on vaikea löytää tukea muulle oletukselle kuin palveluiden valinnanvapauden ja kustannusten kasvun välillä hallituksen esityksessä kustannustoiveeseen lisätään paljon mutta jos varaumia toistan valinnanvapaus on hyvä asia mutta onko meillä siihen varaa ja mistä tingitään jos rahat loppuvat

arvoisa puhemies ihan aluksi edeltävälle puhujalle totean että jos katsotaan kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta valinnanvapaudesta niin sieltä löydetään hyviä esimerkkejä että valinnanvapaudella on voitu löytää ratkaisuja joista hyötyvät niin veronmaksajat kuin laadun kautta palvelun käyttäjät hallituksen esitys on arvioitu sen kaiken taidon mukaan mitä meidän virkamiehistömme tekee keskeisissä lakiesityksissä ja tässä on poikkeuksellisen laajasti näitä vaikutuksia arvioitu siihen että tämä vaikutusten arviointi on ollut hankalaa jos edustaja luki vaikutusarviot niin siellä todettiin niistä että haastavaksi tämän tekee esimerkiksi se että tämäntyyppistä uudistusta aikaisemmin ole tehty jolloin silloin tutkimuskirjallisuutta ei ole tämä ehkä tarkennuksena edelliseen puheeseen arvoisa puhemies oli todellakin välttämätöntä että hallitus huomioi lausuntokierroksen palautteen nyt on eduskunnan vuoro puida tämä laki huolella ja varmistaa todellakin että esitys tukee tehokkaasti koko sosiaali ja terveydenhuollon tavoitetta ihmisten kannalta on erittäin tervetullutta peruspalveluiden vahvistaminen ja mahdollisuus saada yhdenvertaisesti ja oikea aikaisesti vaikuttavat sote palvelut tämä on ihmisille hyvä uudistus valinnanvapaus tuo myös kipeästi kaivatun kannusteen kustannusvaikuttavaan toimintaan jatkuvaan kehittämiseen ja innovaatioihin aiemmista sote yrityksistä on on tämä olennainen pala puuttunut eli sote ei ole vain hallintohimmeliharjoitus sitäkin se on vaan se on todellakin mittava toiminnallinen uudistus ja ja on tärkeää että me huolella käymme läpi tämän lakiesityksen olen samaa mieltä edeltävän puhujan kanssa siitä että tämä on huolella tehtävä on tärkeää että palveluiden tuotanto jatkuu uudistuksen pyörteissäkin sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ovat elämän ja ja kuoleman kysymys ja siksi on tärkeää että jatkuvuus turvataan onnistuminen todellakin edellyttää tietojärjestelmien yhteensovittamista täysin uudistunutta moniammatillista johtamista koko henkilöstön vahvaa mukanaoloa sekä huolellista yhdessä tekemistä mutta on hyvä alleviivata että lait luovat puitteet ja onnistumisessa avainasemassa on maakuntien osaaminen ja ja kyky

tehtiin myöskin muutokset tuottajakorvauksiin ja todellakin siten että ihmisten henkilökohtainen hyvinvointi ja terveysriski eli hoitoisuus huomioidaan ja toivon että oppositio myöskin lukee nämä korjaukset totean että vatt on muun muassa korostanut että onnistuneella korvausjärjestelmällä voidaan saavuttaa tavoitteet kustannusten hillinnästä ja eriarvoisuuden kaventamisesta ja todellakin tällä muokatulla korvauksella on mahdollista kitkeä vääränlaisia kannusteita kuten kermankuorintaa ja kannustaa hoitamaan erilaiset ihmiset heidän tarpeidensa mukaan tuo korvauksen mitoitus on uudistuksen onnistumisen kannalta aivan keskeinen ja oli tärkeää että siitä käytiin laajaa keskustelua ja on erittäin tärkeää että

vaikutuksia seurataan ja että niitä tarpeen tullen ripeästi muokataan kun todellakin kokemuksia ja tietoa saadaan sen haluan tässä sanoa että kun lakiesityksen olen käynyt läpi ja myöskin vaikutusarviot niin voi sanoa että tällä uudistetulla suomalaisella valinnanvapausmallilla voidaan kannustaa tuottajia toteuttamaan asiakkaiden palvelut eheinä kokonaisuuksina ja siten että niihin liitetään tarpeen mukaan ennalta ehkäiseviä toimia ja varhaisia interventioita mallilla voidaan parantaa palveluiden tarjontaa heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleville

tämä osuus kaikista opposition vaihtoehtomalleista ikävä kyllä puuttuu tuo sote keskukseen pääsyn nopeuttaminen ehkäisee ongelmien kasautumista ja vähentää erityistason palveluiden tarvetta eli tuo kustannustehokkuutta sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan sijoittaminen osaksi suoran valinnan palveluja mahdollistaa ihmisten ohjaamisen myös esimerkiksi järjestöjen vertaistukeen ja todella tärkeää on huolehtia tämän uudistuksen aikana järjestöjen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta

järjestöjen kanssa se ikävä kyllä tuosta laista vielä puuttui on myös hyvä todeta kun tätä keskustelua käy että nämä valinnanvapauden piiriin tulevat palvelut ovat nyt aloilla joilla on jo yksityisiä toimijoita kun vaikutusarviointeja katsoo niin pienten ja keskisuurten yritysten määrän on vaikutusarvioinneissa todettu pysyvän ennallaan tai lisääntyvän jonkin verran muun muassa suorahankintojen asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin ansiosta suoran valinnan palveluiden tuottajilta edellytetty palvelukokonaisuuden laajuus todennäköisesti johtaa siihen että sote keskusten tuottajina on pääasiassa suurehkoja yrityksiä tähän vaikuttaa tietenkin myös se minkälaiseksi maakunnat määrittelevät

erityisesti sen ettei uuden yrittäjän tai järjestön tulo valinnanvapaustuottajaksi ole liian korkean kynnyksen takana tarkoitus ei ole todellakaan tehdä suurten yritysten temmellyskenttää eikä mahdollistaa eikä luoda oligopoleja eli tämä on vielä tarkkaan varmistettava mutta hallitus on tehnyt tässä erittäin välttämättömiä ja hyviä korjausliikkeitä erityisen tarkkaan eduskunnan on on käytävä läpi tuo markkinoiden muodostamisen käynnistymisvaihe se on tässä yksi kriittinen kohta ja oli todella tervetullutta että maakunnat voivat toimeenpanon osalta päättää niille parhaiten sopivista aikatauluista on erittäin tärkeää se

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

sillä niiden avulla voidaan luoda pitkiäkin omistusketjuja joissa arvopaperin todellinen omistaja ja edunsaaja hukkuu hallintarekisteröinti helpottaa veronkiertoa talousrikollisuutta ja korruptiota lisäksi avoimuus ja yleisöjulkisuus kärsii avoimuuden kaventuminen vaikeuttaa esimerkiksi toimittajien ja tutkijoiden sekä verottajan poliisin ja syyttäjän työtä nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ei sallita suomalaisten hallintarekisteröidä omistuksiaan suomessa mutta sallitaan ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta siis ujutetaan suomeen keittiön kautta suomessa on tähän asti ollut käytössä osakkeiden suora omistus suomalaisyhtiöiden osakkeet on laskettu liikkeelle suomalaisessa arvopaperikeskuksessa jossa suomalaiset ovat omistaneet arvopapereita omilla nimillään suoran omistuksen mallilla ja yleisöjulkisesti eu direktiivi edellyttää että arvopaperikeskusmarkkinat avataan kilpailulle joten osakkeita saa jatkossa laskea liikkeelle myös muiden maiden arvopaperikeskuksissa joissain maissa on yleisesti käytössä hallintarekisteröinti suomi ei voi estää muita maita tarjoamasta hallintarekisteröintiä eikä säädellä ulkomaisia arvopaperikeskuksia mutta me me voimme säädellä suomalaisia sijoittajia ja suomalaisia yhtiöitä ja vaatia niiltä suoraa omistusta myös ulkomailla

että suomen on eu säännösten vuoksi pakko mahdollistaa suomalaisten omistusten hallintarekisteröinti ulkomailla suomi on kuitenkin neuvotellut eun arvopaperikeskusasetukseen poikkeuksen joka mahdollistaa suoran omistuksen säilyttämisen hallintarekisteröinnin sallimisen pakkoa ei ole vaan kyse on eu säännösten tulkitsemisesta norja on eta maana saman eu sääntelyn alainen kuin suomi ja norja tulkitsee eu sääntelyä siten että norjalaisten on on sallittua omistaa norjalaisia arvopapereita vain suoralla omistuksella myös jatkossa ja myös silloin kun omistus on järjestetty ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta

arvopaperikeskusasetuksen tarkoitus ei ole lisätä omistusten salailua joten suomella on hyvät perusteet tulkita asetusta siten että me voimme säilyttää omistusten korkean avoimuuden tason myös jatkossa on siis turha piiloutua eun selän taakse suomen tulisi kynsin ja hampain pitää kiinni suoran omistuksen mallista ja laajasta yleisöjulkisuudesta arvoisa puhemies tämä lakiesitys on sama kuin vuosi sitten mitään muutoksia hallintarekisteröinnin osalta ei ole tullut ainoa asia joka käsittelyn kuluessa on muuttunut on perussuomalaisten kanta lakiesitykseen aiemmin perussuomalaiset vastustivat lain hyväksymistä tällaisenaan mutta nyt se kelpaa eilen kovalla kohinalla hallituspuolueiden kesken muotoiltu uusi lausuma korotetusta ennakonpidätyksestä tunnistamattomaksi jääville suomalaisomistuksille ei riitä ratkaisemaan lakiesityksen ongelmia eilen muotoiltu uusi lausuma ei edes juuri muuta valiokunnan mietinnössä olleita lausumia eroa on lähinnä siinä että muuttunut ennakonpidätykseksi ja riittävän kannustava on muuttunut viideksikymmeneksi prosentiksi sinänsä hyviä muotoiluja mutta on aika näennäistä mainostaa uutta lausumaa suurena parannuksena suhteessa mietintöön ja sen lausumiin lausumat eivät riitä omistusten avoimuuden varmistamiseen lausumissa esitetään hallitukselle toiveita siitä että se aloittaa jatkovalmistelun ulkomailla hallintarekisteröinnin sallimisen synnyttävien porsaanreikien tukkimiseksi lausumien sisältö on sinänsä hyvä mutta ei riittävä mutta ongelma on varsinaisesti se että ne ovat lausumia eivätkä lakimuutoksia lakiesitys makasi talousvaliokunnassa yli vuoden mutta hallituspuolueet eivät päässeet yksimielisyyteen asiasta vuoden odotuksen aikana olisi eduskunnalle voitu tuoda lausumien edellyttämät täydentävät lakimuutokset joilla veronkierron ja talousrikollisuuden ja talousrikollisuuden mahdollistavia porsaanreikiä olisi tukittu uuden lausuman viidenkymmenen prosentin korotettu osinkotulojen ennakonpidätys hallintarekisteröidylle ja ja tunnistamattomaksi jääneelle omistukselle olisi askel oikeaan suuntaan mutta vaikea toteuttaa ja puutteellinen ennakonpidätys ei takaa yleisöjulkisuutta tai helpota talousrikollisuuden torjuntaa verotulojen menetyksiä se voi paikata mutta verotulojen menetys on vain yksi hallintarekisteröinnin tuomista ongelmista omistusten piilottaminen aiheuttaa myös muita ongelmia ja mahdollistaa rikollisuutta ja korruptiota ja näitä ongelmia ei tällä lausumalla ratkaista verojen ennakonpidätystä on myös vaikea periä jos varoja kotiutetaan hallintarekistereiden kautta pankkitilille jotka sijaitsevat veroparatiiseissa pitkän omistusketjun takaa ei välttämättä saada tietää että taustalla on suomalainen omistaja jolloin viidenkymmenen prosentin ennakonpidätystäkään ei osata eikä pystytä perimään ennakonpidätys ei myöskään koske myyntivoittoja oletan kuitenkin että korotettu ennakonpidätys koskee yhtä lailla listattujen ja listaamattomien yhtiöiden osinkoja on myös vaikea nähdä miten lailla voidaan taata valiokunnan lausuman kaksi edellyttämä suoran omistuksen tasoinen tasoinen julkisuus jos suoran omistuksen vaatimuksesta nyt luovutaan ja omistukset saa ketjuttaa hallintarekistereihin

tulisi edetä kohti omistusten kokonaisvaltaista avoimuutta ja hallintarekisterit vievät meitä päinvastaiseen suuntaan suomen tulisi vaatia suomalaisilta suoraa omistusta myös tulevaisuudessa ja myös ulkomaiden kautta omistettaessa tämän takia lakiesitykset pitäisi hylätä ja kannatan myöhemmin keskustelussa tehtävää hylkäysesitystä

tarkoitus on että debattia ei käydä jokaisen edustajan puheenvuoron jälkeen erikseen vaan tässä alussa kun tämä nyt esitellään tai ensimmäiset puheenvuorot käytetään toisessa käsittelyssä otetaan useamman ryhmän puheenvuoro ja sitten käydään pitempi debatti ja sen jälkeen voidaan toki käydä vaikka edustaja edustajan jälkeen

ei mikään esittely mutta edustaja kankaanniemi tästä käytetään nyt yhtä useampi puheenvuoro

arvoisa puhemies varmasti tähän toiseenkin käsittelyyn riittää meillä kantoja ja ja on hyvä käydä niitä läpi ihan aluksi haluan esitellä oman ryhmämme lausumaehdotuksen elikkä me olemme katsoneet että tässä mietinnössä kaikkein keskeisimmät ja tärkeimmät asiat niin verottajan tietojen saannin kuin myöskin yleisöjulkisuuden suhteen jäävät näitten lausumien varaan ja ne olisi tullut kyllä ratkaista tässä itse lakiesityksessä ja tuoda sitten samanaikaisesti jo tänne

tämä kiire ja hoppu tässä viime metreillä on tietenkin siinä mielessä ymmärrettävää että kaksituhattaneljätoistahan tämä eu asetus astui voimaan mutta tämä episodi tässä välillä ei kyllä kerro hyvää hallituksen päätöksentekokyvystä ja siitä millä tavalla tätä asiaa olisi tullut viedä eteenpäin sen tähden niin kuin tuossa edustaja sarkkinenkin edellä täällä myöhemmin tullaan esittelemään hylkäysesitystä ja ja ryhmämmekin sitä äänestyksessä tulee tulee sitten tukemaan mutta tässä yhteydessä esittelen nyt tämän meidän tämä lausuma on juuri sen takia että mietinnön lausuma jossa toki pyritään myöskin tätä yleisöjulkisuutta varmentamaan on kuitenkin aika ylimalkaisella tavalla kirjoitettu ja siinä mielessä kerron nyt tämän meidän lausumamme sisällön se on kyllä jaettu sinne teille pöydillekin eli eduskunta edellyttää että valtioneuvosto välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset joilla suomessa verovelvollisten sijoittajien tai niiden käyttämien kotimaisten ja ulkomaisten säilyttäjien on ilmoitettava näiden sijoittajien kotimaiset omistukset mukaan lukien omistukset näiden sijoittajien käyttämien sijoitusyhtiöiden kautta

hallintarekisteri vai suora tiliomistus on se avoimuus ja tiedonsaanti ja näillä eväillä millä hallitus nyt tätä esitystä on viemässä eteenpäin avoimuus ja tiedonsaanti ei ole taattu ja kun tässä on useassa otteessa aina todettu se että nyt vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa meillä on tämä automaattinen tietojenvaihto niin se toki helpottaa hivenen verottajan asemaa mutta sitten yleisöjulkisuutta ja muun muassa esimerkiksi talousjournalismia se ei helpota ja ehkä sen verran vaikka jo ensimmäisessä käsittelyssä

läheinen suhde tähän sen takia että silloin tätä suomi poikkeusta sinne neuvoteltiin hallitus teki työtä totta kai siellä neuvoston pöydän ääressä ja sitten ihan viime hetkillä niin sanotussa trilogineuvottelussa tämä suomen linja saatiin ujutettua sinne sillä tavoin että oma avustajani neuvotteli sen epp ryhmän silloisen itävaltalaisen raportöörin avustajan kanssa se muotoilu saatiin aivan viime hetkessä sinne tingattua sisälle ja se mahdollisti sen että suomi halutessaan on pystynyt jatkamaan tätä pelkkien suorien tilien käyttöä

että mennään sillä linjalla sitten kaikkialla muuallakin mutta olisihan se aika kummallista ollut että suomessa oleva hyvä käytäntö niin kuin täällä edustaja sarkkinenkin edellä totesi pikemminkin on niinpäin että tällaisessa taloudellisessa tilanteessa missä useimmat euroopan maat ovat että joka ikinen veroeuro kiinnostaa sitä hyvää käytäntöä olisi vietävä muihin maihin tähän suuntaanhan tätä pitäisi viedä eurooppalaisessa lainsäädännössä mutta ikävä kyllä sitä

puun ja kuoren välissä tilannetta näin että se mahdollisuus kelle tässä voidaan sälyttää kelle voidaan velvollisuuksia laittaa on on ennen kaikkea sijoittaja siitä lähtee tämä kd ryhmän ryhmän lausumaesitys että sitä kautta meidän ainakin on mahdollista saada tieto siitä mitä omistetaan ja missä omistetaan ja taata se sitten niin verottajalle kuin tämän yleisöjulkisuuden sääntelyyn no sitten tähän hallituksen viimehetkiseen lausumaesitykseen ensimmäisessä käsittelyssä jo epäilin lähdeveron onnistumista sanoin että en ole kyllä yritysjuridiikan ylipäätänsä minkään juridiikan asiantuntija että en en ole sen alan koulutusta saanut mutta epäilin sitä että lähdeverokirjaus ei kyllä tällaisenaan todennäköisesti tule tule eussa menemään läpi ja nyt sitä on sitten muutettu tähän viidenkymmenen prosentin ennakonpidätykseen en uskalla tätäkään lähteä tässä vaiheessa arvioimaan mutta voisin kuvitella että jos sitä nyt on valtiovarainministeriön parhaitten virkamiesten taustatuella tehty niin todennäköisesti sitten on huomattu että tämä ainakin on parempi kuin sitten tämä lähdeverokirjaus emme tietenkään tästäkään voi voi täysin takuuseen mennä mutta sinällänsä ihan hyvä ja varmasti tämän puolesta voi äänestää totta kai hyvänen aika mutta mutta se näytelmä mikä tämän ympärillä käytiin ehkä tästä olisi mielenkiintoista kuulla hallituspuolueilta vähän tarkemmin oliko tämä todellakin näin että että asia päästettiin näin pitkälle menemään kunnes sitten huomattiin että ei tämä lähdeveroasia toimikaan vaan tässä tarvitaan nyt sitten jotakin muuta ehkä vielä sen verran että että todellakin on äärimmäisen tärkeää että että huomioidaan se että nimenomaan tämä avoimuus ja tiedonsaanti on keskeisessä roolissa oleva asia meidän pitää näistä asioista pitää huolta ja se että verottaja saa sen mikä verottajalle kuuluu on minun mielestäni koko tämän asian keskiössä siinä mielessä

omia lausumiaan tukevia esityksiä tänne saliin vaan jättänyt niitten valmistelun jatkoon oma ja ryhmämme kanta on se että emme pysty pysty tämän mietinnön puolesta tässä tilanteessa äänestämään kiitos

edustaja raatikainen edustaja raatikainen on poissa otamme vielä edustaja östmanin yanarin ja sitten yhden puheenvuoron hallitusryhmistä eli edustaja jaskarin puheenvuoron ja sen jälkeen voidaan käydä debattia

arvoisa puhemies ja koko perussuomalaisten ryhmä

edustaja essayah saikin trilogissa ujutettua sinne tämän niin sanotun suomi poikkeuksen ja tämä on mahdollistanut sen että me suomessa edelleenkin voimme jatkaa tätä suoraa omistusta mutta me emme tietenkään voi toisten maitten lainsäädäntöön puuttua tätähän nyt tässä yritetään ratkaista suomessa meidän pitäisi nyt ennen kaikkea keskittyä siihen että me pystyisimme velvoittamaan nimenomaan sijoittajat tiedon antamiseen siitä minne he ovat sijoittaneet ja minkä järjestelmän kautta elikkä lyhyesti sanottuna tämän asian ytimessä ei ole niinkään paljon se minkä muotoinen se hallinnointi on onko se suora vai onko se hallintarekisteri vaan se tiedonsaanti se julkisen ja verottajan tiedonsaanti näillä sanoilla kannatan edustaja essayahin tekemää lausumaehdotusta
edustaja yanar edustaja yanar on poissa edustaja jaskari ja myönnetään sitten vielä myös keskustan ryhmän edustajalle puheenvuoro kun hän on seuraava näköjään

arvoisa puhemies tästä todellakin on paljon ollut sekä virkavastuulla olevaa tietoa että myöskin erinäköisiä muita tietoja ja väitteitä mitä tässä osalta on on tapahtunut ensimmäinen tosiasia fakta on se että suomeen ei tule hallintarekisteriä siitäkin siitäkin on tuntunut välillä olevan sellainen käsitys että tällainen olisi tulossa mutta suomi jatkaa avoimella arvo osuusjärjestelmällä joka on selvitetty virkavastuulla virkamiesten toimesta on se että suomi ei voi estää muita eu maita käyttämästä hallintarekisteriä tämä on mielestäni selkeästi väärä väite että suomi menee toiseen suuntaan kuin kuin eu maat koska suomi on jo vuosikausia viimeksi esimerkiksi talousvaliokunta kaksituhattaneljätoista esittänyt vakavan toiveen pystymmekö luomaan koko eu alueelle avoimen arvo osuusjärjestelmän mutta tietyt eu maat eivät hyväksyneet uskon että täällä eduskunnassa kaikkien meidän perustavoite on että me pääsisimme avoimeen järjestelmään kaikissa eu maissa ja mieluummin kaikissa maissa koska ne jotka aidosti haluavat tätä kiertää ja haluavat peitellä tulojansa osinkojaan siirtyvät todennäköisesti ilman muuta eun ulkopuolelle nyt kuitenkin me halusimme tehdä että muu kuin suora omistaminen olisi hyvin kallista oikeastaan hyvin järjetöntä mikäli vielä haluttaisiin peittää niitä osinkotuloja mitä tässä on myöskin verotuspuolella toimia reilusti nyt on tulossa tämä automaattinen tietojenvaihtojärjestelmä ja suomi on ensimmäisten joukossa menossa mukaan

jo siinä on suuri kiinni jäämisen riski jos ei ilmoita osinkotulojansa

sieltä voidaan kysyä keskitetysti ei tarvitse mennä enää yksittäisten maiden osalta kysymään onko tällainen henkilö tällainen yritys jossain toisessa eu maassa myöskin saamassa tuottoja jos ei ole ilmoittanut ja tätä kautta jää kiinni seurauksena tulee myöskin korotetut maksut ja jos vielä on tapahtunut monta vuotta tätä asiaa tulee myöskin rikosoikeudellinen seuraamus aika vahva este sille että haluaisi todellakin piilottaa ja sitten on haluttu vielä tehdä toinen lukko siinä että tulisi ennakkoperintä jos lopullista omistajaa ei saataisi selville eli halutaan joka tapauksessa turvata valtion verotulot tätä kautta mielestäni me olemme tehneet niin paljon kuin mahdollista että avoimet arvo osuusjärjestelmät olisivat käytössä minun mielestäni on erittäin tärkeätä että jatkossa mietitään että koko euroopassa tulisi samantyylinen järjestelmä

korvata ensimmäisen lausuman mikä talousvaliokunnassa oli joka keskittyi siihen että puhuttiin lähdeverosta ja sanottiin että lähdeveron pitää olla riittävän kannustava jotta nämä tavoitteet avoimuuteen säilyvät nyt haluttiin tehdä seuraava lausuma joka on myöskin teillä teillä pöydillänne eli talousvaliokunnan mietinnössä olevan ensimmäisen lausuman sijaan esitän uuden korvaavan lausuman ensimmäiseksi lausumaksi eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan lainsäädäntöä mahdollistetaan veroviranomaisten kattava tiedonsaanti hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavista lopullisista edunsaajista tämän toteuttamiseksi ennakkoperintälakiin tulee lisätä säännös jonka mukaan suomessa asuvan suomessa asuvan tunnistamattoman verovelvollisen saamasta osingosta tulee toimittaa

hyvin selkeä lause hyvin selkeä prosentti ja todellakin tämä

arvoisa rouva puhemies

syyskuussa meille meille asetuksena tästä tuli yksi versio sitten vuonna viisitoista viisitoista joka palautettiin hallituksen käsittelyyn ja nyt sitten vuosi sitten taisi olla maaliskuun loppupuolella tämä esitys tuli meille meille talousvaliokuntaan voin kyllä tämän opposition kritiikin ottaa vastaan että tätä asiaa on viety eteenpäin vähän eri tavalla ja vähän nihkeästi ja pohdittu näitä eri eri näkökulmia mitä siinä on nyt joka päivä mutta joka viikko ainakin tämä on aika kompleksinen asia asia ollut toisaalta sen eun vaatimuksen osalta eli meidän tulee noudattaa asetusta ja ottaa se käyttöön ja ja jotta me saamme meidän arvopaperikeskuksellemme luvat niin tämä asia tulisi olla käsiteltynä aika pian niin että me saamme syyskuun loppuun mennessä euroclear finlandille heidän heidän toimilupansa toisaalta siellä pilkistelee jo tällä hetkellä pienet sanktiot eun suunnasta jos emme tätä toisen asteen lainsäädäntöä ota käyttöön prosessi on ollut meidän hallituksemme osalta varmaan pisin ja se varmaan ottaa tämän kritiikin vastaan vastaan ja se ehkä myös kuuluu meidän ottaa mutta tässä on kaikkemme yritetty

haetaan sitten ennakkopidätyksen kautta tätä mahdollisten porsaanreikien sulkemista vielä enemmän enemmän kuin lähdeveroon riippuvasta näkökulmasta toki sekään ei varmaan ole täysin poissuljettu että lähdeveroakin tultaisiin vielä vielä tarkastelemaan ja sitä prosessia mikä siinä on mukana tässä edustaja ihalainen ihalainen sanoi että isot possut menevät vielä tästä reiästä lävitse mutta edustaja ihalaiselle sanoisin että ne isot possut eivät mene eurooppaan vaan ne hakevat varmaan niille pimeille sijoituksille mahdollisuuksia muualta eli eli usan usan kautta

eli nyt käsitellään eta alueen sijoituksia ja niissä olevia niissä olevia mahdollisuuksia se on iso ongelma ja hallitushan tekee kovasti töitä sen eteen millä tavalla mikä myös euroopan maiden hallituksissa tuli esille tätä veronkiertoa voidaan vähentää ja saada ne veroeurot talouden ja palvelujen palvelujen tekemiseen

tässä oli hyviä puheenvuoroja nyt alkuun mutta kyllä tässä aikaisemmin on sekoitettu näitä asioita hyvinkin hyvinkin tehokkaasti ja on vanhaa esitysmuotoa vuodelta viisitoista vieläkin arvioitu ainakin mediassa ja tässä tässä muutamilla tahoilla nyt tämä esitys korjaa korjaa sitä vuoden viisitoista esitystä eli tämä vuoden kuusitoista alun mitä nyt ollaan käsittelemässä on jo huomattava parannus sitten nämä näkemykset näkemykset tosiaankin

tilanteessa euroopassa yleisiä ja siellä on oikeastaan tämä liputussääntö ainoa yleisöjulkisuus mitä käytetään eli jos omistusosuus viisi prosenttia heilahtaa joko talouden tai muun osalta niin ainoastaan se on monessakin euroopan maassa se julkinen puoli eli kovasti tehtiin töitä silloin vuonna kaksitoista että oltaisiin saatu tämä avoimempi suomalainen järjestelmä mutta tähän on nyt päädytty ja meidän täytyy nyt tässä euroopan kuviossa mennä mennä tämän mukaisesti tässä on hyviä ja huonoja puolia eli suurin muutos tässä muutoksessa on se että suomalaiset yritykset voivat voivat muuhun kuin suomalaiseen arvo osuuskeskukseen tehdä tehdä avauksia ja avata omat omat osuutensa yksikään ei ole vielä sitä tehnyt vaikka se mahdollisuus olisi ollut eikä ole tiedossa että tätä valinnanoikeuttaan olisi kukaan osakeyhtiö vielä

puhemies näillä sanoilla kannatan edustaja jaskarin esitystä
hyvät edustajat nyt on mahdollista käydä tästä aiheesta debattia pyydän ilmoittautumaan varaamalla

puhemies täällä edustaja jaskari ja edustaja pirttilahti toivat aivan oikeaa faktatietoa ja kertoivat kyllä hyvin siitä millä tavalla tässä ollaan oltu hankalan tilanteen edessä kun on yritetty toisaalta tämä eurooppalainen arvopaperiasetus viedä läpi ja sitten kuitenkin myöskin sitä poikkeusmahdollisuutta käyttää ja ennen kaikkea lähteä siitä lähtökohdasta että verottaja ja avoin julkisuus tarvitsevat omat tietonsa mutta se kritiikki kohdistuu tähän että minkä tähden nämä tärkeät askeleet jäivät sitten mietinnön lausumien ja voisi sanoa aluksi vähän vielä huonosti muotoiltujen lausumien varaan miksi näitä asioita ei sen vuoden aikana minkä tuo asia seisoi talousvaliokunnassa lähdetty valmistelemaan tässä on ainakin oman kritiikkini ydin hyvänen aika jos sen vuoden aikana lähdetty valmistelemaan ja tuomaan tänne niin tässä oltaisiin ihan toisenlaisessa tilanteessa tässä tässä minun mielestäni hallitus ei millään tavalla kyllä voi puolustautua tämä on heikosti hoidettu näiltä

arvoisa puhemies edustaja essayahn kritiikki on minusta oikeaan oikeaan osuvaakin tässä olisi ollut jos jos olisi haluttu tietenkin aikaakin valmistella myös tämän sisältöinen mikä tämä lausuma oli lainsäädäntöesitys hallituksen esitys mitä haluan sanoa ennen kaikkea niin minusta etenkin vasemmistoliiton mutta myös sosiaalidemokraattien puheenvuoroihin sisältyy semmoinen meidän oikeusjärjestelmälle vieras ajatus että me voisimme säätää

näin ei vaan pystytä tekemään meillä on kaksoisrangaistavuusvaatimus joka tarkoittaa sitä että teon pitäisi olla myös siellä tekomaassa rangaistava erikseen ovat kansainväliset rikokset mutta tässähän ei ollut kysymys läheskään sentyyppisestä rikoksesta ja tämä on se ongelma toinen asia jonka haluan todeta on se että jos lähes kaikissa muissa euroopan maissa unionimaissa on käytössä myös hallintarekisteri joko yksinomaisena tai rinnakkaisena järjestelmänä suoraan omistukseen niin voidaanko arvioida että jotenkin tämä suomen malli olisi se joka lähtee leviämään en vaan usko siihen valitettavasti valitettavasti

arvoisa puhemies voin kyllä yhtyä edustaja essayahn arvioon siitä että tästä prosessista ei kovin korkeita tyylipisteitä voi jakaa ensinnäkään se että hallituspuolueet ikään kuin opposition selän takana valiokunnan selän takana valmistelevat mietintöä ja se tuodaan vasta viime hetkellä ei kyllä kunnioita avointa parlamentarismia avointa demokratiaa ei millään muotoa eikä se että tosiasiallisesti kuten talousvaliokunnan puheenjohtaja joka tänään ei ole paikalla eikä muuten ole kovin moni perussuomalaisten poliisikansanedustajista jotka olivat pyytäneet puheenvuoron täällä missä he muuten ovat kohta voimme lukea heidän medialle antamiaan kommentteja täällä on myöntänyt tämä päätettiin kesärannassa toivoa tietysti tuli kun perussuomalaisten uusi ryhmänjohtaja kalevan mukaan totesi neljäs viidettä että hän palauttaisi hallintarekisterin uuteen valmisteluun uuteen valmisteluun nyt tilanne on se että viime viikolla perussuomalaiset vaativat tämän lain palauttamista uuteen valmisteluun ja tänään he ilmoittavat todennäköisesti kohta täällä että he hyväksyvät tämän lain ilman yhtään muutosta mikä ei olisi enää tässä vaiheessa mahdollisia

puhemies todellakin hyväksymme tämän mietinnön mutta kun viime torstaina tulin valituksi ryhmän puheenjohtajaksi niin sain tämän asian käsiini ja kävin sitten perjantaina neuvotteluja asiasta ja totesin niistä meidän ryhmällemme ryhmä ei hyväksynyt tätä kokonaisuutta eli nämä lausumat olivat liian pehmeitä ja siksi lähdin neuvottelemaan niistä perjantain lauantain sunnuntain maanantain ja ja eilen sitten lopulta pääministerin ja ja valtiovarainministerin kanssa neuvottelin ja sain aikaan sellaisen

he sanovat että tämä on paras malli mikä tässä yhteydessä on saatavissa ja tähän liittyy se että vielä otin pääministerin ja valtiovarainministerin sitoumuksen kirjallisena että tämä asia hoidetaan mutta meillä ei ole varaa siirtää tämän asian eteenpäin viemistä hyväksymistä koska määräpäivät

toinen on se että siinä on sekä keppiä että porkkanaa ja myös selkeä viesti eduskunnalta tällaisia sijoituksia tekeville ihmisille että kannattaa toimia rehellisesti maksaa veronsa ajallaan ja toimia järjestelmämme mukaan euroopan unionissa aivan kuten edustaja lohi omassa puheenvuorossaan hyvin sanoi me emme voi mennä säätämään emmekä voi kriminalisoida jos joku haluaa rahansa viedä vaikka ranskaan tai belgiaan jonnekin rahastoihin se on täysin laillista siihen me emme voi vaikuttaa mutta omat hommamme voimme tehdä hyvin

puhemies komission edustaja turuselle antama vastaus sanoo että suomi voi kohdistaa sääntelyä suomalaisiin sijoittajiin ja yhtiöihin kohdistamalla vaatimuksia sijoittajille ja yhtiöille voidaan pitää kiinni suoran omistuksen vaatimuksista myös ulkomailla

arvoisa puhemies haluan todeta että ensinnäkin se kirjeenvaihto mihin täällä viitattiin komission ja talousvaliokunnan puheenjohtajan välillä ei ollut kovin selkeätä on aivan eri asia voimmeko kohdistaa suomalaiseen sijoittajaan sääntelyä totta kai voimme ja niinhän me olemme nyt tekemässä kuten täällä on todettu monessa puheenvuorossa hallitus on antamassa sääntelyä joka koskee sijoittajaa mutta on aivan eri asia säätää rangaistavaksi mitä on vaadittu jotenkin säätää rikokseksi se jos käytät tätä hallintarekisteriä vaikkapa ruotsissa sitten kaksi asiaa jotka täällä ovat monesti sekoittuneet ovat yleisöjulkisuus ja ja viranomaisjulkisuus viranomaisjulkisuuden kannalta ole minusta isompia ongelmia yleisöjulkisuus on tietenkin se että jos menet ulkomaille niin ei suomalainen lehdistö saa tietää niitä sijoituksia mutta on paljon helpompia tapoja piilottaa kuin lähteä ulkomaille käyttämään hallintarekisteriä jos joku haluaa oikeasti piilottaa perustamalla vaikka viroon osakeyhtiön joka ostaa niitä osakkeita ei kukaan saa suomessa tietää yleisöjulkisuuden kannalta sitä sen takia tässä nyt aivan liioitellaan tätä esitystä että tämä saisi joitain suuria virtoja aikaan en usko siihen minusta tämä esitys on kaiken kaikkiaan aika tasapainoinen niissä raameissa missä me me voimme liikkua

arvoisa puhemies hallitus korostaa sitä että kovasti on töitä tehty ja tuloksia on saatu olen tästä kyllä aika lailla eri mieltä minusta nämä ponnet ja tämä malli ovat itse asiassa aika surkea esitys kun te jatkuvasti vetoatte tähän virkavastuuseen mitä se se virkavastuu onko se kahden virkamiehen vai yhden vai viiden virkamiehen mielipide kysymys on viime kädessä eurooppaoikeudesta ja tästä me olemme eri mieltä ja tulemme olemaan miten suomi tulkitsee eu oikeutta sitä tulkitsee viime kädessä euroopan unionin tuomioistuin kokoomus te olette jatkuvasti vedonneet siihen että tämä vaikuttaa suomalaisten yhtiöiden pääoman hankintaan eihän siitä ole ollut aikaisemminkaan kysymys eikä ole nytkään suomalainen osakkeiden hallintarekisteri on ollut sallittua ulkomaalaisille ja on sitä jatkossakin ei tässä ole siitä kysymys

arvoisa rouva puhemies tässä tuli keskustelua siitä minkälainen on esimerkiksi komission kirjeestä me todellakin selvitimme hyvin laajasti sitä tässä edustaja skinnari puhui virkavastuusta mutta sekä valtiovarainministeriön että oikeusministeriön virkamiehet olivat siinä tulkinnassa että tämä oli paras mitä voisimme saada

että valtiovarainministeriön puolelta johtavat virkamiehet ja asiantuntijat ovat tästä sitä mieltä että tämä oli eniten sitä mitä me voimme saada tekemällä justiin tällaisen ratkaisun mitä tässä on tehty

tässä on erittäin isoista periaatteista kysymys avoimuudesta julkisuudesta ja tässä asiassa on myöskin käytännön kysymyksistä erittäin paljon kiinni elikkä tämä tarkoittaa sitä että tämä malli minkä hallitus on valinnut tulee mahdollistamaan veronkiertoa se tulee mahdollistamaan rahanpesua se tulee mahdollistamaan omistusten salailua olin valtiovarainministerinä tämän asian kanssa tekemisissä kun hallintarekisteröinti siirtyi minulle ministeri vapaavuorelta silloin minulle väitettiin virkamiesten toimesta että hallintarekisteröinti suomessa on pakko eu asetuksen mukaan ottaa käyttöön kun sitä tarkemmin selvitettiin selvisikin ettei tarvitsekaan minun mielestä on täysin mahdollista puhun juristina että asetetaan selkeä kielto hallintarekisteröinnille suomalaisille toimijoille sitä ei mikään estä suomalaisten osalta tekemästä sillä varmistetaan että nämä negatiiviset harmaan talouden ilmiöt eivät toteudu kautta
arvoisa puhemies kiistahan tässä todellakin nyt koskee sitä voivatko suomalaiset yritykset laskea ulkomaalaisessa arvo osuusjärjestelmässä osakkeita liikkeelle ja suomalaiset niitä sieltä merkitä asetus sanoo selvästi että liikkeelle laskijalla on oikeus valita käyttämänsä arvopaperikeskus euroopan unionin alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista mitä tämä suomi poikkeus oikein koskee tämä on yksi kysymys se toinen on se voiko suomi toimia vastoin euroopan unionin asetusta kysyin kare haloselta joka on eu yksikön päällikkö onko koskaan näiden kahdenkymmenenkuuden vuoden aikana suomi kyennyt jättämään toimeenpanematta eu asetusta suomessa ei kertaakaan tein toisen kysymyksen kuudelle juristille suomi poikkeus koskee mitä kohtia se tässä koskee vastaus oli yksiselitteinen niiltä osin kuin suomalainen yritys laskee suomalaisessa arvo osuusjärjestelmässä osakkeita liikkeelle niiden merkinnän täällä suomessa täytyy tapahtua yleisöjulkiselle arvo osuustilille siis avoimelle

tehtyä liikkeellelaskua
puhemies edustaja lohi sanoi että hän ei usko että eurooppa lähtee suomen linjalle tässä meillä ehkä se se keskeinen ero hallituksen ja vasemmisto opposition välissä onkin koska eurooppa on jo lähtenyt avoimuuden linjalle tässä on tapahtunut merkittävä käänne josta itse asiassa vuoden

oli ensimmäinen merkki se ei tarkoita sitä että kun muualla euroopassa kuten edustaja sarkkinen sanoi lisättiin tätä julkisuutta ja suoraa omistamista suomen täytyisi sitä vähentää tämä on täysin teidän omaa keksintöänne ja kuten edustaja rinne sanoi valtiovarainministeriön tulkinnat ovat virkavastuun aikana muuttuneet mutta mennäkseni tähän surkeaan ponteen niin kaksi kysymystä entäs jos ei jaeta osinkoa koskeeko tämä ennakonpidätys niitä myyntivoittotilanteita miten varmistetaan yleisöjulkisuus eikä ainoastaan verottajajulkisuus ja vielä kolmanneksi kuinka kauan arvioitte että kestää että ponnen edellyttämät toimet tulevat voimaan kun tämä arvopaperikeskusasetus on voimassa kauanko tämä edustaja ihalaisen mainitsema ison porsaan mentävä reikä olisi arvionne mukaan voimassa

arvoisa puhemies tarkoitin sillä että mihin suuntaan eurooppa on menossa jos arvioidaan sitä järjestelmien kannalta suoran omistuksen malliin vai hallintarekisteröintimalliin tämä asetushan luo pohjaa sille tämä on aika tuore asetus eikä tämä ole viemässä suoran omistuksen mallia eurooppaan totta kai avoimuus lisääntyy mutta tässähän on on nähty ongelmaksi nimenomaan se että voitaisiin käyttää hallintarekisteriä kuten edustaja rinne totesi hänen mielestään hallituksen esitys lisää harmaata taloutta ja veronkiertoa ja ja mitä siinä oli muuta rahanpesuakin mikä siinä lisäisi ai sekö että suomalainen voi mennä ulkomaille ja käyttää siellä laillista hallintarekisteriä ovatko siis ruotsalaiset jotka käyttävät sitä aika paljon tai ranskalaiset tai saksalaiset kaikki rahanpesijöitä tai harmaan talouden harjoittajia en usko en usko että ovat tämä päättelyketjuhan johtaa siihen että jos on siis harmaata taloutta se että käyttää sitä niin he olisivat ja meillä on sama euroopan unionin direktiivi voimassa joka estää harmaata taloutta ja rahanpesua euroopassa kaikkialla minusta tässä annetaan nyt harhaanjohtava ja väärä kuva kansalaisille siitä että olisi jotain dramaattista tapahtumassa tässä mielessä ei ole tapahtumassa mitään dramatiikkaa

arvoisa rouva puhemies tästä lausumaehdotuksesta mitä nyt on tuotu esiin kyllä varmasti jotakin ryhdikkyyttä tässä on mutta jos tämä hallitus olisi halunnut vakuuttaa oppositiota oppositiota että nyt eduskunta edellyttää jotakin eduskuntahan edellyttää tällä lausumalla että valtioneuvosto ryhtyy viipymättä valmistelemaan ja mitä sitten voi olla että ensi viikolla aletaan valmistelemaan mutta olisin kyllä toivonut että tämmöisessä lausumaehdotuksessa olisi rajattu aika mihinkä tämän valmistelun pitää tulla niin että hallitus olisi voinut tehdä päätöksiä ja tuoda ne tänne eduskuntaan niin että me olisimme voineet tietää jonkun päivämäärän koska tämä valmistelu todella on valmista toivonkin että ryhmäpuheenjohtaja kankaanniemi käy vielä muutaman viikonlopun näitä keskusteluja ettei tätä nyt tarvitse nuijia vaan että tulee jotakin faktaa näistä päivistä koska tämä

arvoisa rouva puhemies minulla on paperi jossa on pääministeri sipilän ja valtiovarainministeri orpon allekirjoitus ja tässä sanotaan että hallitus sitoutuu antamaan hallituksen esityksen eduskunnalle viipymättä kuitenkin viimeistään kesäkuun kaksituhattaseitsemäntoista aikana ensi kuukauden loppuun mennessä sen virkamiehet totesivat että sitä nopeammin he eivät voi sitä saada aikaiseksi koska on lausuntomenettely mahdollinen arviointineuvoston käsittely ja niin edelleen tässä yhteydessä vain totean että kun selvitin sitä voidaanko menetellä niin kuin oppositio vastalauseessaan mainostaa eli toteuttaa eu asetuksen määräykset ja sitten nämä kaikki periaatteet mitä te haluatte tälle niin asiantuntijalausunto oli että ei missään tapauksessa olette täysin väärällä tiellä populistisella tiellä

varjella tätä meidän avoimuutta puolustavaa käytäntöämme silloinkin oli niitä maita jotka halusivat käyttää eun arvopaperiasetusvalmistelua hyväkseen mahdollistaakseen hallintarekisterin käytön suomalaisille se oli poliittinen päämäärä mutta siihen ei ollut mitään pakkoa silloin kun me saimme brysselissä neuvoteltua tämän suomen mahdollisuuden ylläpitää avointa käytäntöä oli selvää että eu maiden tavoite oli tällä asetuksella parantaa niitten maiden käytäntöä tämä salaisuuden verho oli vielä laajempi mutta kun me neuvottelimme tämän poikkeuksen niin sitä meillä on myös oikeus jatkaa ja se koskee myös ulkomailla olevia hallintarekistereitä nyt tässä on se riski että kun hallitus avaa ulkomailla hallintarekisteröinnin suomalaisille sijoittajille niin joku voi valittaa eu tuomioistuimeen ja kysyä kohdellaanko suomessa nyt epäreilusti suomalaisia jotka eivät voi sitä käyttää suomessa on riski että tässä heikennetään poikkeusta jonka suomi selkeästi sai ja vaarannetaan sen jatkuvuus myös suomessa

aivan niin kuin edustaja niinistö tuossa totesi meidän on mahdollista säätää suomessa kielto suomalaisille toimijoille käyttää hallintarekisteriä muuten kuin suorassa omistuksessa tämä on siis täysin selkeä suomalainen päätös miten tässä halutaan tehdä ja tämähän nimenomaan tekee sen että jos suomalainen sijoittaa nyt tällä hetkellä lainvastaisesti hallintarekisteriin tai käyttää hallintarekisteröintiä niin sehän johtaa siihen että nyt tästä tulee laillinen toimenpide se johtaa juuri siihen että tulee paine että myöskin suomessa pitäisi sallia sen takia tämä siis tulee mahdollistamaan rahanpesun tämä tulee mahdollistamaan veronkiertoa ja tulee omaisuuden piilottamisen meille erittäin tärkeä periaate suomessa on on ollut se että omistus on avointa että me tiedämme mitä täällä tapahtuu sen takia on erittäin vakava virhe tehdä tällainen hallintarekisteröintiä koskeva esitys
arvoisa puhemies vaikka yrittää katsoa kuinka ei poliittisesti tätä asiaa niin siitä huolimatta on ihan pakko sanoa että on mielestäni kyllä aika vakava väite sanoa että suomi voisi määrätä tämän asetuksen hyväksymällä tavalla että suomalainen yritys ei voi käyttää ulkomaalaista arvo osuusjärjestelmää silloin kun siinä on hallintarekisteri tämä mahdollisuus on asetuksessa sanottu ja kaikki suomalaiset oikeusoppineet joilta tämä lausunto pyydettiin olivat sitä mieltä että suomi poikkeus ei koske tuota kohtaa vaan vain sitä kohtaa jossa sanotaan että suomessa liikkeelle lasketut osakkeet on suomalaisessa arvo osuusjärjestelmässä aina kirjattava kirjattava yksilöeritellylle elikkä henkilökohtaiselle arvo osuustilille

on kyllä minusta hämmästyttävää että tässä asiassa nyt komission kanta on niin kovasti sellainen että sitä pitää tarkkaan noudattaa miksi te te ette tee tätä samaa muun muassa sosiaalisen komitean asioihin jotka koskevat työmarkkinatukea tämä nyt meni hieman sivuun mutta kun puhutaan tästä asiasta niin kyllähän se vain niin on että kun venkuloidaan niin hallintarekisterissä possut juoksevat edestakaisin ja vaikkapa lontoon kautta

jos jos tätä todella käy läpi niin mitä tapahtuu meidän lähdeverollemme se on semmoinen iso kysymys jos suomalainen sijoittaa hallintarekisteriin ulkomaille mahdollistaa se veronkierron ja silloin se tarkoittaa että veroeurot eivät tule tänne se mahdollistaa myös rahanpesua ja antaa oivan piilon omaisuudelle en ymmärrä miksi te ette halua palauttaa kotiuttaa näitä verorahoja tähän maahan ja auttaa sillä tämän maan asioita

arvoisa rouva puhemies en voisi olla enempää samaa mieltä kuin mitä edustaja pekkarinen sanoi hyvin yksiselitteisesti tästä tästä ajattelutavasta mutta miettikää nyt vaikka esimerkin kautta suomalainen yritys

edustaja lohi sanoi maailman helpoin asia on perustaa yhtiö vaikka ruotsiin tai viroon ja sitä kautta olla sen maan lainsäädännön alaisuudessa mutta me haluamme todellakin estää jos osinkoja saadaan niin silloin täytyy löytää se lopullinen osingonsaaja ja jos ei löydy niin sitten tulee ennakkoperintä viisikymmentä prosenttia me halusimme tehdä tällaiset että suomen valtio saa verotulon

kysymys siis siitä miten suomalainen voi omistaa niitä osakkeita jotka ovat suomalaisen yhtiön liikkeelle laskemia tämä käytännössä tarkoittaa sitä että suomi voi asettaa suomessa toimiville suoran omistuksen velvoitteen elikkä kieltää hallintarekisteröinnin

oli pakko nousta suomi voi asettaa sen suomessa toimivalle yritykselle näinhän tässä laissa tapahtuukin tämähän tässä toteutuu edustaja rinne teidän pitää nyt lukea tämä koko lakiesitys ja todeta myöskin tuosta valiokunnan mietinnöstä että suomalaisen yhtiön suomen arvo osuusjärjestelmässä liikkeeseen laskemat osakkeet tulee jatkossakin kirjata suoralle arvo osuustilille jos osakkeet ovat suomalaisen luonnollisen henkilön eikä vain tämän tai suomalaisen yhteisön taikka säätiön omistamia edustaja rinne tämä teidän äsken mainitsemanne

toteudu että suomalainen yritys laskee ulkomailla liikkeelle ja sen omistaa suomalainen hallintarekisterin

tässä todellakin tämä eu asetuksen tulkinta on nyt asian ytimessä ja tässä asetuksessa kyllä selkeästi sanotaan että arvopaperin liikkeeseen laskijalla on oikeus valita käyttämänsä arvopaperikeskus euroopan unionin alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista elikkä siinä mielessä kyllä tämän edustaja ja varapuhemies pekkarisen näkemyksen jaan tästä tulkinnasta suomessahan ovat jotkut väittäneet että voitaisiin ajatella niin että nyt sitten sen ulkomaisen hallintarekisteriä ylläpitävän arvopaperikeskuksen vastuulla olisi tarjota myöskin sitten molemmat hallintamuodot minusta tämä on kyllä aika pitkälle venytetty tulkinta siitä niin sanotusta suomi poikkeuksesta itse en uskaltaisi sen varaan lähteä rakentamaan mutta sen sijaan siinä mistä minä moitin hallitusta on kyse juuri tästä että

sijoittajaan ja ulkomaiseen ja kotimaiseen säilyttäjään kohdistuvat sanktiot ja nämä voisiko sanoa kiristykset ja ja tavallaan se julkisuusvaatimus olisi pitänyt tuoda yhtä aikaa tämän sääntelyn kanssa tänne saliin silloin me olisimme oikeassa tilanteessa siinä mielessä siihen tämä moite hallitukselle kohdistuu sijoittajia ja kyllä täällä suomessa säädellä siinä on hallitukselle nämä miinukset nämä olisi pitänyt tuoda yhtä aikaa mutta tämän tulkinnan jaan kyllä pekkarisen kanssa

arvoisa puhemies asia on kieltämättä monimutkainen tätä lakiesitystä on monta vuotta pyöritelty mutta jos olen ymmärtänyt oikein niin arvopaperiasetuksen nojalla eu maissa myös nämä muut arvopaperikeskukset ovat velvollisia tarjoamaan molemmat omistusmuodot jolloin joka tapauksessa siellä minusta siellä perusteluissa on se että voi valita kumpaan liittyy

tai sitten hän on suomessa velvollinen ilmoittamaan sen täällä jotain kautta avoimen rekisterin kautta mitä hän omistaa siellä hallintarekisterissä tästä on kysymys onko tämä mahdollista vai ei meidän mielestämme se on mahdollista

todellakin

me voimme antaa lisävelvoitteita mutta tiedän että että valiokunnassakin oli kuultavana jopa sellaisia jotka lähtivät siitä ajatuksesta että me voisimme velvoittaa sellaisia ulkomaalaisia hallintarekistereitä ylläpitäviä arvopaperikeskuksia yhtäkkiä tarjoamaan molemmat hallintomuodot joissa niitä ei ole eläessään ollut kyllä minun mielestäni se menee todella todella pitkälle ja en usko että sitä kukaan on tällä tavalla tulkinnut niissä maissa tai ainakin siitä olisi noussut kyllä kohtuullinen keskustelu silloin kun tätä eu asetusta oltiin säätämässä jos todellakin näissä maissa joissa on ainoastaan hallintarekisteri heidän olisi yhtäkkiä pitänyt pystyä ruveta erottelemaan sieltä nämä tilikohtaiset tiedän että näitäkin tulkintoja suomessa esiintyy mutta se mikä minun mielestäni on aivan pläkkiselvää ja varmaa on juuri tämä sijoittajien ja säilyttäjien vaatimus siitä että heidän on kerrottava niin verottajan tietojensaannin kannalta kuin myöskin yleisöjulkisuuden kannalta ja tässä tässä tulee se stiplu nyt sitten hallitukselle tämä olisi pitänyt hoitaa paremmin

että olemme eri mieltä ja jatkoi siitä että olemme sitä mieltä että suomalaisten omistukset ulkomailla voidaan kieltää ja ja tämä oli aika vahva tulkinta siihen siihen näkökulmaan kuten me yritimme kertoa niin kun perustetaan yhtiö suomalainen sijoittaja perustaa yhtiön vaikka ruotsiin tai viroon sen jälkeen se on ruotsalaisen tai virolaisen oikeusjärjestelmän alaisuudessa jolloin

niin kuin ruotsissa on se voi sitten hankkia pääomaa maasta vaikka hallintarekisterisijoitusten kautta silloin tulee kysymykseen että se ilmoittaisi jos sitten tulee kotimaisille omistajille osinkoja että suomen täytyy saada tietää se että täällä nämä osingot maksetaan me saamme sitten siitä

rouva puhemies suomessa on noin satakolmekymmentä pörssiyhtiötä ja niistä puoleen tulee tällä hetkellä ulkomailta sijoituksia kautta eli eli mistä rahaa tässä oli toinen aika kova väittämä että harmaa talous ja muut oikein aktiivisesti lisääntyisivät mutta minun mielestäni tuo mikä on tullut esille eli esimerkiksi tämä automaattinen verotietojen vaihto mikä alkaa nyt syksyllä me olemme ensisijaisesti jo mukana siinä parantaa tilannetta meidän kansainväliset sopimuksemme parantavat esimerkiksi juurikin tätä viranomaisjulkisuutta kuten poliisin ja näitten tietojensaantia ja siinä meillä on eu sääntely ja oikeusapupyyntömahdollisuudet mitä kautta voidaan voidaan näitä näitä rikollisia rikollisia niin sanotusti jahdata moni asia on menossa parempaan suuntaan yksi asia vielä oikeastaan kun tässä elämänvaiheessa että ponnet ovat nyt meillä käsissä ja valtionvarainministeri on täällä ensimmäisessä keskustelussa luvannut henkilökohtaisesti että asiat viedään vauhdilla eteenpäin ja sitten meillä on vielä edustaja kankaanniemeltä tästä kirjallinenkin esitys että me saamme ne eteenpäin niin pakko meidän on nyt tähän aikatauluun tyytyä koska syyskuu tulee niin nopeasti vastaan että meillä ei ole sille omalle arvopaperikeskukselle kohta mahdollisuutta hakea lupaa

yksi tarkoitus oli lisätä yleisöjulkisuutta ja ylipäätään avoimuutta euroopassa monissa muissa maissa julkisuus on kovasti ollut suomea jäljessä eu asetus edellyttää arvopaperikeskuksilta myös yksilöllisten asiakaseroteltujen tilien tarjoamista jos asiakas näin pyytää ja muutoinkin lisää avoimuutta monissa maissa suhteessa nykytilaan kuitenkin suomessa jossa ollaan oltu avoimuudessa pitkällä uhkana on heikentyminen jos näin tulkitaan nyt tätä esitystä niin kuin hallitus tulkitsee mutta se tuskin oli eu asetuksen ja eu sääntelyn tarkoitus me emme voi säännellä ulkomaisia arvopaperikeskuksia mutta me voimme säännellä suomalaisia sijoittajia tämä on luettavissa myös komission vastauksista tulkintoja tästä eu asetuksesta on selvästi erilaisia ja kuten todettu virkamiestenkin tulkinnat ovat muuttuneet lopullisen tulkinnan sitten tietysti eu tuomioistuimesta mutta kankaanniemelle vastauksena opposition tulkinta on tällä hetkellä sama kuin perussuomalaisten kanta oli vielä pari kuukautta sitten

arvoisa puhemies sehän se tässä ongelma onkin kun vielä viime viikolla valtiovarainministeri orpo kävi täällä julistamassa että kyllä tämä lähdeveroasia on valmistelussa siitä oli muistaakseni oikein virallinen päätös ja asiakirja että sitä

ja nyt sitten tänä päivänä kuulemme että ei sitä valmistellakaan vaan nyt on tullut ennakkoverotus ja mitä tulee tähän harmaan talouden torjuntaan kun täällä on myös sanottu että nyt tässä viranomaisten mukaan mitään ongelmaa no mitä sanoo krp viides neljättä antamassaan lausunnossa tämä ehdotus sisältää vaaran siitä että se avaa rikoksentekijöille kanavia esimerkiksi laajamittaiseen rahanpesuun ja rikoshyödyn piilottamiseen poliisi on todennut että tämä heikentää esitutkintaviranomaisen tiedonsaantimahdollisuuksia tehokkaan rikostorjunnan saavuttamiseksi ja jos ette näitä usko niin uskokaa vaikkapa niitä poliisikansanedustajia jotka pyysivät puheenvuoron mutta eivät ole niitä olleet käyttämässä esimerkiksi kari kulmala on todennut että kyllä oikeastaan pystyy pimittämään omaisuutta ulkomaille nämä prosentit eivät ole millään lailla ratkaisevassa asemassa onko se viisikymmentä kuusikymmentä vai seitsemänkymmentä prosenttia se on pikkuseikka ja tämä tässä on ongelma tämä lausuma ei korjaa niitä puutteita ja tässä perussuomalaiset tekivät tuplatakinkäännön vain kahdessa viikossa tuplapiruetin

minä en ole takkiani kääntänyt me olemme käyneet tästä keskustelua ja valiokunnan puheenjohtaja on mielipiteitään lausunut siltä pohjalta mitä tietoa on saanut vaikea asiahan tämä on meille kaikille se täytyy myöntää eu asetus on huono miksi se on edellinen hallitus on ollut mukana sitä tekemässä ja ja päästänyt läpi sellaisen missä on tulkinnanvaraa ja lopullinen tulkinta tehdään eu tuomioistuimissa niin kuin on kerrottu se kritiikki että olisi kaikki nämä tähän liittyvät lait kerralla pitänyt olla on ihan paikallaan siihen yhdyn ja siksi yritin sitä eilen vielä pääministerille sanoin että hallitus vetäisi tämän esityksen pois ja toisi sellaisen esityksen jossa on nämä kaikki mukana mutta hän sanoi että ei käy koska virkamiehet ovat tulkinneet että meillä on tämä lupahakemus syyskuussa tulossa ja toisaalta sanktiot ovat iskemässä päälle komissiolta jos tätä ei viedä eteenpäin

arvoisa puhemies voihan kankaanniemi niinkin tulkinta että kun takin kääntää ensiksi toisinpäin ja sitten sieltä vielä uudelleen takaisinpäin niin se ei ole takin se loppujen lopuksi onkin samassa asennossa ensiksi te ajoitte tätä sitten te ilmoititte että tämä pitää laittaa uudelleen valmisteluun nyt te vahvistitte että te yrititte saada tämän uudelleen valmisteluun mutta ette saanut ja jälleen kerran käänsitte takin tulitte tänne takaisin ja sanoitte että nyt tätä ei voikaan laittaa uuteen valmisteluun vaan tämä on nyt hyväksyttävä edustaja kankaanniemi teen teille tarjouksen esityksen äänestetään nyt yhdessä tämä laki kumoon täysin vakuuttunut että silloin hallitus on pakotettu valmistelemaan muun muassa tämän ponnen ja kaikki ne muut asiat joita tähän tarvitaan jotta harmaa talous sisäpiiririkollisuus ja esimerkiksi myyntivoittoihin liittyvä verotus saataisiin kuntoon eikö nyt näin voitaisi tehdä tämä on se keino jolla teidän viime viikon

sitoutuneet siihen että tämä verojärjestelmä tuodaan tänne eduskuntaan tämän kevään aikana tämä on vahva kiikkulauta jos ei julkista veroviranomaiselle omistuksiaan niin maksaa viisikymmentä prosenttia suomen valtiolle veroja jos julkistaa pääsee kahdellakymmenelläviidellä pilkku viidellä prosentilla ero on niin merkittävä että tämä puree aivan varmasti

puhemies minua nyt häiritsee hallituksen koko tämmöinen harmaan politiikan ja lakien käsittely jos mietitään nyt on valmisteilla lakiluonnos rahanpesun estämiseksi ja se on lausunnolla ja lain merkittävässä roolissa on yhtiöiden ja yhteisöjen omistusosuuden ilmoittaminen edunsaajarekisteriin komissio on vuonna kaksituhattakuusitoista että ilmoittamisvelvollisuus omistus tai äänivaltarajan osalta laskisi kymmeneen prosenttiin mitä hallituspuolueet esittävät ne esittävät että se on kaksikymmentäviisi prosenttia pidetään kynnystä riittävän korkealla että voidaan kiertää veroja ja jättää ilmoittamatta sama koskee hallintarekisteriasiaa tässä luodaan mahdollisuuksia kiertää veroja

on syytä muistaa kuitenkin niin kuin edustaja toimi kankaanniemi äsken omassa puheenvuorossaan näytti ja luki meille sen paperin jonka mukaan tämä asia pannaan kesäkuun loppuun mennessä kuntoon että asia on valmistelussa ja sillä sipuli euroopan unionissa samainen direktiivi koskee kahtakymmentäseitsemää jäsenmaata joten on selkeää ymmärtää että emme ihan yhteen pakettiin saa kaikkea puristettua tärkeää on tässä huomata kuten monessa puheenvuorossa esimerkiksi erinomainen puheenvuoro edustaja essayahilta että näinhän se asia on mennyt nyt tämän jälkeen meillä on suurin piirtein pakka kasassa ja kaikki on kunnossa pidän hieman halpahintaisena sitä mitä esimerkiksi edustaja lindtman puhui takinkäännöstä kun katsoin viime vaalikauden lopulla teidän toimintaanne tässä talossa niin kyllä siinä taisi kertyä niitä takinkääntöjä niin paljon että minulla ainakin meni luku sekaisin vaikka polvileikkauksen jälkeen sairauslomalla ollessani sain pitää kirjaakin kirjanpito meni sekaisin viidennenkymmenennenseitsemännen takinkäännön jälkeen elikkä älkää puhuko minulle mitään takinkäännöstä mutta mitä tulee tähän asiaan niin tämä asia on kuitenkin hyvällä mallilla ja tästä mennään eteenpäin muistakaa kuitenkin että avoimilla eu markkinoilla meidän pitää antaa itsestämme luotettava kuva jos annamme itsestämme huonon kuvan maailmalle kuka tänne enää investoi ja se on sitten isompi ongelma se

edustaja hoskonen haluan kyllä korjata tämän väärinkäsityksen missään tapauksessa teitä en nyt syytä tämän hallintarekisteriasian yhteydessä takinkäännöstä ei päinvastoin on käynyt selväksi että keskusta ajaa voimallisesti tätä omaisuuden piilottamisen mahdollistavaa lakia

mikä mikä arvo tuolla paperilla on minulla on siihen eräs arvio tämä on aika älytöntä jos sinulla on rikollinen mieli ja mieli että haluat pitää rahat itselläsi sinä teet sen jos jäät kiinni niin voi voi maksat vähän enemmän veroa tämä kannustaa omaisuuden piilottamiseen hallintarekistereihin näin totesi teidän ryhmänne poliisikansanedustaja tästä teidän lausumastanne ja tästä uudesta kyhäelmästä edustaja kankaanniemi toistan tarjouksen tarjouksen äänestetään nyt toisessa käsittelyssä tämä laki kumoon siitä se saadaan uudelleen valmisteluun kuten te viime viikolla vaaditte

arvoisa puhemies varmasti me kaikki haluamme kitkeä harmaata taloutta rahanpesua ja ja kaikenlaista muutakin rikollista toimintaa uskon että me kaikki haluamme myös maksimaalista yleisöjulkisuutta ja täydellistä viranomaisjulkisuutta tämä hallituksen esityskokonaisuus on laadittu niin että se pystytään toteuttamaan niin laajasti kuin se on mahdollista jos olen oikein ymmärtänyt niin se erimielisyys on siinä miten me kohtelemme suomalaista sijoittajaa joka lähtee sijoittamaan ulkomaille tätä käytiin läpi myös kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon tähän nimenomaiseen hallituksen esitykseen siellä nimenomaisesti kysyin voimmeko me kieltää suomalaista sijoittajaa sijoittamasta niissä maissa joissa on yksinomaan hallintarekisteri käytössä tai voimmeko me säätää sen rangaistavaksi molempiin oli asiantuntijakuulemisissa selkeä vastaus emme voi meidän lainsäädäntövaltamme rikoslain puolella ei ulotu sinne säätämään me voimme panna sinne sanktioita jos me emme saa tietoa sieltä ja juuri niinhän nyt ollaan tekemässä tässä muun muassa eurooppaoikeuden professori päivi anteeksi nimi nyt

puhemies en saanut vastausta esittämääni kysymykseeni mikä oli se arvio kauanko tämä edustaja ihalaisen mainitsema ison porsaan mentävä reikä olisi auki kun näin kauhealla kiireellä yhtäkkiä haluatte tämän tämän asetuksen voimaan ja ja sitten sitten vasta jälkikäteen paikkaatte sitä osoittaa kyllä heikkoa itseluottamusta ja hallituksen sisäistä luottamusta se että pitää ottaa oikein paperille nimikirjoitukset alle että ette muuten luota toistenne sanaan se on varmaankin ollut tässä paikallaan mutta eikö todellakin olisi järkevintä se että kun tässä nyt on nämä kaksi asiaa kaksi komponenttia jotka liittyvät toisiinsa niin silloin nämä pitäisi saada yhtä aikaa voimaan sitten vielä yksi ihan yksinkertainen kysymys jos omistaminen piiloutuu sinne hallintarekisteriin niin millä ilveellä se tiedetään että se on suomessa asuva

puhemies kuten edustaja essayah täällä väkevästi todisti niin vaikka me kuinka haluaisimme eduskunnassa emme voi säätää ulkomaisia arvopaperikeskuksia koskevaa lainsäädäntöä joten tähän mahdolliseen veronkiertoon on puututtava aivan toisin keinoin talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen on muiden perussuomalaisten tavoin ansiokkaasti vaatinut riittävän korkeaa veroa tunnistamattomaksi jääville suomessa verovelvollisille osingonsaajille ja tämä toteutuu nyt siten jatkossa lausumaehdotuksen mukaisena viidenkymmenen prosentin ennakonpidätyksenä kuten edustaja kankaanniemi totesi tämä mainittu viisikymmentä prosenttia on tarpeeksi korkea verrattuna efektiiviseen osinkoveroasteeseen joka on nykyään kaksikymmentäkahdeksan pilkku yhdeksän prosenttia tämä tekee hallintarekisterin käytön entistä kannattamattomammaksi kannattamattomammaksi sen lisäksi että automaattinen

arvoisa puhemies minä kysyn nyt vielä teiltä edustaja jaskari meneekö teillä nyt sekaisin osakkeiden liikkeellelasku eli osakeanti ja osakkeiden omistaminen ja hallintarekisteröinti ymmärrättekö te mikä niiden ero on kun te puhutte pääoman hankinnasta

suoran omistuksen malli olisi käytössä euroopan unionissa joten tämä on se villakoiran ydin mutta edustaja jaskari vastatkaa minulle puhutteko te osakkeiden liikkeellelaskusta vai omistamisesta

arvoisa rouva puhemies puhuin siitä asiasta että myös suomalaisilla sijoittajilla on oikeus perustaa yrityksiä joihinkin toisiin maihin ja silloin voi tietysti kysyä edustaja skinnarilta onko teidän mielestänne oikeutta perustaa yrityksiä toisiin maihin jotka hankkivat myöskin pääomaa sitä kautta että on hallintarekisterin kautta sijoittajia ilmeisesti ainakin joittenkin tulkinnan mukaan suomalaiset sijoittajat sijoittajat eivät eivät saisi enää perustaa yrityksiä mihinkään muihin maihin ja sitä kautta hankkia pääomaa eli laskea liikkeelle osakkeita niistä muista maista joista joku sijoittaa jopa hallintarekisterin kautta ilmeisesti te haluatte että enää eivät suomalaiset yritykset kasva missään muualla kuin suomessa mutta nykyisessä liiketoiminnassa ne jotka kasvavat maailmalla kasvavat myöskin suomessa

arvoisa puhemies ihan pöytäkirjan kirjoittamista varten on pakko sanoa edustaja skinnarin puheenvuoron johdosta että kyllä minä olin viime viikolla ihan tasan tarkkaan samalla kannalla niiltä osin mikä koskee liikkeelle laskijan oikeutta valita myöskin arvopaperikeskus euroopan unionin alueelta mistä tahansa edustaja skinnari ette voinut ymmärtää minua tässä asiassa väärin niin selvästi sanoin

täällä on vielä kaksi

mutta arvelin niin että oppositiossa ei ole luottamusta jos minä sanon että on sovittu suullisesti että että tämä asia hoidetaan kesäkuun loppuun mennessä siksi pyysin pääministeriltä ja valtiovarainministeriltä kirjallisen lausunnon uskokaa nyt että nämä nimikirjoitukset ovat aidot koska ne ovat ja ne ovat monena kappaleena vielä arvoisa puhemies tässä on vakava asia se että jos me teemme tällaista epämääräistä päätöksentekoa mitä täällä vaaditaan niin suomalaisten yritysten yhtiöiden pääomahuolto saattaa vaarantua ja sitä meillä ei ole varaa päästää tapahtumaan
arvoisa puhemies aivan kuten edustaja kankaanniemi hyvin totesi tässä hänen paperillaan olevat kaksi allekirjoitusta todistavat sen että tämä asia on saamassa hyvän lopputuloksen tässä talossa mutta muistakaa hyvät ystävät otan esimerkiksi metsäteollisuuden meillä on tässä maassa kolme suurta metsäteollisuusyhtiötä joista kaksi on jo pääosin ulkomaisessa omistuksessa vain yksi on enää suomalaisessa omistuksessa elikkä tänne suomeen ja kuvitella että teemme tänne lintukodon edustaja rinnekin punoo punoo siellä päätään masentuneen näköisenä toivon hänelle parempaa tulevaisuutta nimenomaan meidän pitää nähdä kansainvälistyminen tässä tapauksessa suurena mahdollisuutena koska jos me tänne linnoittaudumme niin vaikka suomalaiset yhtiöt laajenevat ulkomaille meillä uhkaa täällä tulevaisuudessa nälänhätä nälänhätä meidän on myytävä tuotteita ulkomaille pärjätäksemme meillä ei ole muuta vaihtoehtoa katsokaa tämän päivän kauppalukuja suomen satamissa tapahtuu erittäin hyviä asioita tänä päivänä jos me annamme sellaisen kuvan itsestämme että tänne ei kannata kenenkään tulla niin arvatkaa mitä sen jälkeen käy en uskalla edes ajatella sitä mitä silloin tapahtuu ja

edustaja jaskari minä puhuin osakkeiden liikkeellelaskusta en yritysten perustamisesta sekin on täysin eri asia ilmeisesti hallitus lähtee nyt siitä että kaikki sijoittajat ovat rehellisiä ja rangaistavuutta ei tarvittaisi tämän tulkinnan mukaanhan suomesta voitaisiin koko rikoslaki poistaa koska kaikki noudattavat sääntöjä muutenkin eikö näin edustaja jaskari kuulemme nyt jo kokoomuslaisilta liikemiehiltä kehuja että tämä uusi laki mahdollistaa osakkeiden ostamisen ulkomailta mutta olemmehan me voineet tehdä sitä jo aikaisemminkin tätä on tehty koko ajan siis mutta se on ollut laitonta aivan varapuhemies pekkarinen tästä on kysymys

arvoisa arvoisa puhemies

perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja kankaanniemi oli huolissaan epämääräisestä päätöksenteosta minäpä kerron mitä se epämääräinen päätöksenteko on ensiksi hallitus jossa perussuomalaiset istuu tuo esityksen eduskuntaan ja aivan välttämätöntä on sallia hallintarekisteröinti suomessa sitten se vedetään pois ja yhtäkkiä ei olekaan pakko sitten tuodaan tänne eduskuntaan esitys jota pidetään talousvaliokunnassa piilossa ja valmistellaan mietintö piilossa oppositiolta vastoin vakiintuneita ja reiluja parlamentaarisia pelisääntöjä tuodaan ja kahdessa

myöskin niihin olemassa allekirjoitukset

arvoisa rouva puhemies on hienoa että perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtajalla on vakuutus siitä että kahden muun hallituspuolueen nokkamiehet ovat allekirjoittaneet sitoumuksen edistääkseen jotain mutta se ei kylläkään tarkoita sitä että sitä voitaisiin sisällyttää eduskunnan päätöksentekoon me teemme täällä päätöksiä mikä tarkoittaa tämän lausuman mukaan että velvoitamme hallituksen viipymättä se onko siellä jossain kirjeessä päivämäärä on aivan eri asia me voisimme varmasti uskoa tuohon enemmän jos se olisi tässä lausumassa se on siellä lausumassa mutta ei ole täällä eduskunnan päätöksenteossa mukana tämmöiset päivämäärät siinä mielessä jos ajatellaan tätä kokonaisuutta niin kyllä valtaosa asiantuntijoista kuten poliisi syyttäjälaitos ja ja muut oikeusviranomaiset ovat sitä mieltä että hallintarekisteröinnin salliminen lisää rahanpesun rikollisen toiminnan mahdollisuutta nykyistä vapaammin eli asiantuntijoiden mukaan tämä mahdollistaa harmaan talouden ja rikollisuuden toimintaa ja se ei kaiketi ole meidän suomalaisten tahtotila me kuulimme tässä edustaja skinnarinkin käyttämän perustellun puheenvuoron siitä että eun tahtotila on toiseen suuntaan ja jos jossakin asiassa niin kyllä meidän pitää olla juuri tässä asiassa se päänraivaaja ja esimerkin näyttäjä että suomi ei suvaitse sitä mitä me nyt tällä hetkellä olemme hallituksen esityksellä mahdollistamassa me olemme juuri toiseen suuntaan menossa euroopassa mutta ei meidän pidä ruveta pakittamaan nyt tässä kohtaa

täytyy täytyy todeta että jatkan vielä nyt kun tuli löylynheittäjä saliin

arvoisa rouva

niin minä en ainakaan halua täällä ruveta halveksumaan

omassa puheenvuorossani ja ja arvostelemaan etteikö hänellä olisi asiantuntijuutta esittää mielipidettä helsingin sanomissa ja siinä mielessä kyllä kyllä uskallan siteerata sitä arvostan myös edustaja sari essayahn näkemyksiä joka myös oli europarlamentaarikko emmekä me täällä ole myöskään häntä arvostelleet vaan kunnioitamme hänen mielipidettään ja siinä mielessä arvostamme täällä jokaisen omaa näkemystä

sijoittajat ovat hyviä tälle maalle sijoittajat ovat hyviä suomalaisille yrityksille kysymys ei olekaan nyt sijoittajista eikä ulkomaalaisista jotka tulevat tänne sijoittamaan suomalaiseen teollisuuteen kysymys on aivan muusta kun tätä keskustelua käydään niin toivon todellakin että edustaja lindtmanin äänestämme nyt tämän kumoon kerkiämme kyllä vielä tämän tekemään kun nyt on oikein kahden ministerinkin allekirjoitus siitä että valmistelu saadaan tehtyä niin mikä ongelma tässä nyt sitten on niin että lykätään tätä nyt siihen päivämäärään mikä tuossa ryhmäpuheenjohtaja kankaanniemen paperissa on me kerkiämme silloin ennen syksyä tämän asian täällä vielä nuijimaan eikä ole mitään kiirettä sen suhteen että tarvitsisi pelätä eun toimia meillä on nyt niin vankat paperit täällä edustaja kankaanniemen osalta että aivan avoimin mielin ja hyvällä omallatunnolla voimme äänestää tämän lakiesityksen kumoon ja tehdä kankaanniemen paperin mukaisten päivämäärien mukaan ja nuijia sen täällä hyvässä yhteisymmärryksessä eduskunnan päätökseksi

arvoisa puhemies

esityksen käsittely vedettiin viime tingassa pois eduskunnasta tällä kommervenkillä vältettiin se nolo tilanne jossa esitys olisi mahdollisesti äänestetty kumoon kun näytti siltä että osa perussuomalaisten kansanedustajista olisi vastustanut hallituksen omaa esitystä mutta sitten illalla kuitenkin tiedotettiin että takki oli kääntynyt tosiaan laskujeni mukaan toisen kerran niin että se on nyt myöskin edustaja kankaanniemellä alkuperäisessä asennossa niin että kukaan ei huomaa mitään tapahtuneen hallitus olisi ratkaisemassa tätä ongelmaa perimällä viidenkymmenen prosentin sakkoveroa osingosta jos suomalainen sijoittaja hallinnoi pörssiosakkeita hallintarekisterin suojissa jossakin väläyteltiin jopa kuuttakymmentä prosenttia ja viimeksi täällä eduskunnassa oli vielä vähän epäselvää mitä nämä prosenttiluvut ovat kyse on mitä ilmeisimmin hätäratkaisusta koska tarkemmat yksityiskohdat jäivät hämärän peittoon mutta katsotaan sitä isoa kuvaa eli sitä mikä riesa ja mikä syöpä maailmantaloudelle nämä hallintarekisterit ovat hallintarekistereiden ongelma on niiden suojissa harjoitettu veronkierto ja muu talousrikollisuus kuten rahanpesu korruptio ja sisäpiirikaupat ne aiheuttavat suomelle ja muille maille satojen miljoonien eurojen veromenetykset esimerkiksi poliitikot voivat salata niiden suojassa jääviytensä yrityksiä koskevissa päätöksissä luettelen nyt kuusi syytä miksi tämä sakkovero ei pelasta tilannetta eikä saa tätä aiheuttamaa ongelmaa korjattua hallitus olkaa hyvä yksi sakkovero ei lisää omistuksen läpinäkyvyyttä se vain lisäisi kannustinta ilmoittaa piilotetut tulot verottajalle verotustiedot ovat salaisia ja vaikka ne määrättäisiin julkisiksi ei läpinäkyvyyttä voitaisi varmistaa sillä verohallinto saa tiedot vasta seuraavana vuonna osingon maksusta omistusten läpinäkyvyys edellyttää ajantasaista tietoa kaksi sakkoverolta voi välttyä tekeytymällä ulkomaalaiseksi hallintarekisteriosingoistahan peritään jo nyt viidentoista prosentin lähdeveroa jos osingonsaajaa ei ole tunnistettu suomalaisia sijoittajia on piilottautunut hallintarekisterien taakse jolloin osingoista on peritty viidentoista prosentin vero eikä myyntivoittoja ole verotettu lainkaan ellei niitä ole ilmoitettu verottajalle vapaaehtoisesti

hallituksen esitys on suorastaan absurdi miten osingonmaksaja voi tietää onko sen saaja suomesta jos häntä ei ole tunnistettu yhtä hyvin voisi pyytää sokeaa valitsemaan pimeässä kahdesta kissasta tai kymmenestä kissasta sen jolla ei ole raitoja siten sakkovero voi toimia ainoastaan jos se koskee kaikkia tuntemattomia osakkaita tai osingonmaksaja velvoitetaan tunnistamaan osakas mutta tällaista hallitus ei ole esittänyt päinvastoin valtiovarainministeriöstä kiirehdittiin vahvistamaan että vero jollakin ihmeen konstilla koskee vain suomalaisia ja jos osakas tunnistettaisiin niin helpointahan olisi sitten periä osingosta suoraan se oikea vero ja toimittaa niistä tieto verottajalle kolme tulikin jo mainittua että lähdevero ei koske luovutusvoittoja myyntivoittoja käytännössä osakas voi myydä tai vuokrata osakkeet juuri ennen osingonmaksua jolloin tulot muuttuvat myyntivoitoiksi osinkojen sijaan ja ja kas verottaja ei tiedä niistä mitään jo nyt on hyvin yleistä ja tämä ongelma on tunnistettu yli kymmenen vuoden ajalta että osakkeita siirretään juuri ennen osingonmaksua muun muassa brittien nimiin ja ison britannian verosopimus estää veron perimisen näistä osingoista neljä ulkomaalaiset voivat edelleen vältellä veroja hallintarekisterit antavat ulkomaisille sijoittajille mahdollisuuden kotimaansa verojen välttelyyn sillä suomen verottaja ei voi välittää tietoja heidän saamistaan osingoista tai myyntivoitoista heidän kotimaansa viranomaisille kyllä kyse on siis veroparatiisilainsäädännöstä jolla suomi auttaa ulkomaalaisia talousrikollisia välttämään kotimaansa verot ainakaan hallituksen sakkovero ei auttaisi tähän perusongelmaan millään tavoin joka perusongelma on hallintarekisterit viisi sakkoverolla lisätään byrokratiaa ja veropetosten riskiä

talousrikollisten tarkoituksena on usein pysyä piilossa ja verovälttely on vain toissijainen tavoite rikollisen rahanpesussa jokainen käteen jäänyt euro on voittoa puhtaana käteen edes korkea lähdevero tai ennakkoperintä saisi tuskin rikollisia ilmoittamaan omistuksiaan eikä heidän tarvitsisi siis sitä edes tehdä

hallituksenhan tulisi ratkaista hallintarekisterien ongelmat ennen kuin niitä laajennetaan uudella lailla miten se onnistuu omistusten julkisuus ja oikea verotus varmistettaisiin paljon tehokkaammin kuin tällaisilla sakkoveroilla laajentamalla osakkeiden liikkeellelaskijan velvollisuuksia seuraavasti sillä tulisi olla yksi velvollisuus periä oikeansuuruinen lähdevero osingoista kaksi velvollisuus toimittaa vuosi ilmoitukset viranomaisille sekä osingoista että luovutusvoitoista jolloin viranomaiset voisivat valvoa että vero on oikea ja kolme velvollisuus tunnistaa osakkaansa ja toimittaa tiedot niistä reaaliaikaiseen julkiseen rekisteriin

hallituksen tarvitsisi vain varmistaa että yritysten hallinnoimat tiedot osakkaista saadaan jatkossa julkiseen rekisteriin ja verottajalle tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa piensijoittajien oikeuksia tämä näkökulma unohtuu usein hallintarekistereistä puhuttaessa on piensijoittajan etu että osakastiedot ovat julkisia siten estetään etteivät yritysjohto poliitikot tai suuromistajat käytä oikeuksiaan väärin direktiivi on saatettava suomen lakiin kahden vuoden kuluessa toivoa sopii että hallitus panee sen toimeen kunnianhimoisesti eikä sorru samanlaisiin kommervenkkeihin kuin tämän säälittävän hallintarekisterivenkoilunsa kanssa

arvoisa puhemies edustaja lindtman on oikeassa monesti täällä puheenvuoroja käytä ollessaan varapuhemies teidän

johannes koskinen käytti kolmekymmentäyksi kertaa puheenvuoron eduskuntakäsittelyssä ja ja eräät muutkin varapuhemiehet ovat käyttäneet suurin piirtein saman verran jotkut huomattavasti vähemmän olen ennen tätä teemaa puhunut täällä energiasta ja tämän kerran puutun tähän asiaan joka vielä muutama viikko sitten näytti siltä että nyt kenenkään kannata sotkeutua tuohon kysymykseen koska se kaatuu hallituksen päälle siinä julkisuudessa jota tämän asian tiimoilta käytiin kun näin kuinka totaalisen väärä oli se kuva mikä koko tästä asiasta oli julkisuudessa ja millä tavalla eri suunnilta annettiin myöskin poliittiselta puolelta vääriä väitteitä siitä mitä tämä esitys pitää sisällään minä katsoin asiakseni ajattelin että sen kokemuksen perusteella mitä viime vaalikaudella asiasta talousvaliokunnan puheenjohtajana sain ja sen kokemuksen perusteella mitä sain siitä kun hallituspuolueitten eduskuntaryhmien puheenjohtajien toimesta tätä asiaa osaltani selvitin talven on syytä tulla myöskin tässä salissa kertomaan oma näkemykseni siitä miten koen koko tämän hankkeen mikä nyt on tässä toisessa käsittelyssä ensinnäkin suoran omistuksen järjestelmä mikä suomessa on on verrattomasti parempi järjestelmä kuin eu asetuksella eurooppaan yleiseksi nyt säädetty järjestelmä kaksituhattaneljätoista säädetty järjestelmä on aivan ehdottomasti hallintarekisterijärjestelmä on paljon huonompi se ei ole läpinäkyvä sillä tavalla kuin suoran omistuksen järjestelmä on se antaa mahdollisuudet erilaisille rikollisille menettelyille paljon suuremmat mahdollisuudet siinä on monta muuta tässä luettelematonta seikkaa joiden vuoksi sellaista järjestelmää jos suomi saisi määrätä koko euroopan unionille että pitäisi ottaa suoran omistuksen järjestelmä olen ihan varma että suomi sen mieluusti olisi tehnyt jo kauan aikaa sitten

minkä kohdalla se oli huononnus avoimuudelle se oli huononnus avoimuudelle monen muunkin eurooppalaisen maan kohdalla mutta se asetus säädettiin se asetus säädettiin vaikka me emme sellaista halunneet valitettavasti näin se säädettiin suomi lähti tätä hanketta viemään liikkeelle sillä tavalla että eri hallitusten ja viime kädessä myöskin tämän hallituksen edustajan ministeri stubbin toimesta jo kertaalleen valmisteltiin esitys jossa sitä suomi poikkeusta mikä kaksituhattaneljätoista täällä jo monesti kerrotulla tavalla saatiin aikaiseksi ei oltu ajettu sisään sillä tavalla miten se voitiin ajaa itsekin vastustin sitä monessa käänteessä julkisesti myös televisiokeskustelussa hallintarekisteriä sillä tavalla kuinka se oli siihen lakiesitykseen kirjattu ei tule hyväksyä suomeen ja onneksi se esitys vedettiin pois

on aina suomalaisessa arvopaperijärjestelmässä kirjattava nimenomaan yksilöeritellylle elikkä henkilökohtaiselle arvo osuustilille näinhän tämä suomen systeemi rakennettiin mutta julkisuudessa kyllä te olette jokainen nähneet sen oli ihan toisenlaisia kirjoituksia ihan toisenlaisia sisältöjä siitä toinen ongelmakohta mikä tässä näyttää edelleenkin olevan kuitenkin se kohta josta ollaan eri mieltä on se miten voidaan menetellä siinä tapauksessa minkä asetus kirjaa oikeudeksi yrityksille kaikille yrityksille euroopan unionin alueelle että liikkeellelaskijalla on oikeus valita käyttämänsä arvopaperikeskus euroopan unionin alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista tämä on asetuksen sanoma tämä on asetuksen sanoma koskeeko se suomi poikkeus mikä tuossa äsken sanotussa asiassa on selvästi kirjoitettu tuota kohtaa ei koske ei koske tästä kaikki keskeiset juristit joilta on lausuntoa pyydetty oikeusministeriö mukaan lukien sanovat tämän yksiselitteisen selvästi ei se suomi poikkeus tuota kohtaa koske täällä vielä viime viikolla väitettiin moneen kertaan nyt minä huomasin että edustaja niinistö jo

ulkomaalaisessa arvopaperikeskuksessa rekisteröityyn suomalaiseen yritykseen

suomen verolainsäädännön mukaan syytä ilmoittaa ja ja velvollisuus ilmoittaa saamansa osingot suomessa asuinvaltiossaan kotivaltiossaan tämä ei aina tapahdu välttämättä näin kaikki eivät välttämättä sitä ilmoita mutta sitä yleisöjulkisuutta tuo asetuksen pykälä ei pidä sisällään me emme saa valitettavasti kuka tahansa meistä ranskalaiseen arvopaperikeskukseen ja saada sieltä selville kuka omistaa ja niin poispäin mutta verottaja sen tiedon sieltä nyt saa verottaja sen tiedon saa verottajan tiedonsaantioikeus varmistui viimeistäänkin siinä

raportointistandardissa jonka suomi osaltaan hyväksyi muutama vuosi sitten en ihan tarkkaan muista milloin se hyväksyttiin ensimmäisen kerran tänä vuonna kaikissa euroopan unionin maissa jokainen tilinhoitaja joutuu ilmoittamaan omassa maassaan valtiolle siis oman maansa valtiovarainministeriölle ketkä omistavat heillä minkäkinlaisesta yrityksestä kuinkakin paljon ja jos ranskaa pidetään esimerkkinä ranska joutuu sen jälkeen raportoimaan siitä asiasta suomen vastaavalle viranomaiselle elikkä valtiovarainministeriön alaiselle verohallinnolle

tämä tapahtuu nyt ensimmäisen kerran vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vuoden kaksituhattakuusitoista tietojen perusteella jos ollaan vähänkin epäileviä sen suhteen että tämä ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla niin tätä epäilyä voidaan hälventää sillä mitä nyt ollaan tässä tekemässä alun alkaen ajateltiin menettelyä jossa käyttöön otettaisiin tämmöinen lähdevero joka asetettaisiin niille osingoille jotka nyt siellä ranskassa maksettaisiin jotka välttämättä eivät tulisi täällä suomessa verottajajulkiseksi eli alun perin ajateltiin lähdeveroa no nyt on hovissa tämä homma vähän muuttunut ja nyt on päädytty siihen että otetaan käyttöön tämmöinen ennakonpidätysjärjestelmä ja niin poispäin

hallitusryhmien se mietintö joka oli täällä viime viikolla etenee tässä täsmälleen samalla tavalla muutoin mutta nyt se tapa jolla suomalainen verottaja päästetään kiinni niihin jotka uhkaavat pimittää näitä saamiansa osinkoja muuttuu niin että lähdeveron sijasta tulee käyttöön otettavaksi nyt sitten tämä ennakkoperintä

raportointivelvollisuus ja nämä velvoitteet mitä kohta tänne eduskuntaan toivon mukaan tuotavalla lailla säädetään myöskin suomalaiseen lainsäädäntöön yhdessä tämä järjestely uskon näin tuottaa sen tuloksen mitä tällä ollaan ollaan hakemassa hakemassa vielä arvoisa puhemies ihan ihan lyhyesti täällä edustaja harakka äsken puhui siitä että yleisöjulkisuus tässä ei toteudu vaikka tämä verovelvollisuus hoidetaan tähän tapaan kuin tässä moneen kertaan on todettu edustaja harakka on siinä ihan oikeassa mutta mitenkäs sen homman hoidat

mielelläni jaloittelen tässä aina välillä pitkä päivä tässä on jo menossa edustaja pekkarinen oli oli sitä mieltä että olen väärässä kun sanoin että eurooppa on ollut matkalla kohti avoimuutta siellä on nimenomaan tehty tukku päätöksiä joilla on pyritty puuttumaan veronkiertoon joilla myöskin on tarkoitus lisätä omistusjulkisuutta tämä on se trendi jota vastaan suomi nyt tässä määrätietoisesti kulkee vastatuuleen lisäämällä tätä tätä salailua ja omaisuuden piilottelua hallitushan esitti eilen myöskin ne keinot joilla se seuraa ylipäätään aggressiivista verosuunnittelua euroopan unionissa ja se ainoa mikä käteen oli se että hallitus ei sentään aio jättää toteuttamatta niitä direktiivejä vastauksena tähän yleisöjulkisuuskysymykseen eussa hyväksyttiin viime kuussa osakkeenomistajien osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi joka antaa yhtiöille oikeuden tunnistaa kaikki osakkaansa siis hallituksen tarvitsisi jos edustaja pekkarinen nyt voi vaikuttaa hallitukseen varmistaa että yritysten hallinnoimat tiedot saadaan jatkossa sekä julkiseen rekisteriin että viranomaisille

puhemies kun edustaja harakkaa kuuntelee niin tässä kyllä vähän hämmästyy totta kai me kannatamme kaikki avoimuutta ja varmaan verojaostossa tulemme sitten käsittelemään tätä kokonaisuutta itse en ole talousvaliokunnassa mutta tulee se kuva että annetaan ihmisille käsitys että ikään kuin suomi ei olisi

siinä maailmassa mukana toisaalta tuli sellainen kuva täällä jo pitkin pitkin syksyn matkaa että yrittäjät tai sijoittajat lähtökohtaisesti ovat joitain hämärämiehiä koko ajan ja heitä pitää seurata ja ja rangaista tämä ei kyllä suomen taloutta nosta ja innosta yrittäjiä menemään koska se ei luo sellaista ennakoitavuutta ja vakautta mitä yrittäjät tarvitsevat kun he tekevät erittäin arvokasta työtä

arvoisa puhemies tässähän kuultiin uutinen pekkarinen sanoi että jos eusta löytyy sellaisia direktiivejä joiden nojalla voidaan tätä edistää ja varmistaa niin te olette valmis niitä edistämään juuri niin kuin harakka sanoi minäpä luen lainauksen täältä osakkeenomistajien tunnistamista koskevasta kolme a artiklasta jos välittäjien muodostamassa ketjussa on useampia kuin yksi välittäjä jäsenvaltioiden on varmistettava että yhtiön tai yhtiön nimeämän kolmannen osapuolen pyyntö toiselle viipymättä ja että välittäjä toimittaa viipymättä hallussaan olevat pyydetyt osakkeenomistajan tunnistetiedot suoraan yhtiölle tai yhtiön nimeämälle kolmannelle osapuolelle jäsenvaltioiden on varmistettava että yhtiö voi saada osakkeenomistajan tunnistetietoja miltä tahansa tietoja hallussa pitävään ketjuun kuuluvalta välittäjältä juuri tämän nojalla hallitus voisi nyt tehdä kuten harakka esitti pitää huolen siitä että nämä tiedot on tuotava jatkossa suomalaiseen julkiseen rekisteriin

arvoisa puhemies vielä kertaalleen edustaja harakan kanssa meillä on kyllä ihan eri näkemys siitä mihinkä suuntaan avoimuudessa ovat euroopan unionin viimeaikaiset juuri tätä markkinaa koskevat uudistushankkeet vieneet asetus vei huonoon suuntaan tätä eurooppalaista kehitystä on aivan turha väittää muuta erittäin monessa maassa tämä pimitti ihmisten suoraa omistusta yrityksissä verrattuna tilanteeseen joka oli ennen tätä asetusta on erittäin vaikea sanoa että eurooppa menee oikeaan suuntaan minä soitin professori rothoviukselle kun hän on antanut televisiossa tämmöisen lausunnon pari viikkoa sitten ja kysyin onko professori ihan tosissaan tämä varmaan menee professorille tiedoksi ja ja kuuloksi ehkä hän pääsee minä luulen että sen keskustelun jälkeen tuskin hän on ihan yhtä varma siitä kannastaan kuin aikaisemmin ja niin poispäin vielä mitä tulee siihen kuinka pian tulee joku direktiivi tällainen joka kenties voisi tässä auttaa meitä niin pian kuin se saadaan voimaan ja käyttöön minä olen ihan varma että sipilän hallitus en ole muista hallituksista varma mutta sipilän hallitus on valmis sen käyttöön ottamaan

puhemies edustaja ala nissilä käytti täällä puheenvuoron jossa hän väitti että totta kai me kaikki haluamme avoimuutta minä ihmettelen tätä väitettä nimittäin useampi hallitus on ajanut jo ennen tätä asetusta ja direktiiviä tätä hallintarekisteröintiä pitää muistaa pitää muistaa että tätä ajoi

ei eu vaadi sitä että omaisuutta pitää saada piilottaa kun te nyt tuotte tänne esityksen tästä huolimatta niin jokuhan haluaa salata julkisuudelta julkisuudelta omaisuutta eli se mitä ala nissilä sanoi että totta kai me kaikki haluamme avoimuutta ei kerta kaikkiaan vaan pidä paikkaansa

tästä jäämme edustaja pekkarisen kanssa nyt erimielisiksi on aivan selvää että tämän arvopaperikeskusasetuksen tarkoitus oli lisätä avoimuutta ja se oli edistysaskel kohti avoimempaa järjestelyä vaikkei niin pitkälle kuin suomessa ja muutamissa muissa maissa jo ollut suoran omistamisen järjestelmä ja oecdn beps työ veronkierron vastainen direktiivi jonka suomikin on tässä hyväksynyt siitä huolimatta että suomi on hyvin laiskasti ja vastentahtoisesti siihen itse osallistunut todistaa siitä että euroopassa on tällä hetkellä erittäin voimakas tahtotila siihen että verot saadaan kerättyä sinne minne ne kuuluvat ja sillä rahoitettua julkiset palvelut ja nyt hallitus kulkee aivan tarkoituksella eri suuntaan tänä iltana on kuultu useampaankin otteeseen että te ette usko että euroopassa taistellaan veronkiertoa vastaan aggressiivista verosuunnittelua vastaan ja se kyllä näkyy kuuluu ja haisee teidän toiminnassanne

arvoisa puhemies jos euroopan unioni olisi sanotaan nyt ainakin saakka sallinut tuon ja edistänyt tuota mitä edustaja harakka sanoo se ei olisi työntänyt tällaista hallintarekisteriä asetusta se ei ole edes direktiivi direktiivi jos se olisi me voisimme soveltaa kansallisessa käytännössä direktiiviä niin kuin me tiedämme se on puitelaki ja kansallisesti voidaan siihen aina hakea sovelluksia mutta asetus on asetus ja se on suoraan kansalliseen lainsäädäntöön sellaisenaan tulevaa säädöstöä ja se vei meillä ja se vei monessa muussakin maassa tilannetta huonoon suuntaan edustaja harakka puistelee päätään paransiko tämä suomen tilannetta jollakin tavalla tämä huononsi suomen tilannetta ja niitä huononnuksia mitä tämä suomeen toi nyt niillä ponsilla velvoitetaan maksimaalisesti käyttämään mahdollisuudet hyväksi onkimaan jokikinen suomalainen joka euroopassa omistaa osakkeita suomen verottajan tietoon ja verotettavaksi jos ei itse ilmoita niin sitten ennakkoverolla häntä joka tapauksessa verotetaan me joudumme tällaiseen menettelyyn kun eu tällaista huonoa asetusta meille sisään ajoi

arvoisa puhemies edustaja skinnari puhuu jostakin direktiivistä tuskin sellaista on edes olemassa mutta saattehan te kuvitella arvoisa puhemies tämä eu tuntuu hieman siltä että jopa tässä salissa eu säädösten hierarkia ja laatu on hämärä joillekin direktiivi on ohje jonka mukaiseksi pitää kansallinen lainsäädäntö säätää eu asetus on sellaisenaan kuin se on hyväksytty pätevää lainsäädäntöä jokaisessa jäsenmaassa ja se ylittää kansallisen lainsäädännön tässä on kysymys asetuksesta eu asetuksesta ja siksi me olemme siinä tilanteessa että meidän on noudatettava tuota asetusta ja kansallinen lainsäädäntö säädettävä sellaiseksi että se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen kanssa jos joku vie tämän eu asetuksen puitteissa suomen eu tuomioistuimeen siellä sovelletaan tätä eu asetusta kun tämmöisessä asiassa nyt ollaan käsittelemässä on kysymys oikeastaan voi sanoa yhdestä eun perusperiaatteesta pääomien vapaasta liikkumisesta ja toisaalta kilpailun vapaudesta niin on kyllä hyvin oletettavaa että eu tuomioistuimen tuomio tulisi suomelle jos me tekisimme sellaista lainsäädäntöä joka olisi ristiriidassa mainitun eu asetuksen kanssa me olemme siis liittovaltiossa tässä mielessä täydellisessä liittovaltiossa sillä poikkeuksella että meidän edellinen hallituksemme oliko sitten valiovarainministeri rinne vai valtiovarainministeri urpilainen sitä nyt en ole tarkistanut rinteen aikana tämä asetus tuli voimaan oli neuvottelemassa tämän todella huonon asetuksen joka vei suomen siihen tilanteeseen että meidän piti salailua lisätä eikä vahvistaa

on se lupahakemus joka tulee syyskuussa se on käsiteltävä tietyssä ajassa ja sitä varten täytyy olla lainsäädäntö valmiina toinen on se että sanktiot alkavat siitä päivästä kun kanne lähtee euroopan tuomioistuimeen ne ovat raskaat seuraukset ja sitä riskiä hallitus ei ota sain vakuuden kun nostin esille voidaanko palauttaa tämä uudelleen valmisteluun ja toisaalta kysymyksen mikä on aikataulu sain selkeät yksiselitteiset vastaukset että emme voi palauttaa ja aikataulu ei anna myöden kesän tullen ruveta tätä uudelleen käsittelemään kokonaisuutena se olisi tuhlausta ja järjetöntä siinä mielessä tämä mietintö on hyväksyttävä ja saatava tämä lainsäädäntö voimaan korjataan sitä sitten jos ilmenee että on mahdollisuuksia siihen niin kuin lakeja aina korjataan tarpeen mukaan tältä pohjalta siis on edetty arvoisa puhemies täällä on noussut esille tämä uusi lausuma siitä eilen kävimme hallituspuolueiden ryhmäpuheenjohtajien kesken pitkät neuvottelut ja lopulta myös vielä pääministerin ja valtiovarainministerin kanssa saimme ministeriöltä ja myös muilta asiantuntijoilta selvyyden siitä että me emme sillä lähdeveroprosenttikysymyksellä mikä on mietinnön ensimmäisessä ponnessa voi edetä nimittäin jos lähdeveroprosentti nostettaisiin kolmestakymmenestä tuntuvasti nykyistä suuremmaksi se että sillä olisi tehoa tämän järjestelmän tämän järjestelmän sisällä viranomaisjulkisuuden lisäämiseksi ja varmistamiseksi edellyttäisi että lähdeveroprosenttia pitäisi nostaa

se kohdistuisi ensisijaisesti ulkomaalaisiin ja tällä olisi vaikutuksia se vähentäisi ulkomaisia sijoituksia suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin alentaisi niiden arvoa ja heikentäisi investointimahdollisuuksia tätä minä ainakaan en missään tapauksessa halua meillä on nyt juuri hallitus saanut aikaan sen että on vahva investointibuumi lähdössä ja menossa työllisyys paranee hurjaa vauhtia talous kasvaa kaikilla mittareilla miksi tekisimme tällaisen lainsäädännön joka tuhoaisi tämän pohjan toinen tekijä miksi tätä lähdeveroprosenttia ei voida nostaa niin niin korkealle että se estäisi keinottelun on se että että lähdeveropalautuksia tulisi ruuhkaan asti on kerrottu että tanskan verohallinnolle tehtiin noin lähdeveron väärää palautushakemusta ja se aiheutti tanskan valtiolle yhden pilkku seitsemän miljardin euron veromenetykset ja johti tanskan verohallinnon pääjohtajan erottamiseen viime vuonna eli tässä on myös tämä puoli otettava huomioon että on vakavia seurauksia jos teemme teemme harkitsemattomasti siksi lähdeveroprosenttimenettelystä luovuttiin ja otettiin tämä ennakonpidätysmenettely mukaan sillä saadaan paljon parempi vaikutus koska ennakkoveroprosentti voitiin nostaa viiteenkymmeneen ja ja viisikymmentä prosenttia lähes kaksinkertaiseksi nousee sakko siitä tai se ei ole varsinaisesti sakko vaan hallinnollinen seuraamus jos ei anna suomen veroviranomaisille tietoja omistuksistaan ja osinkotuloistaan

mutta paperia se voi uskoa näyttää siltä että se ei usko sitäkään eikä hyväksy mutta arvoisa puhemies kaikkein tärkeintä on se että suomeen ei tule hallintarekisteriä tämä on kieltolaki

arvoisa

tästä keskustelusta ehkä unohtuu se mitä tässä on viimeisten vuosien oikeastaan kahden vuoden aikana tapahtunut niin globaalisti kuin euroopassakin miksi euroopan muuttumassa panaman paperit lux leaks asiat jotka ovat tapahtuneet tämän asetuksen antamisen jälkeen se on se suunta mistä euroopassa tällä hetkellä puhutaan ja siitä myös suomen hallituksen pitäisi puhua minä olen oikeastaan huolissani vähän laajemmin tästä hallituksen eurooppa osaamisesta ja eurooppaoikeuden tulkinnasta jos katsotaan nyt tässä oikeastaan viimeisen vuoden aikana miten te olette arvoisa hallitus tulkinneet hankintalakia mitä te olette tekemässä valinnanvapaudessa suomen sote kenttään viemässä sen taas toiseen suuntaan eun kilpailulain piiriin vaikka siihenkään ei ole mikään pakko niin mistä nämä tulkinnat tulevat kuka teitä ohjaa kuka haluaa että suomi näin toimii sen vastauksen me varmasti tiedämme edustaja harakka puhui uudesta direktiivistä mistä jos oikein ymmärsin myös edustaja pekkarinen otti kiinni sehän on hyvä asia mielestämme tässä meillä olisi yhteinen suunta niin hallituksella kuin oppositiollakin yhtiöille tulossa oikeus tunnustaa ja tunnistaa osakkaansa aivan loistavaa läpinäkyvyyttä sitähän me haluamme vai kuinka

edustaja kankaanniemi ehti jo lähteä mutta olisin halunnut häneltä kysyä tiesikö hän että esimerkiksi tämä toimilupahakemus olisi voitu tehdä vain yhden pykälän muutoksella yhden pykälän muutoksella siten meillä olisi ollut toimilupaviranomainen mihin tämä kaikki perustuu niin perussuomalaiset kokoomus kuin keskusta puhuvat monimutkainen asia mutta yksinkertaisia vastauksia jos asioihin paneutuu ja selvittää mistä todella tässä asiassa on kysymys arvoisa puhemies muutama sana vielä siitä mitä tämä sakkovero oikeasti tarkoittaa ja mitä se ei oikeasti tarkoita kuten todettu sakkoverot lisäävät byrokratiaa koska siitä seuraa aivan mieletön veronpalautushakemusten lisääntyminen kuka tietää onko hakija todella saanut osinkoa ja onko maksettu veroa ainakin tällä luodaan työpaikkoja verohallintoon pimeää taloutta tämä ei kuitenkaan estä muualla euroopasta tästä on jo kokemusta kuten tänään kuulimme esimerkiksi tanskasta puhuin viime viikolla täällä siitä miten suomesta voidaan oikea aikaisella kaupankäynnillä välttää sakkovero esimerkiksi isossa britanniassa on nolla prosentin lähdevero eli pidetään osaketta kolmesataakuusikymmentäkaksi päivää ja myydään sitten ennen h hetkeä eli osingon maksua tulot muuttuvat myyntivoitoksi osinkojen sijasta mitä sitten entä jos unohtuu tai sattuu unohtumaan raportoida myyntivoitot verottajalle mitä sitten tapahtuu sitten voidaan ostaa takaisin ostaa takaisin ja pitää taas se kolmesataakuusikymmentäkaksi päivää ihanaa hallitusleijonat ihanaa

arvoisa puhemies ilta pitkällä ja täällä on puhuttu paljon tasokkaasti ja vähemmän tasokkaasti haluan vain pitää puheenvuoron että kannatan edustaja ihalaisen tekemää lakiesitysten hylkäysesitystä jotta pääsemme äänestämään tästä asiasta perjantaina sitten mitataan mikä on perussuomalaisten ja kaikkien muidenkin kanta

lopuksi tästä asiasta haluan sanoa sen verran että kuitenkin tässä asiassa on se iso iso selkeys tullut että kysymyksessä ei tietenkään ole direktiivi joka on euroopan unionin antama velvoite jäsenvaltioille implementoida direktiivin henki omiin lakeihinsa parhaaksi katsomallaan tavalla jos sitten mennään riita asiaksi niin se menee yhteisöjen tuomioistuimeen mistä tulee ratkaisu sen sijaan niin kuin edustaja varapuhemies pekkarinen omassa puheenvuorossaan totesi kysymyksessä on eu asetus joka sellaisenaan on suoraan sovellettavaa oikeutta tässä on se ero tästä jos rupeamme viisastelemaan toistemme kanssa niin vielä ensi joulunakin olemme täällä samasta asiasta vääntämässä tärkeintä on se että tämä asia on saamassa nyt sen lopullisen muotonsa edustaja kankaanniemen esittämä ponsi jota hän

toisten valtioiden sisälle pääse mitenkään me edustamme euroopan unionissa noin yhtä pilkku kahdeksaa prosenttia euroopan unionin kansantalouksista elikkä meillä ei sinne ole kyllä mitään asiaa eikä pidäkään olla jokainen itsenäinen valtio tehköön niin kuin hyväksi hyväksi näkee se että me olemme avoimilla markkinoilla antaa meille myös sen vastuun me emme voi omia lakejamme laittaa niin hankaliksi emmekä antaa itsestämme sitä kuvaa että tänne ei kenenkään investoijan koskaan pidä tulla me olemme ulkomaisesta pääomasta riippuvainen valtio meidän omat rahamme eivät tähän kerta kaikkiaan riitä hallitus on saanut politiikallaan viennin nousuun

äsken vasemmistoliiton arvokas edustaja tuossa kävellessään totesi se on opposition ansiosta sitä minä kyllä pikkusen epäilen että se on opposition ansiota mutta tärkeää tässä on huomata se että olemme saaneet käännöksen aikaan ja tämäkin laki saadaan kuntoon tällä keinoin ja sillä sipuli viisastelu jätettäköön vähemmälle ja keskitytään työntekoon

puhemies hallintarekisteriä ei ole käytössä suomessa sitä tämänkään lakiesityksen myötä tule suomeen suomessa säilyy suoran omistuksen malli kiitos tästä kuuluu myös edustaja essayahille hänen tekemästään työstä europarlamentaarikkona mikä mahdollistaa avoimuuden jatkumisen hallintarekisteri sisältyi hallituksen vuonna kaksituhattaviisitoista antamaan lakiesitykseen mutta onneksi se vedettiin pois perussuomalaisten vaatimuksesta eikä vastaavan sisältöistä esitystä ole enää tuotu eduskuntaan se on ollut oikea ratkaisu arvoisa puhemies euroopan unionista on aiheutunut paljon painetta kotimaiseen lainsäädäntöömme ja siitä on esimerkkinä myös tämä eu asetus lakiesitys nyt pohjautuu talousvaliokunnan mietintöön sisältyy kolme lausumaesitystä joilla tukitaan merkittävä määrä veronkierron mahdollistavia porsaanreikiä ja joita edustaja essayahinkin mukaan ilmenee myös nykyisessä järjestelmässä mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset ovat tärkeitä ja erityisesti niistä ensimmäinen jota nyt erittäin viisaasti täydennetään tämän tämän asian käsittelyn aikana esitetyllä lausumalla viidenkymmenen prosentin ennakonpidätyksestä tunnistamattomaksi jäävälle suomessa verovelvolliselle osingonsaajalle arvoisa puhemies minä kuten muutkin perussuomalaiset kansanedustajat pidän tätä viidenkymmenen prosentin ennakonpidätystä välttämättömänä ehtona ja nimenomaan tätä riittävän korkeaa veroprosenttia välttämättömänä ehtona ja lisäyksenä jolla turvataan osaltaan rehellisten veronmaksajien etua ja varmistetaan sitä että tasapuolisuus verotuksessa toteutuu
arvoisa rouva puhemies tämä hallintarekisterille omaisuuksien piilottaminen on on saanut farssinomaisia piirteitä aikaisempi valtiovarainministeri kertoi kuinka tämä on haudattu ja seuraavassa lausunnossa hän kertoi että tämmöistä valmistelua ei tehdä missään muodossa nämä ovat suoria lainauksia alexander stubbin lausumana

tässä hallituksessa veivauksessa edestakaisin siitäkin huolimatta että edellisellä kaudella me saimme erityisen luvan olla osallistumatta tähän järjestelyyn varapuhemies pekkarinen joka täällä käytti poikkeuksellisesti puheenvuoron niin kuin hän sanoi twitterissä kertoo kehtaako joku väittää että tämä kompromissi muuttaa tätä esitystä ja minun mielestäni se on rehellisesti todettu ei muuta elikkä tämä parin päivän ylimääräinen veivaus ei ole tuonut mitään uutta tähän varsinaiseen asiaan tai tuonut ehkä sen yhden laastarin siihen että veroja voidaan nyt kerätä eri tavalla nämä ponnet jotka on kirjoitettu tähän nyt näiden kahden viimeisen päivän aikana ovat tietenkin hyvät mutta ihmettelen että kun kaksi vuotta seisonut täällä miksi niitä lakimuutoksia ei ole sitten tehty sen aikana vaan niitä keksitään nyt näitten kahden päivän aikana kun on yhtäkkiä jollakin puolueella hätä käsissä harmaan talouden toimet ovat tarpeellisia mutta nyt ne ovat kohdistuneet ehkä enemmän kauniiseen puheeseen kuin varsinaisiin tekoihin sillä seuraavana tähän on tulossa muun muassa rahanpesulaki jossa euroopan unionin puolelta kyllä halutaan edistää sitä että tiedetään ne varsinaiset viimesijaiset omistajat ja edunsaajat niin että se raja olisi kymmenen prosenttia siitä omistuksesta mutta hallituksen esityksessä ollaan rajaamassa se kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin minun mielestäni tämä on kummallista toimintaa jos euroopan unioni on menossa paljon tiukempaan suuntaan ja haluaa avoimuutta niin tämän maan hallitus ei sitä halua vaan haluaa pitää tässäkin rahanpesulainsäädännössä omistuksen salaamisen siellä kahdenkymmenenviiden prosentin kohdalla valitettavasti arvoisa

arvoisa rouva puhemies varapuhemies pekkarinen käytti täällä väkevän puheenvuoron jossa jossa hän totesi että tässä viikossa kun perussuomalaisten vaatimuksesta on veivattu nyt tätä hallintarekisteriä mikään ei muuttunut näin hän sanoi täältä pöntöstä se on rehellinen ja kova lausunto varapuhemies pekkarinen kertoi rehellisesti ja avoimesti että nämä tänne rustatut ponnet joita nyt pidetään merkittävänä poliittisena saavutuksena tosiasiassa ovat olleet pelkkää julkisuuspeliä on yritetty piilottaa sitä tosiasiaa että hallintarekisteri tai hämärärekisteri niin kuin aivan oikein sitä ministeri silloinen kansanedustaja soini kuvasi vielä viime kaudella tulee siitä huolimatta että perussuomalaiset ovat sitä niin voimakkaasti vastustaneet arvoisa rouva puhemies jotain hyvin paljastavaa kertoi myös edustaja kankaanniemen puhe eduskuntaryhmän puheenjohtajana hän kertoi hyvin seikkaperäisesti miten viime viikolla niin loistavaksi poliittiseksi saavutukseksi mahtavaksi kompromissiksi keinoksi jolla estetään kaikki ongelmat tässä hämärärekisterissä

kun edustaja kankaanniemi sanoi että jos ette usko minun puhettani niin uskokaa ainakin sitä mitä minä olen kirjoittanut kysymys kuuluukin pitääkö kuuluukin pitääkö meidän uskoa sitä mitä kankaanniemi puhui kaksi viikkoa sitten viikko sitten tällä viikolla vai pitääkö meidän odottaa taas viikon päähän jolloin näkemykset muuttuvat

että meillä ei ole muita vaihtoehtoja eu sitä edellyttää silloin hallituksessa vasemmistoliitto sosiaalidemokraatit ja vihreät kävivät tämän läpi euroopan unionin kanssa ja sieltä tuli selkeä näkemys selkeä selkeä kannanotto siitä että ei tämä tämä eun direktiivi vaadi sitä että me luovumme siitä mikä suomessa on hyvä yleisöjulkisuudesta tämän voi hoitaa muulla tavalla tästä huolimatta hämärärekisteriä tuotiin jälleen kerran eduskunnan käsiteltäväksi tällä kaudella sipilän hallituksen johdolla ja samoilla perusteilla joilla sitä yritettiin virheellisesti tunkea kataisen hallituksen ohjelmiin ja toimintaan jonka me torppasimme yhdessä samalla tavalla väittäen että eu vaatii tätä

sen jälkeen ministeri stubb toi uuden esityksen tänne eduskuntaan mutta katsotaan mitä sanoi edustaja turunen joka on talousvaliokunnan puheenjohtaja vajaa puoli vuotta sitten joulukuussa kaksituhattakuusitoista tästä hämärärekisteristä suomen ei tarvitse eikä kannata muuttaa osakeyhtiölakia niin että omistukset voitaisiin piilottaa hallintarekisteriin ulkomaille en ole saanut kuluneen vuoden aikana selville kokoomuksen ja keskustan motiivia ajaa omistuksien salaamisen mahdollisuutta ihmettelen tätä suuresti jos suomi sallii hallintarekisteröinnin ulkomaiden kautta se vaikeuttaa sisäpiirikauppojen ja muiden talousrikosten selvittämistä sekä vähentää verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta näin siis viime joulukuussa talousvaliokunnan puheenjohtaja edustaja turunen oikeastaan arvoisa rouva puhemies nämä edustaja turusen lausumat perustelut ovat ne perustelut minkä vuoksi tämä pitää palauttaa nytkin uudelleen valmisteltavaksi nämä ovat juuri ne perusteet minkä vuoksi me kun olimme hallituksessa emme suostuneet edistämään tätä hämärärekisteriä

joka on valmiiksi jo hämärä tuodaan yhtäkkiä täysin tyhjästä ilmestyy valiokunnan esityslistalle runnotaan kahdessa viikossa läpi ja kaiken lisäksi keskustelu pitää

jolloin on vuosikymmeniin yksi suurimmista sote hankkeista ollut ensin keskustelussa sopii tietysti hyvin hämärärekisteriin että iltahämärässä ja toukokuisessa lumisateessa tätä asiaa viedään eteenpäin arvoisa rouva puhemies ne perustelut joilla edustaja turunen on tätä vastustanut pätevät edelleen aivan yhtä lailla ja näillä perusteilla kannatan edustaja ihalaisen tekemää ehdotusta

arvoisa puhemies haluan hiukan kommentoida eu päätöksenteon dynamiikkaa jota tuntevat edustaja essayah ja myös tässä keskustelussa mainittu euroopan parlamentin jäsen sirpa pietikäinen eu aina kun käsitellään mitä tahansa asiaa joka liippaa jonkin sellaisen elinkeinoelämän alan intressejä jossa pyörivät isot rahat kohdistuu hyvin intensiivinen lobbaus kyseisen elinkeinoalan taholta finanssiala on yksi niistä jotka käynnistävät ison koneiston lobbauksen silloin kun on heidän asioistaan kyse ja tämä näkyy myöskin siinä eu asetuksessa josta tässä on sanailtu no kollegat ovat tässä tuoneet esille sen että tämän asetuksen säätämisen jälkeen muun muassa olleet lux leaks ja panaman paperit jotka ovat kiinnittäneet suuren yleisön median ja huomattavan määrän kansalaisia huomion niihin ongelmiin joita tulee omistuksen salaamisesta ja tämä on luonut painetta

avoimuuden vaatimusta eu päätöksenteon kautta halua lisätä

arvoisa puhemies tarkoitus oli myös käydä hieman tätä historiaa ihan sitaatteineen läpi mutta koska edustaja arhinmäki sen jo aika oivallisesti teki niin niin en lähde sitä käymään läpi mutta haluan kyllä sanoa että tästä asiasta on jo paljon sanottu ja mielestäni olennaista on se mihin tämän päivän keskustelu meni tämän päivän keskustelun uutinen on se että hallitus ei ole

kääntänyt kaikkia niitä kiviä jotka voitaisiin kääntää että varmistettaisiin että tämä julkisuus säilyisi sellaisella tasolla että voimme olla varmoja että talouspäättäjät ja poliitikot eivät tee hämärärekisterien suojissa sellaisia päätöksiä joista saattaa olla haittaa kansalaisille tai esimerkiksi pienosakkaille

valtiovarainministeri orpo paljon puhutulla virkavastuulla tai ministerivastuulla sanoi että nyt tätä lähdetään valmistelemaan onkin tällä viikolla jo täysin susi nyt on tuotu

ennakkoveromalli ja jään kysymään poistaako tämä pahimmat puutteet joita tähän hallintarekisterin sallimiseen liittyy no eihän se poista se ei poista kysymystä myyntivoittojen verottamisesta se ei poista kysymystä mahdollisten sisäpiirikauppojen julkitulosta eikä myöskään rahanpesurikoksista ja kun on monta kertaa sanottu että viranomaisille tämä uusi malli on ok niin eihän se ole niin sekä krp

vetämään tämän pois se vedettiin takaisin sitten tultiin uudestaan ja sanottiin että nyt tämä hallintarekisterilaki tulee uudelleen ja se on sallittava ulkomailla sen jälkeen perussuomalaiset totesivat että tämä ei etene kuten arhinmäki täällä aikaisemmin siteerasi siteerasi asia jumitettiin valiokuntaan yli vuoden ajan se siellä oli ja sitten kehysneuvottelujen yhteydessä

kesärannassa tehtiin päätös vasta jälkikäteen kerrottiin että siellä on päätös tehty ja asia vain ilmestyi eduskunnan talousvaliokunnan listalle asia vain ilmestyi päätöksestä ei kerrottu ei puhuttu ei tiedotettu tämä tosiasiallisesti päätettiin hämärässä tuotiin ponnet jotka niin kuin tunnettua on osoittautuivat esimerkiksi tämän ennakkoveron osalta täydeksi sudeksi ja nyt tuodaan uudet ponnet ja tässä välissä vielä perussuomalaiset ilmoitti että asia pitäisi palauttaa uudelleen valmisteluun mikäli sen jälkeen

tämä asia olisi ollut eilen täällä salissa käsittelyssä on todella suuri mahdollisuus että tämä asia olisi kääntynyt suomalaisten kannalta parhain päin tämä lakiehdotus olisi hylätty mutta mitä tapahtui tiistaina ilmoitettiin että asia vain simsalabim poistuu listalta arvoisa puhemies siihen on tietysti oikeus on mahdollista poistaa asia listalta mutta perusteluja tähän emme ole kuulleet ja nyt tätä esitystä valtavan voi sanoa ministereidenkin käyttämällä termillä historiallisen sote paketin kanssa iltahämärässä yritetään runtata läpi toisen käsittelyn keskustelua kun televisiouutisten kamerat ovat jo sammuneet ja yleisölle päivän uutiset on kerrottu nyt vähin äänin yritetään ujuttaa täällä eduskunnan salissa iltahämärässä tätä läpi ja ne perussuomalaiset poliisikansanedustajat jotka olivat ottaneet puheenvuoron ovat vain kadonneet eivätkä ole vastaamassa niihin kysymyksiin joihin suomalaisilla on oikeus saada vastaus arvoisa puhemies en voi hyväksyä tätä menettelyä kerta kaikkiaan tätä prosessia tätä menettelyä jossa asiat päätetään piilossa ja niistä ei kerrota hallituspuolueilla on ollut kaikki materiaali käytettävissä mietinnön osalta jo aikaisemmin mutta kahdessa päivässä runtataan valiokunnasta läpi asiat poistetaan listalta ennakkoon varoittamatta ja sitten historiallisen suuren sote paketin kanssa iltahämärässä tämä nyt yritetään viedä läpi sellaisen keskustelun kautta että täällä eivät ole hallituspuolueiden kansanedustajat vastaamassa niihin kysymyksiin joihin suomalaisilla on oikeus on oikeus länsimaisen parlamentaarisen avoimen demokratian mukaan saada vastaus silloin kun lakeja säädetään arvoisa puhemies en voi hyväksyä tätä menettelyä ja sen takia esitän että tämä asia jätetään pöydälle kuudestoista viidettä pidettävään istuntoon jotta tämä asia saa kunniallisen käsittelyn sellaisen käsittelyn joka kuuluu tämä hallituksen hanke on käsiteltävä päivänvalossa esitän että asia jätetään pöydälle kuudestoista viidettä viidettä pidettävään istuntoon

arvoisa puhemies edustaja lindtmanin esittämien vahvojen ja vakavien perusteluiden pohjalta kannatan edustaja lindtmanin esitystä pöydällepanosta on

tehty ehdotus asian pöydällepanosta ja ehdotusta on kannatettu nyt on päätettävä jatketaanko asian

arvoisa puhemies sote uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja sujuvoittaa hoitoketjuja parantaa integraatiota ja hillitä kustannuksia alkuperäiset tavoitteet eivät näytä toteutuvan näyttää siltä että pakkoyksityistämisen ja yhtiöittämisen seurauksena hoitoketjut pirstoutuvat eriarvoisuus lisääntyy ja kustannukset nousevat tulevaisuuden uhkakuvana on siirtyminen amerikan tyyppiseen markkinaehtoiseen sosiaali ja terveyspalveluiden malliin jossa kulut suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat kaksinkertaiset mutta hoitotulokset paljon huonommat suhteessa suomen nykyjärjestelmään

perusterveydenhuollon saatavuuden ongelmien ratkaiseminen ei kuitenkaan vaadi nyt kaavailtua massiivista yhtiöittämistä ja yksityistämistä ja palvelujärjestelmän pirstomista perusterveydenhuollon saatavuutta ja terveyskeskusten ruuhkautumista voitaisiin parantaa kokoamalla perus ja erikoissairaanhoito saman maakunnallisen tuottajan vastuulle sujuviksi palveluketjuiksi ja ohjaamalla perusterveydenhuoltoon lisää resursseja eli lääkäreitä ja hoitajia valmistelussa täytyy kuunnella asiantuntijoita tästä lakipaketista annettujen lausuntojen lukeminen on kylmäävää niin sanottu valinnanvapausmalli on tyrmätty monelta taholta ja kritiikki on perusteltua asiantuntijoiden mukaan kolmen miljardin euron säästöjä ei synny eikä uudistus kavenna hyvinvointi ja terveyseroja kritiikkiä on perustellusti annettu hankkeen aikataulusta johon onneksi on jonkun verran tullut muutosta poliittisista syistä itse synnytetty kiire ei ole mikään perusteltu syy tehdä tämän kokoluokan uudistusta hutiloiden aikataulussa pitäisi vähintään palata sipilän hallituksen alkuperäiseen suunnitelmaan siitä että ensin perustetaan maakunnat sitten siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen ja vasta kolmannessa vaiheessa siirryttäisiin valinnanvapausmalliin näin koko järjestelmää ei rysäytettäisi kerralla uusiksi ja ajettaisi järjestelmää kaaoksen partaalle vaan muutos voitaisiin tehdä vaiheistetusti ja hallitusti arvoisa puhemies sote palveluiden uudistamisessa kannattaisi ottaa oppia alueiden kokemuksista kannattaa kuulla esimerkiksi kainuun soten ja eksoten kokemuksia joissa on on jo rakennettu sosiaali ja terveyspalveluja integroivia palvelukokonaisuuksia tai sitä että oulussa luovuttiin tilaaja tuottaja mallista koska se ei toiminut sote palveluiden järjestämisen kontekstissa näistä kokemuksista kannattaisi nyt ottaa oppia kun tehdään suomen historian suurinta muutosta nyt näyttää kuitenkin siltä että kainuussa ja eksotessa rakennettuja integroituja sote malleja joudutaan purkamaan pakkoyhtiöittämisen edessä ja oulun huonoa hallintomallia joka on jo ajettu alas ollaan laajentamassa maakunnalliseksi tosin järjestäjä tuottaja mallin nimellä hallituksen sote malli kaventaa paikallista valtaa päättää siitä millä mallilla sote palveluiden hallinto ja tuotanto järjestetään nythän kunnilla ja kuntayhtymillä on melko laaja mahdollisuus päättää palveluiden organisointi ja ja järjestämistavoista mutta jatkossa näin ei ole sillä valtio ohjauksesta tulee erittäin tiukka maakunnat sote palveluiden pohjana ovat hyvä ratkaisu mutta maakunnilla pitää olla aidosti itsehallinto eli verotusoikeus ja budjettivalta ja valta päättää oman palveluiden järjestämisen tavoista jotta ylipäätään demokraattisesti valituilla maakuntavaltuustoilla on se valta ja voima mikä niillä täytyy olla arvoisa puhemies hallituksen korjaukset lakiesityksiin mitä on annettu ovat ovat paikoin oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä sote yritysten verovälttelyn osalta lakiesitystä on parannettu mutta ei edelleenkään riittävästi esimerkiksi finnwatch on huomauttanut että julkisesti raportoitavien tietojen pitäisi olla esitettyä kattavampia jotta rahoitusjärjestelyitä ja verotusta voitaisiin kunnolla arvioida toivottavasti valiokuntakäsittelyssä verovastuullisuuspykäliä vielä tarkennetaan jos meidän kaikkien intresseissä on varmistaa asiallinen verojen maksu ja avoimuus niin kellään ei pitäisi olla mitään sitä vastaan että vastuullisuuspykäliin vielä tuodaan tarvittavat täydennykset arvoisa puhemies kansalaisen näkökulmasta on vielä monia epäselviä asioita järjestelmätason kustannuksia arvioidaan lakiesityksissä ja kapitaatiomalleista puhutaan mutta olennaista ihmisten kannalta on se mikä tulee olemaan asiakkaalle koituvien kustannusten taso pelkään että asiakasmaksut tulevat nousemaan koska uudistus todennäköisesti kasvattaa järjestelmän kustannuksia mutta samalla kustannuskasvua pitäisi hillitä suomessa asiakasmaksujen osuus rahoituksesta on jo pohjoismaiden korkein eikä noston varaa ole jos asiakasmaksut tulevaisuudessa vielä nousevat nykyisestä jättävät entistä useammat pienituloiset menemättä lääkäriin jo nyt on nähtävillä että terveyskeskusmaksujen vuoksi ihmiset jättävät hoitamatta itseään ajoissa ja ja hoitamatta jääneet sairaudet pahenevat ja kustannukset vain kasvavat arvoisa puhemies hallituksen suulla vakuutetaan että tässä mallissa suitsitaan ja poistetaan terveysjättien kermankuorintamahdollisuus niin sanotussa laajassa valinnanvapaudessa on kuitenkin vaikea löytää mallia joka ei sisältäisi yli tai alihoidon riskejä yrityksillä tulee olemaan houkutus valikoida terveitä potilaita siirtää kustannuksia maakunnan liikelaitokselle tai tarjota hieman ekstrapalveluita joilla se saa taloudellista hyötyä potilaan ja asiakkaan tosiasiallisen hoitotarpeen pitäisi aina olla päätöksenteon ydin mutta näin ei välttämättä tulevaisuudessa ole kermankuorintaa yritykset voivat tehdä esimerkiksi sijoittautumispäätöksillä jos ihminen ei aktiivisesti tee valintaa terveyskeskuksesta kuten iso osa ei tee listataan ihminen lähimpään terveyskeskukseen oli se yksityinen tai julkinen esimerkiksi oulussa on se tilanne että keskusta alueella ei ole enää julkisia terveyskeskuksia eli tulevaisuudessa kaikki keskustan alueen asukkaat listataan keskustassa sijaitseviin yksityisiin terveyskeskuksiin ja yksityinen yritys saa heistä rahaa vaikka he eivät käyttäisi palveluita lainkaan kun taas julkiset laajat terveyskeskukset

kuitenkin mitoitettu koko väestön tarpeita ajatellen sitten jäävät puolityhjilleen yritysten kannattaa sijoittautua varakkaiden ihmisten asuinalueille ja houkutella listautujiksi erityisesti työterveysasiakkaita jotka saavat palvelunsa kuitenkin muuta kautta yritys saa rahat näistä ihmisistä vaikka he eivät käyttäisi palveluita ollenkaan toivon että tätä epäkohtaa korjataan valiokuntakäsittelyssä toivoisin että lakiin tulisi sellainen kirjaus että passiiviset valitsijat listataan maakunnan terveyskeskuksiin ja ja työterveysasiakkailla rahastamista taas rajoitettaisiin säännöksillä arvoisa puhemies iso kysymys on se mitä tulee tapahtumaan nyt olemassa oleville laaja alaisille palvelukeskuksille kuten perheneuvoloille ehkäisyneuvoloille tai päihdeasiakkaiden laaja alaisille palvelukeskuksille osa niissä nykyisin tarjottavista palveluista tulee valinnanvapauden piiriin joten on uhkana että toimivat ja kustannustehokkaat palvelukeskukset pitää hajottaa esimerkiksi vantaalla toimii neljä perhesuunnittelu ja ehkäisyneuvolaa joissa tarjotaan laaja alaisesti monenlaisia ehkäisy ja perhesuunnittelu ja gynekologisia palveluita ilman palvelumaksuja näiden keskusten toiminta on nyt uhattuna sillä osa niiden tarjoamista palveluista tulee valinnanvapauden piiriin eli yhtiöittämisen piiriin joten kysymysmerkki on voidaanko enää tämmöisiä laaja alaisia palvelukeskuksia ylläpitää maakunnan voimin jos osa palveluista on valinnanvapauden piirissä olevia palveluita näiden keskusten toiminta on erittäin tärkeätä esimerkiksi nämä ehkäisyneuvolat ovat vantaalla tehneet erittäin hyvää ja kustannustehokasta työtä saman katon alla on pystytty tarjoamaan kaikki naisten tarvitsemat palvelut saatu hyviä rahasäästötuloksia mutta ennen kaikkea terveystuloksia joten toivoisin että pystyttäisiin kirjoittamaan semmoinen laki jossa ei näitä olemassa olevia erittäin hyviä ja vaikuttavia palvelukeskuksia jouduttaisi ajamaan alas ja pilkkomaan arvoisa puhemies sote ja maakuntauudistus tulee mullistamaan jokaisen suomalaisen tärkeät sosiaali ja terveyspalvelut mutta myös sosiaali ja terveysalan ammattilaisen työpaikat tämä on massiivinen työpaikkojen siirto tämmöistä on harvemmin suomessa nähty toivon että muutoksessa pidetään visusti huolta siitä että henkilöstöjärjestöt ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeätä myös muistaa maakuntien tukipalveluyhtiöiden työntekijät laadukkaiden palveluiden takana ovat aina ammattitaitoiset työntekijät ja heidän osaamistaan täytyy kuunnella ja heidän huolensa täytyy ottaa huomioon tässä muutoksessa toivon valiokunnalle paljon voimia tämän ison ja haastavan lakiesityksen käsittelyssä

aprikoin tässä nyt hyvä kun ministeri on täällä nimenomaan tätä listautumista jos ymmärsin asian oikein onko näin että jokainen ihminen listataan johonkin paikkaan nyt on olemassa ihmisiä jotka eivät ole varsinaisesti sairaita ainakaan silloin vuoden alussa mahdollisesti sairastuvat influenssaan joskus lokakuussa tai marraskuussa ja tarvitsevat silloin sairaanhoitoa käykö nyt näin että tämä pakkolistauttaminen vie sitten tämän valinnanvapauden tältä henkilöltä pois hänen on mentävä siihen paikkaan mihin hänet on maakunta tai joku muu listauttanut silloin aikaisemmin toinen asia mikä tässä hämmästyttää on se miksi kaikki täytyy listata johonkin paikkaan ja maksaa siitä listautumisesta näille toimijoille jollei sitä palvelua sinä vuonna tarvitsekaan kun kauppakaaressa ainakin on niin että sellaista ei tarvitse maksaa mitä ei ole saanut niin palautetaanko tässä nyt sitten ne rahat mitkä on listautumisen myötä maksettu toimijoille jollei sitä palvelua tulla käyttämään vai onko tämä semmoinen tukitoimenpide joka tulee niin kuin manulle illallinen toinen asia sitten mihin kiinnitin huomiota tässä on nämä päihde ja huumeriippuvaiset jos mennään tälle puolelle niin onko heidän kohdallaan myös niin että heidät listataan vuoden alussa jonnekin uskotteko arvoisa ministeri että jos henkilö on päihde tai huumeriippuvainen hän päättää tammikuussa että hän mahdollisesti sinä vuonna sitten vaikka joulukuussa tai tai kesäkuussa hakeutuu hoitoon minä en usko tähän että tämmöistä päätöstä voidaan tehdä etukäteen vaan miten tämä tulee tulevaisuudessa toimimaan miten nämä ihmiset pääsevät hoitoon ja pääsevät myöskin yhtä aikaa sosiaalipuolen palveluihin ei pelkästään terveyspuolen tämä on iso kysymys koska meillä valitettavasti on niin paljon ihmisiä jotka kärsivät myöskin tästä

haluan esittää vilpittömän kiitoksen hallitukselle ja ja erityisesti perhe ja peruspalveluministeri juha rehulalle joka yösydännäkin on saapunut tänne eduskuntaan nyt meillä on täällä kokonaisuus eduskunnan käsiteltävänä maakuntauudistus ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen uudistus kun on saatu tämä asiakkaan valinnanvapausesityskin eduskunnan käsittelyyn perustuslakiasiantuntijathan voivat aina yllättää mutta tuskin nyt ihan niin pahasti kuitenkaan edustaja lindtman äskeisessä pöydällepanoesityksessään hallintarekisteriasiassa onhan aika hyvin ilmeisesti selvitetty tämä perustuslakinäkökulma tässä esityksessä maakunnissa on edessä kova työ ja tietysti on erittäin tärkeää että maakunnittain voitaisiin palvelut turvata mahdollisimman yhdenvertaisesti eri kolkilla oleville asukkaille hävettää oikein oma maakuntani varsinais suomi on tuskin tuskin alkuun päässyt tämän uudistuksen valmistelussa sosiaali ja terveystoimen uudistus on on sellainen rakenneuudistus että se kyllä esimerkiksi tämän julkisen talouden suunnitelman yhteydessä esitetyt uudistukset hakkaa yksin jos se hyvin toteutetaan ja peruspalvelujen laadukkuus perusratkaisujen laadukkuus voidaan turvata ja niistä voidaan huolehtia keskeinen asia on tietysti johtaminen ja erityisesti tietojärjestelmien kehittäminen tämän johtamisen avuksi

arvoisa puhemies heti alkuun

että nyt olisi aikaa vastata siihen arvoisa puhemies vaatii suurta ideologista hyväuskoisuutta luulla että yksityistäminen yhtiöittäminen parantaa terveydenhuoltoa tällä hetkellä toimitaan virkavastuulla jatkossa kaupallisista lähtökohdista ja valvonta jää maakuntaviranomaisille vastaava malli pankkisektorilla johti maailmanlaajuisesti tuhoisaan finanssikriisiin itsekin kolmekymmentä vuotta yrittäjänä toimineena ymmärrän täysin mikä on liiketaloudellinen logiikka tuotot saadaan tehostamalla tehostaminen säästämällä heikentämällä palveluita sekä mahdollisuuksien mukaan verokikkailulla kansainväliset terveyskonsernit ovat pääomasijoittajien omistajia ja ne vaativat armottomasti tuottoa ne eivät todellakaan ole hyväntekeväisyysjärjestöjä älkää luulkokaan että valvojat pysyvät mitenkään perässä saamme lukea monia skandaalijuttuja heitteillejätöistä ja hoitovirheistä sosiaali ja terveyspalvelut ovat yhteiskunnan yhteishyvä ja sen pitää olla yhteiskunnan hallinnassa toteutus voidaan mainiosti yhteisillä demokraattisilla päätöksillä tilannekohtaisesti ulkoistaa mutta valtaa ei pidä antaa sillä yhtiövaltaa ei voida koskaan enää palauttaa yhteiskunnalle ei koskaan enää valinnanvapaus ei toteudu jos en voi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen valita julkista sote keskusta joten uudistan kysymykseni ministeri rehulalle voitteko taata että jokainen voi valita julkisen toimijan ensimmäinen ensimmäistä

palaan vielä tuohon lakiesityksen viidenteenkymmenenteenseitsemänteen pykälään jota täällä kovasti kehuttiin ja joka kuulemma estää kaiken verokikkailun sdp on eri mieltä finnwatch on eri mieltä ja kansainväliset konsernit tulette näkemään ovat eri mieltä olen tyytyväinen että että hallitus on toisella korvalla kuullut esittämiämme monia parannusvaatimuksia ennen kaikkea niistä tärkein on maakohtainen konserniraportointi attendon johtaja pertti karjalainenkin totesi että heidän mielestään sdpn vaatimukset ovat järkeviä ja tämä maakohtainen raportointi tuli siis vihdoin eu direktiivin myötä veromenettelylakiin vuodenvaihteessa sitä oli sekä sdp että moni kansalaisjärjestö jo edellyttänyt pitkän aikaa ja kuten useat aggressiiviseen verosuunnitteluun tai suoranaiseen veronkiertoon puuttuvat lainsäädännöt se on tullut suomeen brysselistä itse meillä ei ole siihen riittänyt suurtakaan harrastusta tämä veromenettelylain neljästoista pykälä edellyttää että yhtiö antaa seitsemän tietoa hallituksen esityksestä valitettavasti puuttuu neljä vaadimme aiemmin ja vaadimme nyt että yhtiön voitot henkilökunnan määrä henkilökulut esitetään maittain pykälä on riittämätön kun perusteella ei voi arvioida yhtiöiden verovastuullisuutta sitä joutuvatko verorahat veroparatiisiin hämmästyttäväähän oli että hallitus ei juurikaan selvittänyt tämän massiivisen merkittävän historiallisen yhtiöittämishankkeensa yritysvaikutuksia ja verovaikutuksia siksi sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä joutui sen tekemään hallituksen puolesta tämä raportti julkaistiin maaliskuussa ja luonnollisestikin se on ollut ja on hallituksen käytössä edelleenkin luettu on sanoi ministeri rehula ja olen oikein iloinen siitä tämä on varmasti ihan hedelmällistä yhteistyötä koska tavoitteenamme on kuitenkin varmaan yhteinen ja paras mahdollinen lopputulos tässä tutkimuksessahan todettiin että korkojen käyttö verosuunnittelussa on vähentynyt terveysyrityksissä viime vuosina mutta ei kuitenkaan täysin loppunut verosuunnitteluun viittaavia poikkeuksellisia tunnuslukuja havaittiin eräissä yrityksissä joissa kaikissa pääomistajana on ulkomaisten pääomasijoittajan hallinnoima yhtiö näyttää todellakin siltä että suomen lakiin vuonna kaksituhattaneljätoista tullut korkojen verovähennyskelpoisuutta koskeva säännös on hillinnyt verosuunnittelua ja soveltunut osaan näistä järjestelyistä valtiovarainministerinä tuolloin jutta urpilainen mutta on huomattava että verosuunnittelu ei koske yksin terveysyritysten voittoja alan liikevaihdosta viisikymmentäyhdeksän prosenttia kului lääkäreille muulle henkilökunnalle sekä alihankkijoille maksettuihin korvauksiin erityisesti lääkärille maksettuihin palkkioihin liittyy verosuunnittelua jolla voidaan pienentää palkkiota saavan lääkärin siitä maksamaa veroa ja tässä tutkimuksessamme kuvataan kolme eri järjestelyä joilla palkkiosta maksettua veroa voi pienentää muuntamalla osan palkkioista palkkioista kevyemmin verotetuksi pääomatuloksi verokantaa voi hilata alemmaksi myös työsuhde eduilla sillä osa niiden arvosta on yleensä vapautettu verosta lisäksi voidaan säästää palkan sivukulut jotka ovat noin prosenttia suhteutettuna palkan määrään mutta siinä isossa kuvassa kyse ei suinkaan ole pelkästään oikeudenmukaisuudesta vaan kilpailunäkökohdasta konsernien verokikkailu heikentää kilpailua jos haluamme aidosti auttaa kotimaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä niiden on voitava kilpailla tasaveroisesti konsernien kanssa eli hallituspuolueilla on valiokunnissa vielä näytön paikka antaa hampaat näille ikenille viidennessäkymmenennessäseitsemännessä pykälässä

lopuksi varoitus länsinaapurin varoittavaa esimerkkiä kannattaa seurata siellä suurimmat konsernit maksavat veroista vain pienen osan voitot ovat kasvaneet niin suuriksi että hallitus on joutunut miettimään miten niitä rajoitetaan nythän olemme siinä hetkessä jossa tämä virhe voidaan ja täytyy välttää jo etukäteen

arvoisa

siitä on jo vuosia vallinnut täällä salissa ja itse asiassa koko suomessa huomattava yksimielisyys uudistuksen tarkoituksena on enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla yksityisten yritysten palvelujen tuominen mukaan lisää mielestäni valinnanvapautta ja hyvä on että maakunnalle säädettynä tehtävänä on säädellä palveluiden raamit ja huolehtia myös niiden integraatiosta tämä siis maakunnille säädettävänä tehtävänä tällainen sote uudistus on tarpeen ja välttämätön jotta eri puolilla suomea asuvien ihmisten välinen yhdenvertaisuus paranee siitäkin tässä salissa lienee yksituumaisuus on syytä muistaa että sote sote uudistusta ei tehdä menojen leikkauksien vuoksi vaan uudistuksen tavoitteena on kustannusten kasvun hillitseminen kolmella miljardilla eurolla tulevien vuosien aikana tärkeää on myös muistaa että maakunta päättää sote palveluverkoista ei laki juha sipilän hallitus velvoittaa tulevat maakunnat niin sanotusti takuumieheksi jonka vastuulla on huolehtia lähipalveluista jokaisella suomalaisella on oikeus saada laadukasta palvelua sote keskuksesta asuipa hän sitten missä hyvänsä täällä on kannettu myös suurta huolta syrjäseutujen palveluista maakunnilla on välineet joilla pystytään toimeenpanemaan valinnanvapautta mikäli markkinat eivät jostain syystä toimisi maakunta voi järjestää puitesopimuskilpailun ja kilpailuttaa yrityksiä ellei tämäkään toimi voi maakunta tarvittaessa tuottaa palvelut

sote keskusten ilmaantumista markkinoille kermankuorintamielessä hillitsee mielestäni varmaan omalta osaltaan myös se mitä hallituksen esityksessä on tähdennetty siellä on varsin laaja listaus palveluista joita sote keskuksista pitää löytyä mielestäni uudistuksen yksi tärkeä seikka on myös sote digikehitysyhtiö sen tarkoituksena on saada yhtenäiset kertomus ja raportointijärjestelmät sekä maakunnissa kokonaisvaltaiset palvelut on pidettävä myös huolta että myös pienet yritykset pääsevät mukaan tähän valinnanvapauteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin tuomiin mahdollisuuksiin luonnollista on että valinnanvapaus ja sote palveluiden tarjonta on monipuolisempaa siellä missä väestöpohjaa on enemmän niinhän se on tänäkin päivänä kun maakunnilla ei nyt alussa ole verotusoikeutta on mielestäni täysin selvää että uudistus lähtee liikkeelle valtion rahoituksella asiakasmaksu asiakasmaksu on sama kunhan hoitopaikka on maakunnan hyväksymä pääsy samalle tutulle lääkärille mahdollistetaan kun asiakas voi valita paikan mistä hoitoa saa nämä hoitopaikat kilpailevat asiakkaista laadulla ja hyvällä hoidolla ja lopuksi myös haluan kiittää ministeri rehulaa joka juuri poistui salista pitkästä ja ja hyvästä työstä asian viemiseksi eteenpäin ja myös että on jaksanut olla tämän päivän pitkän istunnon täällä meitä kuuntelemassa

arvoisa herra puhemies

joka seuraa sotea hyvin tiiviisti ja on todella perillä siitä kirjoitti eilen kirjoituksen joka alkoi otsikolla riskillä mennään se on varmaan tunnelma aika monella toimijalla niin täällä eduskunnassa kuin tuolla kentällä mielikuva siitä että toivotaan parasta pelätään pahinta näitten esitysten osalta sillä vaikutusarviot ovat aika hatarat niihin tehtyihin lakiesityksiin jotka nyt tänään ovat täällä lähetekeskustelussa

opposition lisäksi joka on itse asiassa varmaan hiljaisin näistä kaikista kommentoijista olleet kriittisiä lausunnonantajat asiantuntijat sosiaali ja terveydenhuollosta niin thlstä kuin muualta ja lainsäädännön arviointineuvosto lainsäädännön arviointineuvosto itse asiassa tyrmäsi tämän koko ison kehikon ja kun katson vaikkapa näitä palautteita joita eri lausunnonantajat antoivat kysymykseen voidaanko uudistuksella parantaa väestön terveys ja hyvinvointieroja kaikista vastaajista kolme prosenttia oli sitä mieltä että voidaan kunnista nolla prosenttia kuntayhtymistä nolla prosenttia jos asiakkaalla on laaja alaisia palvelutarpeita toteutuuko uudistuksessa asiakkaan mahdollisuus saada tarpeenmukaisella tavalla yhteensovitettuja palveluja kaikista vastaajista kyllä vastasi kaksi prosenttia kunnista nolla prosenttia kuntayhtymistä nolla prosenttia elikkä niistä toimijoista jotka tällä hetkellä toteuttavat sosiaali ja terveydenhuollon palveluita tekevät sitä käytännössä kohtaavat ne ihmiset järjestävät ne päivystäjät nolla prosenttia uskoo siihen että tämä parantaa asiakkaiden tasavertaisuutta tämä helpottaa ihmisten pääsyä hoitoon sen lisäksi kriittisiä arvioita on esitetty tässä tämä kolmen miljardin kustannusten taittaminen tai onko tämä mitenkään mahdollista tällä aikataululla jo ihan fyysisesti tiedetään että tällä hetkellä maakunnissa ihmiset työskentelevät sekä kunnan oman palvelun tuottajina ja hallinnoijina miettimässä maakunnan omaa palvelutuotantoa ja tähän väliaikaiseen toimintaan ei ole rahkeita valtiovallan puolelta haluttu antaa muutoksia lausuntokierroksen jälkeen on tehty muutamiin nyansseihin esimerkiksi aikatauluun millä ei käytännössä ole mitään merkitystä ainakaan niiltä osin kun kerran nyt on tarjottu kunnille puolen vuoden tarjous yhtiöittää omat palvelunsa hirvittävä hallinnollinen työ jälkeen se vietäisiin maakunnalle miksi tehtäisiin tällaista minä olen tänään oppinut yhden uuden sanan jonka nimi on disintegraatio ja se tuli joltakin muulta kuin oppositiolta se tuli niiltä toimijoilta jotka ovat tällä hetkellä eri maakunnissa toteuttaneet pitkälle mennyttä integraatiota palveluissa esimerkkinä perhepalvelut joissa neuvolatoiminta ja lastensuojelutoiminta toimivat kiinteästi yhdessä vierekkäisissä huoneissa niin että kaikki ne perheet kohtaavat molemmat palvelut

suomea että nyt nämä palvelut pilkotaan jos ja kun neuvolatoiminta laitetaan sinne yksittäisten sote keskusten tai julkisten sote keskusten mutta yhtiöiden maailmaan ja lastensuojelutoiminnan kuitenkin sitten on on oltava luojan kiitos siellä julkisella puolella tämä esitys siitä että jotenkin tämä liittyisi eun kilpailulainsäädäntöön tulee kyllä nyt voimaan kun kerran nämä asiat on pakko yhtiöittää tähän mennessä ei ole ollut tarvetta ruotsissa ei ole ollut tarvetta mutta tämän jälkeen kun ne on yhtiöitetty kyllä ne ovat eun kilpailulainsäädännön parissa kun täällä päivällä keskusteltiin niin kyllä meillä on hoitotakuu nyt perusterveydenhuollossa siihen että saa yhteyden mutta ei ole hoitotakuuta siihen että saisi hoitoa perusterveydenhuollossa sosiaalidemokraatit esittää että tähän myöskin saataisiin se hoito erikoissairaanhoidon puolella on ne määrätyt kuukausimäärät milloin myöskin hoitoa pitää saada tässä yhä edelleen jää epäselväksi mihin nämä kokeilut voivat johtaa jos tämä laki tulee voimaan ennen kuin niitten kokeiluitten arvioita voidaan tehdä tässä yhä edelleen jää kysymysmerkille miksi kunnat on täysin irrotettu tästä miksi kunnat eivät voi olla niissä yhteisissä yhtiöissä jotka tuottavat näitä palveluita tai kuntien omissa yhtiöissä tai suoraan kuntapuolelta miksi tämä kuluttajansuojakysymys ei tunnu olevan missään keskustelussa tai en ole löytänyt sitä lakipykälistä ja sitten on tietenkin tämä kuluttajien iso rooli joka liittyy tähän että kuluttaja nyt sitten on se joka myöskin valvoo ja arvioi kun tekee omaa valinnanvapauttaan mihin palveluntuottajalle menee ja sitten katsoo sen verotiedot onko tämä nyt semmoinen yhtiö joka on noudattanut paremmin suomen verotuskäytäntöjä vai onko tämä semmoinen yhtiö joka on noudattanut vähän heikommin niitä verotuskäytäntöjä on tietysti hyvä että sekin pykälä täältä löytyy mutta jos kerran tähän maailmaan mennään niin miksi ei sitä sitten tehdä niin hyvin kuin se on mahdollista on kummallista että se jää tälläkin kertaa vajaaksi mutta minun mielestäni myöskin sitten se että se vastuu on siellä kuntalaisella tai kansalaisella sitä selvittää kuulostaa jotensakin kummalliselta niin kuin täällä tänä päivänä joku tähän asiaan vastasi monta kysymystä on yhä edelleen auki ja mitä enemmän valiokunnassakin näitä asioita olen kuunnellut sitä huolestuneemmaksi minä tästä järjestelmästä valitettavasti tulen

arvoisa herra puhemies joitakin kommentteja käytyyn keskusteluun koko päivän useassa puheenvuorossa verrattu suomea ja ruotsia ja käytetty varoittavana esimerkkinä ruotsin valinnanvapausratkaisuja totta kai pitää ottaa oppia mutta myös ruotsin lähtökohta pitää muistaa he tavoittelivat jonojen purkua ja he lähtivät jo siitä että se malli jonka he toimeenpanevat tulee maksamaan enemmän kuin meillä on koskaan mahdollista maksaa siellä ovat menot kasvaneet tällä hetkellä ruotsissa ollaan hyvin kiinnostuneita siitä miten me toteutamme so te integraation kun heillä on tilanne jossa sosiaalihuolto on kunnilla ja terveydenhuolto maakäräjillä ruotsin lähtökohta oli hieman toisenlainen toinen asia useakin puhuja on päivän aikana peilannut nyt käsittelyssä olevaa esitystä alkuperäisiä tavoitteita niin pitääkin tehdä terveyserojen kaventaminen so te yhteen integraatio ja se että me saamme menojen kasvua taitettua näitä isoja tavoitteita vasten pitää arvioida tätäkin esitystä useissa puheenvuoroissa on jopa puheenvuorojen sisällä ollut ristiriitaisia väittämiä mitä tarkoitan sama puhuja joka perää integraatiota on peräämässä toisaalla jotakin sellaista osaa tästä laista jonka käsittely nyt eduskunnassa on alkamassa joka olisi viemässä integraatiota kauemmaksi lausuntokierroksen jälkeen on lisätty velvoittavuutta vastata integraatiosta siitä että ihminen ei putoa palvelujärjestelmän jalkoihin siitä on yhtäältä vastuussa maakunta järjestäjänä mutta myös palveluntuottajilla on velvoite sitten huoli pk yritysten asemasta meillä on seteli asiakasseteli meillä on henkilökohtainen budjetti jotka varmuudella takaavat sen että pk yritykset ovat mukana mutta sitten tullaan siihen kysymykseen millä tavalla pk yritykset voivat olla sote keskuksissa esimerkiksi muodostamalla osuuskunnan pykälät mahdollistavat tämän nyt yksi haaste ja viesti kentällekin on se että tällaisia yhteenliittymiä voisi syntyä mutta niille jotka vaativat so jotka vaativat integraation toteuttamista sanon tässä on on esimerkiksi yksi kohta johon hallitus on pyrkinyt esityksessään löytämään ratkaisuja mutta nämähän eivät ole ihan vaivatta sovitettavissa toisiinsa ne jotka lukevat tätä lakia normienpurun näkökulmasta joutuvat pettymään tässä on aika paljon valvontaa tässä on sitä aika paljon liittyen niihin huoliin jotka kumpuavat siitä ovatko palveluntuottajat yhdenvertaisia ja kuka tästä oikein rahat vie edustaja harakka kysyi että voitteko taata että palveluntuottajien yhdenvertaisuus on aivan keskeinen asia tässä lainsäädännössä se tarkoittaa sitä että tilanteessa jossa listautuminen alkaa on oltava mukana sen on on oltava yksi niistä vaihtoehdoista monella monella alueella se on todennäköisesti se ainoa vaihtoehto sen on oltava sitten tähän listautumiseen kaiken kaikkiaan listautuminen ei tarkoita listautumista kalenterivuodeksi siis tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun viimeiseen päivään vaan se on liukuva aika ei synny tilannetta jossa tulisi yksi päivä jolloin maakunta määrää että tuonne sinun on mentävä vaan sehän lähtee siitä palvelutarpeesta julkisella ja yksityisellä on sama ilmoitusvelvollisuus julkisuuteen siitä kuinka monta ihmistä voi olla kyseisen palveluntuottajan listalla se ei ole sidottu siihen onko toimijalla julkinen vai yksityinen tausta kyse ei ole siis ajasta tammikuun ensimmäisestä päivästä joulukuun ensimmäiseen päivään vaan se on juokseva se kaksitoista kuukautta tämä on yksi väite joka täällä on esitetty se miten ihminen lukitaan yhdeksi vuodeksi sama henkilö on puheenvuorossaan saattanut olla huolissaan kustannusten karkaamisesta meidän mallimme ei mahdollista sitä että voi hakea buranaa kolmesta paikasta saman päivän aikana mutta meidän mallimme mahdollistaa sen että ei ole palveluntuottajaan tyytyväinen sitä voi vaihtaa henkilöstön osalta jos minä olisin maakuntapäättäjä perustaisin yhden yhtiön jossa mahdollistuu se että ei joudu pompotettavaksi sitten aivan lopuksi tästä tietojen julkistamisesta kysyn uudemman kerran näin illan lopuksi tämä olkoon nyt retorinen kysymys tässä vaiheessa mitä me teemme aggressiivisen verosuunnittelun estämisessä tiedolla henkilöstöstä övertötterström abn vanhuspalvelujen hoitoyksikön osalta siis hallituksen esityksessä on lähdetty siitä että ne tiedot ovat tärkeät jotka ovat olennaisia sen tiedon näkökulmasta että meidän veroeurojamme ei siirrellä ilman että me tiedämme sen mihin ne siirtyvät mutta mielelläni otan valaistusta vastaan ja valmistelun osalta otetaan vastaan jos ne övertötterström abn vanhuspalvelut jotakin meidän asiassamme auttavat mutta logiikka tässä on on ollut tämä arvoisa herra puhemies osaltani kiitän

paljon on palautetta tullut ja muistiinpanoja tehty toivottavasti puolin ja toisin ja kun lakiin perehtyminen tässä nyt itse kullakin syventyy niin moneen vielä tänään avoimeksi ilmoitettuun kysymykseen varmaan vastauksetkin löytyvät jo nyt tästä lakiesityksestä kiitoksia

arvoisa puhemies kiitos ministerille selkeistä sanoista tähän aivan viimeiseen asiaan miksi henkilöstömenojen ja henkilöstön määrän osuus on tärkeä tietää se on yksi yksi näistä lukuisista mittareista joilla näiden terveyskonsernien toimintaa ja tulosta voidaan arvioida ja heidän veromallejansa kuten tuossa puheessa totesin yksi yksi verosuunnittelun muoto on se millä tavoin henkilöstö käyttää itseään alihankkijana yritysmuotoisena välttäen siis palkkaverotusta tämä on merkittävä tulonmuuntokysymys ja myöskin sillä on tekemistä tämän kokonaisuuden kannalta kuten sanoin olennaisinta on se että ne samat kriteerit jotka on jo määritelty verotusmenettelylain neljännessätoista pykälässä joka astui voimaan on aivan helppo sellaisenaan siirtää sote yrityksille uskon ja luotan siihen että että valiokuntakäsittelyssä myöskin näin tullaan menettelemään että kaikki olennaiset tiedot joista henkilöstön määrä ja laatu ja henkilöstömenojen osuus on yksi nyt kuuluvat siihen

käynyt selväksi se että kaikki saavat kertoa sen kuinka monta henkilöä heillä voidaan hoitaa sen vuoden aikana tai kuukauden aikana tai olipa se aikajakso mikä tahansa niin miten nyt taataan se että kaikki saavat hoitoa jos kerrotaan ne maksimit mitä voidaan ottaa

sinne ja jos sinne tuleekin enemmän ihmisiä jotka tarvitsivat hoitoa ja kaikilla on paikat täynnä niin mitä silloin tapahtuu aikaisemminhan sairaaloihin ja terveyskeskuksiin kuitenkin otettiin jopa käytäväpaikoille